päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali pääjohtaja valitaan kuusivuotiskaudeksi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista viiva kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista

edustajille on jaettu ote tarkastusvaliokunnan pöytäkirjasta joka sisältää pääjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden nimet sekä tarkastusvaliokunnan arvioinnin hakijoista virkaa hakeneiden hakemukset ovat olleet nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali vaali toimitetaan siis umpilipuin äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny muunlainen äänestyslippu hylätään vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuina ettei lipun sisältö ole näkyvissä vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat olavi ala nissilä outi mäkelä ritva elomaa ja antti lindtman

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kuusi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies julkinen talous on ollut vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien selvästi alijäämäinen ja ylitti viime vuonna jo kolmen prosentin viitearvon julkisen talouden alasektoreista vain työeläkelaitokset on ylijäämäinen samalla bruttokansantuote supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin heikko talouskasvu on lisännyt työttömyyttä ja etenkin pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrä on kasvanut nopeasti samalla väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja mikä heijastuu myös talouden kasvupotentiaaliin kansainvälinen talous sisältää sekin uhkakuvia esimerkiksi voidaan mainita kiinan talouden heikentynyt sekä geopoliittiset jännitteet venäjällä ja lähi idässä mutta myös pakolaisten voimakas kasvu heijastuu niin suomen kuin monien muidenkin maiden talouksiin valiokunta kiinnittää toisaalta huomiota siihen että suomen taloudesta on saatu viime aikoina myös myönteisiä signaaleja esimerkiksi telakkateollisuuden tilauskanta on kasvanut ja teollisuuden tilaukset ovat lisääntyneet valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on todettu että suomen teollisuudessa ja kansantaloudessa on jopa enemmän kasvupotentiaalia kuin selonteossa arvioidaan myönteiset muutokset ovat kuitenkin vähäisiä pääministeri juha sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on tarkoitus taittaa vaalikauden loppuun mennessä eikä lisävelkaa enää vuoden kaksikymmentäyksi jälkeen oteta hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta nettomääräisesti noin neljällä miljardilla eurolla vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa ja kestävyysvajeen arvioidaan alenevan näillä toimilla kolmeen pilkku viiteen prosenttiin samalla hallitus käynnistää muutosohjelman hallituskauden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi näihin niin sanottuihin kärkihankkeisiin osoitetaan yhden miljardin euron rahoitus seuraavien kolmen vuoden aikana minkä lisäksi liikenneväylien kunnossapitoon osoitetaan kuudensadan miljoonan euron potti joka jaksotetaan niin ikään kolmelle vuodelle asiantuntijakuulemisessa on tuettu hallituksen finanssipoliittisia linjauksia ja pidetty niitä oikeansuuntaisina niitä on toisaalta myös arvosteltu koska säästö ja leikkauspäätösten on katsottu entisestään heikentävän talouden mahdollisuuksia valiokunta katsoo että julkisen talouden tasapainottamiseksi on perusteltua tehdä lyhyellä aikavälillä menojen leikkauksia keskipitkällä aikavälillä sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka kohottavat julkisen sektorin tuottavuutta ja hidastavat menojen kasvua valiokunta pitää myös perusteltuna että talouden sopeuttamistoimet toteutetaan etupainoisesti koska näköpiirissä ei ole merkittävää talouskasvua valiokunta painottaa erityisesti myös sitä että suomen huoltosuhde heikkenee poikkeuksellisen voimakkaasti väestön ikääntymisen johdosta ja kasvattaa julkiseen talouteen kohdistuvia paineita lisäksi mahdollisuudet elvyttävään finanssipolitiikkaan ovat varsin rajalliset eu säädöksistä johtuen eun perussopimuksen mukaan julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmen prosentin viitearvoa eikä julkisen talouden velka kuudenkymmenen prosentin rajaa valiokunta pitää talouden kasvun turvaamiseksi tärkeänä kohdentaa leikkaukset ja säästötoimet niin että ne eivät heikennä liiaksi talouden kasvua ja taloudellista toimeliaisuutta vaan osaltaan tukevat ja edistävät sitä ja luovat aiempaa vahvempaa luottamusta talouden toipumiseen julkisen talouden leikkaukset hidastavat mahdollisesti talouden lyhyellä aikavälillä varsinainen tavoite on kuitenkin turvata julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä ja edetä rakenteellisissa uudistuksissa jotka tuottavat pysyviä kustannussäästöjä valiokunnan mielestä olisi hyödyllistä arvioida myös vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niiden vaikutusta julkiseen talouteen se toisi lisäarvoa talouspoliittiseen keskusteluun taloudesta ja talouspolitiikan linjasta tulee siis käydä entistä laajempaa keskustelua tähän hyvän mahdollisuuden hallituksesta riippumattoman talouspolitiikan arviointineuvoston toiminnan käynnistyminen viime vuonna sekä viime vaalikaudella eduskunnan yhteydessä toimintansa aloittanut taloudellisia laskelmia laativa yksikkö arvoisa puhemies tänä vuonna suomeen arvioidaan saapuvan noin viiva kolmekymmentäviisituhatta turvapaikanhakijaa ja määrän ennakoidaan pysyvän korkeana kunnes tilanteeseen saadaan toivottavasti yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja valiokunta pitää siksi perusteltuna että hallitus selvittää eu tasolla voitaisiinko maahanmuutosta aiheutuneet kustannukset ottaa huomioon maakohtaisissa alijäämätarkasteluissa voimassa olevien talouspoliittisten säännösten perusteella yhden turvapaikan odotus vastaanottokeskuksessa maksaa viisitoistatuhatta euroa vuodessa jos oleskelu vastaanoton piirissä venyy kolmellakymmenellätuhannella hakijalla vuoden mittaiseksi tämä merkitsee neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron vuosittaisia kustannuksia valiokunta painottaakin että kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja myös inhimillisestä näkökulmasta turvapaikkapäätöksenteon tulee olla laadukasta ja sujuvaa arvoisa puhemies valiokunta tukee hallituksen veropoliittista linjausta jonka tarkoituksena on vahvistaa kasvua yrittäjyyttä ja työllisyyttä suomen kokonaisveroaste on eu maiden korkeimpia joten on perusteltua että sitä ei nosteta koska se heikentäisi suomen talouden kasvunäkymiä valiokunta tukee verotuksen painopisteen siirtoa työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin kilpailukyvyn parantamiseksi valiokunta korostaa niiden toimien tärkeyttä joilla parannetaan yritysten pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa sillä huono vientimenestys on heikon talouskehityksen keskeinen syy valiokunta pitää perusteltuna että koulutuksen ja tutkimuksen rakenteita uudistetaan ja myös päällekkäisyyksiä karsitaan koulutukseen ja tutkimukseen tehtävät leikkaukset uhkaavat valiokunnan mielestä heikentää kuitenkin niiden tasoa ja laadukkuutta valiokunta korostaa osaamisen merkitystä suomen hyvinvoinnin ja menestyksen kasvu on riippuvainen sivistyksestä ammattitaidosta ja koulutuksesta siksi onkin huolehdittava siitä etteivät muutokset murenna koulutuksen laatua tai aiheuta syrjäytymistä pitkällä aikavälillä arvoisa puhemies kuntataloutta koskevan tasapainotavoitteen mukaan kuntatalous saisi olla kaksituhattayhdeksäntoista korkeintaan prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon tavoitteen saavuttamiseksi hallitus asettaa kuntatalouden sitovan euromääräisen menorajoitteen jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä aiheutuvaa painetta kuntien toimintamenoihin hallitus on päättänyt että sen toimenpiteiden nettovaikutus on vuonna kaksituhattayhdeksäntoista vähintään viisisataaneljäkymmentä miljoonaa euroa kuntatalouden kokonaistoimintamenoja alentava verrattuna keväällä kaksituhattaviisitoista päätettyyn niin sanottuun tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan arvoisa puhemies eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta mutta eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy niihin toimiin joita eduskunta viidessä eri lausumassa edellyttää

arvoisa

vaikkapa eu komissio myös kansalaiset ymmärtävät uudistusten uudistusten välttämättömyyden ja ovat valmiita hyväksymään hankalatkin päätökset kunhan ne tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla suomen suunnan muuttaminen edellyttää maamme kilpailukyvyn parantamista tätä tosiasiaa ei pääse kukaan pakoon työmarkkinoilla ollaan nyt poikkeuksellisen paljon vartijoina maltti olisi valttia suomella ei ole varaa poliittiseen lakkosumaan eikä myöskään yksittäisten työtaistelujen pidä antaa vaarantaa neuvotteluja kilpailukyvyn ja sitä kautta työllisyyden arvoisa puhemies joudumme myös säästämään koska muuten rahat eivät yksinkertaisesti riitä jokainen ymmärtää mitä velka tarkoittaa omassa taloudessa sillä tiellä tulee noutaja vastaan ennemmin tai myöhemmin keskusta katsoo että päätökset suomen tulevaisuudesta on kaikissa tilanteissa pidettävä omissa käsissämme vasemmistoliiton entinen kansanedustaja outi ojala sanoi aikoinaan että vahva valtiontalous on köyhän paras turva ojala ymmärsi olennaisen nyt tuntuu siltä että tämä ymmärrys on haihtunut savuna ilmaan molemmista vasemmistopuolueista suomalaiset kuitenkin tietävät että pelkällä ei linjalla ja vastakkainasettelua lietsomalla suomeen ei saada lisää työpaikkoja eikä velkaa hallintaan

tärkeintä on että säästöjen kokonaismäärästä pidetään kiinni tähän keskusta on sitoutunut jos ja kun valmistelun aikana löytyy parempia tai reilumpia tapoja toteuttaa yksittäisiä päätöksiä totta kai niin kannattaa toimia arvoisa puhemies taloudenkin kakku pitää ensin leipoa ennen kuin sitä voi jakaa suomeen saadaan lisää yrittäjyyttä ja työtä kun nojaudumme luontaisiin vahvuuksiimme ja otamme koko maan voimavarat käyttöön biotalous on lupaavin ala mutta se edellyttää myös huippuosaamista siksi myös koulutuksen uudistaminen on aivan välttämätöntä hallitus laittaa suomen uudistamiseen yhteensä miljardi euroa tulevina vuosina vaikka oppositio sdp etunenässä toista väittää näissä rahoissa ei ole kyse budjettisäästöjen paikkaamisesta niillä viedään suomi määrätietoisesti tulevaisuuteen ja uuteen kasvuun kaksikymmentäkuusi kärkihanketta ja reformit konkretisoivat hallituksen viittä painopistealuetta jotka uudistavat suomea tällä vahvalla muutosohjelmalla luodaan kilpailukykyä ja hyvinvointia perusta tulevalle menestykselle miljardin euron panostus kärkihankkeisiin eli työllisyyteen ja kilpailukykyyn osaamiseen ja koulutukseen hyvinvointiin ja terveyteen biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin sekä digitalisaatioon

arvoisa puhemies käsissämme on vastuullinen julkisen talouden suunnitelma pitkästä aikaa hyvä niin työllisyyttä tuetaan julkiset menot laitetaan kuriin ja uudistuksiin ryhdytään kaiken tarkoituksena on saada julkinen talous tasapainoon nykyinen maahanmuuttopolitiikka uhkaa kuitenkin mitätöidä valtiontalouden yleisen kulukurin kustannukset jotka nykymenon jatkaminen synnyttäisi eivät sisälly vuosien kuluessa julkisen talouden suunnitelmaan kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa yksistään tarkoittaa vähintään miljoonan euron hintalappua ensi vuodelle neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa lisää lainaa jos jatketaan nykylinjalla tämä on vain kustannusten alkusoittoa myönteinen nostaa heti sosiaalituet täysimääräisiksi lisäksi perheenyhdistämiset moninkertaistavat nämä luvut tilastojen valossa tulijoista yli puolet vielä kymmenenkin vuoden päästä se olisi turhauttava tilanne kaikille osapuolille huolestuttavaa on että asuntomarkkinoille koulutukseen sosiaali ja terveyssektorille työllistämiseen turvallisuuteen ja oikeuslaitokseen kasaantuu pitkän tähtäimen kustannuksia eikä niitä ole edes arvioitu arvoisa puhemies tämä on suomi ja me teemme omat päätöksemme on pääministerimme todennut osuvasti hallituksen ensisijainen tehtävä on etsiä päätöksissään suomen ja suomalaisten etua suomen kansallinen etu olisi torjua turvallisten maiden läpi tulleiden turvapaikanhakijoiden maahantulo jo rajalla näin me lähettäisimme viestin tänne pyrkiville ettei suomi ole se luvattu maa jonne pyritään ainoastaan paremman elintason toivossa kotouttamiseen toki kannattaa ohjata resursseja mutta sekin tulee tehdä viisaasti edistämmekö maahanmuuttajien integroitumista ja rauhaa esimerkiksi suurmoskeijan yhdelle muslimien uskonhaaralle emme emme varmasti yrittäjäksi ryhtymistä sen sijaan kannattaa edistää paino työntekoon ei sosiaalipalveluihin näin oppii parhaiten kieltä ja pääsee täkäläisen yhteiskunnan kärryille haaste joka nyt kuuluu ratkaista ei ole huoltosuhde vaan työllisyys juuri siihen pureudumme tällä suunnitelmalla suomi on vientivetoinen talous työ lisääntyy ulkomaankaupasta ulkomaankauppa lisääntyy kustannuskilpailukyvystä paljon taloutemme tilasta kertoo se että kauppataseemme on ollut miinuksella jo vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien siis koko edellisen hallituskauden ajan edelliset hallitukset ummistivat silmänsä talouden realiteeteilta ja jatkoivat nousukauden kulutusta vaikka tulopuoli romahti velaksi elämistä ei kuitenkaan voida jatkaa loputtomiin se olisi moraalisesti väärin koska velat on joskus maksettava emmekä voi jättää lapsillemme perinnöksi pelkkää velkaa ja kurjuutta arvoisa puhemies suomen työllisyysaste on jäänyt auttamattomasti jälkeen muista pohjoismaista tätä selittää osaltaan jäsenyys euroalueessa ja liian vahva valuutta toinen merkittävä tekijä kuitenkin on liian raskas ja tehoton julkinen sektori jonka välttämättömiä uudistuksia lykättiin viime hallituksen aikana vuodesta toiseen istuva hallitus kuitenkin on tiedostanut tämän tarpeen ja välttämättömiin uudistuksiin on ryhdytty esimerkiksi sote uudistus etenee ja hallitus tekee myös hartiavoimin työtä uusien työpaikkojen luomiseksi kustannuskilpailukyky lisääntyy hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen toimilla suomalaisesta työstä on saatava kannattavaa ja suomessa toimiville yrityksille on luotava taloudellisesti kannustava ilmapiiri vain näin toimien yritykset voivat kasvaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja suuri vastuu on ja työntekijäjärjestöillä jotka voivat omalta osaltaan luoda edellytykset rakentavalle yhteistyölle josta viime kädessä hyötyvät kaikki työllisyyden kasvu vähentää leikkauspaineita ja lisää maamme hyvinvointia arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä todeta sen että perussuomalaiset haluavat kiittää kaikkia suomalaisia ymmärryksestä ymmärryksestä siitä että valtiontalous on huonossa tilanteessa tällä hetkellä välttämättömiä uudistuksia on tehtävä ja me teemme ne jotta me säästämme lapsemme tulevaisuudessa niiltä leikkauksen aiheuttamilta haitoilta jos me joudumme velaksi kasvattamaan nämä arvoisa puhemies haluamme erityisesti turvata eläkeläisten ja kaikkien valtiolta tukea saavien tilanteen ja siinä mielessä me kyllä pidämme huolen siitä että tasapainoisesti tehdään myös nämä kipeät leikkaukset

arvoisa puhemies

määrä ei ole moniin eu maihin verrattuna vielä katastrofaalinen mutta velkaantumisvauhti on hälyttävä suomen talous on eri mittareilla tarkastellen eu maiden heikoimmassa suorituskunnossa euroopassa velkakriisiin ajautuneiden maiden taustalla on ollut samanlainen talouskehitys kuin mitä olemme nyt viime vuosina todistaneet suomessa pitkään jatkunut vaihtotaseen alijäämä sekä talouden ulkoinen velkaantuminen jolla on rahoitettu julkista kulutusta ja alhaisen tuottavuuden investointeja tuleville vuosille povataan varovaista käännettä parempaan mutta näissä on viime vuosina totuttu pettymään miljardien alijäämän on annettu kertyä niin sanottujen kasvun hauraiden itujen suojelemiseksi mutta idulle se kasvu onkin jäänyt koska ongelmamme ovat rakenteellisia ei maailmantalouden vetoapuun voi tukeutua arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmassa arvio verotulojen kehityksestä tulevan nelivuotiskauden aikana on kaikkien verolajien osalta positiivinen verotuottojen kasvu riippuu siitä miten erityisesti työllisyys kehittyy se vaatii hallitusohjelman linjausten tinkimätöntä toteuttamista ja uudistusten läpivientiä talouskasvu ei käynnisty yksittäisillä prosentin kymmenyksen kokoluokkaa olevilla finanssipoliittisilla kikoilla se vaatii järeitä uudistuksia julkisten palveluiden palveluiden järjestämiseen sekä työmarkkinoiden pelisääntöihin kokoomuksen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa näissä asioissa kirkasta tulosvastuuta tulosvastuuta työmarkkinaosapuolilta ja jos tuloksia ei pian tule niin sitten hallitukselta kello käy valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tekemien simulaatioiden mukaan hallituksen strategiatoimenpiteet hillitsevät lähivuosina palkkainflaatiota sillä on myönteinen vaikutus kustannuskilpailukykyyn mikä voi johtaa vientisektorin elpymiseen ja kansantuotteen kasvuun mahdollisuus realisoituu vain jos kaikki toimet toteutetaan vähintään siinä kunnianhimon tasossa josta on sovittu urakka on raju ja sen läpivieminen vaatii teräksistä selkärankaa tämän nelivuotisen projektin toteuttamisessa mitataan ketkä ovat kykeneviä pelastamaan suomen arvoisa puhemies työllisyysasteen nostaminen on ainoa tapa saada julkisten palveluiden rahoitus kestävälle pohjalle se vaatii yksikkötyökustannusten nopeaa alentamista se vaatii paikallisen sopimisen merkittävää lisäämistä elinkeinotoiminnan rajoituksia pitää purkaa kattavaa norminpurkulinjaa pitää edistää konservatiivisen virkakunnan ja saavutettuja etujaan vahtivien intressiryhmien vastustuksesta huolimatta esimerkiksi esitys liikeaikalain kumoamisesta on linjakas ratkaisu jota kokoomuksen eduskuntaryhmä on jo pitkään vaatinut sovitusta on pidettävä kiinni hallitusohjelman veropolitiikan linja on yksi talouspolitiikan uskottavuuden kulmakivistä näin on myös säästöjen kohdalla julkiset menot ovat talouden suorituskykyyn nähden kestämättömällä pohjalla sopeutukset on toteutettava jotta hyvinvointivaltioon on tulevaisuudessa varaa kuntien tehtävien karsimiselle on laskettu miljardin osuus viime kaudella nähtiin että on saada tätä edistäviä esityksiä sektoriministeriöistä on syytä ottaa näistä kokemuksista oppia ja edistää asiaa selkeällä poliittisella johtajuudella arvoisa puhemies näistä hieman ikävistä tunnelmista haluan lopuksi nostaa katsetta muutaman vuoden päähän kun keskeiset uudistukset on saatu toteutettua tai vähintään onnistuneesti liikkeelle silloin tätä keskustelua toivottavasti käydään jo huojentuneissa tunnelmissa kasvun edellytykset ovat kunnossa ja pahin on takanapäin

arvoisa puhemies hallituksen esitys julkisen talouden suunnitelmaksi antaa hyvän kuvan hallituksen talouspolitiikan suuresta linjasta

on onnetonta jos hyvinvointimenojen rahoituksen aukko yritetään kattaa vain julkisessa keskustelussa kiilusilmäisestikin väijytyillä säästölistoilla silloin finanssipolitiikka muodostuu tällä vuosikymmenellä joka vuosi niin kireäksi että kasvu tyrehtyy joka vuosi niin kireäksi että kasvu tyrehtyy se on kovasti sanottu tuntuuko tutulta kyllä nimittäin sanoi nykyinen valtiovarainministeri alexander stubb ennen eduskuntavaaleja maaliskuussa kaksituhattaviisitoista ollessaan vielä pääministeri

kuitenkin hallituksen kehyspäätös on juuri yksipuolista leikkauslistojen toimeenpanoa ikään kuin velkaantuminen vähentyisi tuijottamalla vain menosaraketta sosialidemokraatit uskovat että pääministeri stubb oli talousajattelussa enemmän oikeassa kuin stubb samalla kannalla näyttää olevan myös asiantuntijoiden enemmistö tuskin koskaan on asiantuntijoilta kuultu niin paljon arvostelua hallituksen kehyslinjauksista kuin tämän syksyn aikana viimeksi kriitikoiden joukkoon liittyi kansainvälinen valuuttarahasto imf sitä ei juurikaan ole tunnettu radikaaleista vasemmistolaisista mielipiteistä imf kritisoi koulutukseen tehtyjä säästöjä ja varoitti leikkaamasta aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja sama viesti oli valiokunnan kuulemilla asiantuntijoilla yliopistoon koulutukseen liittyvät säästöt kaivavat maata tulevaisuuden menestykseltä helsingin yliopisto käy parhaillaan yt neuvotteluja tuhannenkahdensadan hengen vähentämisestä sama tahti on meille kaikille tärkeissä maakuntien yliopistoissa helsingin yliopiston rehtori jukka kola vetosi eilen kannanotossaan että eduskunta vielä harkitsisi näitä yliopistoihin kohdistuvia leikkauksia arvoisa puhemies todelliset taloutta työllisyyttä ja kasvua tukevat toimet loistavat poissaolollaan tästä kehyslinjauksesta tämä on tämän paperin suurin heikkous hallituksen niin sanotut kärkihankkeet eivät riitä kääntämään toimettomuuden suuntaa nämäkin hankkeet ovat saaneet osakseen erittäin paljon epäilyä luottoluokittaja standard poors lausui syyskuussa emme usko paketin lisäävän kasvua merkittävästi keskipitkällä aikavälillä uskomme että hallituksen suunnittelema laajempi julkisen talouden supistaminen jättää nämä aloitteet varjoonsa surullista on että kehyslinjaukset kääntävät selkänsä maailmalle suomen kehitysyhteistyön voimavarojen puolittaminen tulee näkymään läsnäolossamme maailmalla on selvää että olemme alueella leikkaamassa juuri niitä voimavaroja joita tarvittaisiin pakolaiskriisin lievittämiseen ja estämiseen arvoisa puhemies säästöjä tarvitaan mutta terve talous tasapainotetaan kasvulla säästöjen ja lisätulojen yhdistelmällä sosialidemokraatit ovat tänään julkistaneet hallituksen linjalle vaihtoehtoisen esityksensä joka tähtää kasvun vauhdittamiseen ja työllisyyden tukemiseen juuri siihen mistä useimmat puolueet ennen vaaleja puhuivat ratkaisuna ongelmiin uudistuksia tarvitaan haluamme että kuuden miljardin summaa joka nyt menee passiiviseen työttömyyden hoitoon muutetaan aktiiviseksi työllistämisen tukemiseksi haluamme työttömyysturvan uudistuksen siksi puheenjohtaja on esittänyt että työttömyysturvaa voisi käyttää työllisyyssetelinä auttamaan paluuta työelämään emme usko halpatyön suomeen vaan osaamisen suomeen asiantuntijoiden tavoin haluamme peruuttaa yliopistoihin tutkimukseen ja koulutukseen liittyvät leikkaukset samoin haluamme ettei työttömiä jätetä oman onnensa nojaan haluamme verouudistuksen jossa työn tekemisestä palkitaan ja verotuksen painopistettä siirretään aliverotettuun alueeseen maassamme finanssimarkkinoihin tuemme investointien liikkeellelähtöä niin liikenteessä asuntorakentamisessa kuin homekoulujen päiväkotien ja kirjastojen korjauksissa tässä on vaihtoehtoa kasvun ja työn suomelle

arvoisa herra puhemies

hallituksen leikkauslinja kohdentuu voimakkaasti pienituloisiin syventää eriarvoisuutta ja kasvattaa sitä kautta tuloeroja hallituksen taloustörttöilyn maksajiksi joutuvat niin eläkeläiset opiskelijat kuin lapsiperheetkin tuloerojen kasvaminen on oecdn tuoreen raportin mukaan hidastanut talouskasvua myös suomessa arvoisa herra puhemies esitämme asiantuntijoiden tapaan vakavan huolemme koulutusleikkausten haitallisista vaikutuksista ihmisten yhdenvertaisuuteen ja talouden kasvupotentiaaliin aalto yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori matti pohjola toteaa asiasta osuvasti valtiovarainvaliokunnalle tekemässään lausunnossa heikko hintakilpailukyky ei ole suomen ongelmista suurin tuottavuuskasvun pysähtymisenä ilmenevä kasvukilpailukyvyn romahdus on vakavin ongelma julkisen talouden suunnitelman taustaoletuksena on että tämä ongelma ratkeaa itsestään vaikka koulutus tutkimus ja kehitysinvestoinneista leikataan hallitus esittää siis itse itseään ruokkivaa lamaa ja estää koulutusleikkauksilla tulevaisuuden kasvun vihreät esittää kahden vaalikauden mittaista talouden tasapainotusohjelmaa jossa pääpaino laitetaan työllisyyteen ja tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin tämä on niin julkisen talouden kuin tavallisten suomalaistenkin etu arvoisa herra puhemies myös alexander stubb on myöntänyt tässä salissa kolmas päivä marraskuuta että hallituksen talouspolitiikkaan liittyy vaara negatiivisesta kierteestä valtiovarainministeri stubb on useaan otteeseen myös aivan oikein myöntänyt että käsillämme on sekä suhdanne että rakennepoliittinen kriisi sen lisäksi että valtiovarainministeri tunnistaa negatiivisen kierteen vaaran sekä tahtoo toteuttaa myös vihreiden kannattamia rakenteellisia uudistuksia hänen ja koko hallituksen olisi hyvä tunnistaa vielä se kuuluisa kolmas pointti suhdannevaihteluja kärjistävä ja liian kiristävä finanssipolitiikka vie pohjan tulevaisuuden kasvulta kun talouskasvun edellytyksiltä vedetään matto alta eivät tulevaisuudessa odotettavat rakenneuudistusten tuottavuushyödyt riitä oikaisemaan suomen taloutta kestävälle pohjalle pitkäaikaistyöttömyyden kasvamisesta johtuvaa inhimillistä laskua maksetaan vielä pitkään toisin sanoen uutta kasvua ja työllisyyttä tukevalla finanssipolitiikalla tulee luoda silta siihen hetkeen kun rakenteelliset uudistukset alkavat vaikuttaa tästä samasta asiasta huomauttaa myös professori sixten korkman niin ikään valtiovarainvaliokunnalle toimittamassaan lausunnossa valtion velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen

ja juuri tämä suhdanteita jyrkentävä paastopolitiikka johtaa korkmanin esittämään toiseen suureen huolenaiheeseen

työllisyysaste on alentunut ja liian matala työttömyysaste korkea ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys pian uusissa ennätysluvuissa eikä näytä kasvun ja työllisyyden osalta sisältävän merkittäviä uusia eväitä toivon että hallitus ottaa vakavasti professori korkmanin ja vihreiden varoituksen talouden tasapainottamisen tavoitetta

mahdollista että samaan aikaan suomalaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä ja kilpailukyvyttömiä kyllä on jos kilpailukyvystä kertoo hyvä tuloskunto ja osingonmaksukyky ensi ennustetaan kaksituhatta luvun suurimpia osinkojuhlia samaan aikaan hallitus rummuttaa yritystemme kilpailukyvyn olevan kuralla valiokunta ja asiantuntijat näkevätkin taloustilanteessa hallitusta enemmän myönteisiä merkkejä teollisuuden tilaukset ovat lisääntyneet pörssiyhtiöiden kannattavuus parantunut ja myös yhteisöveron tuottoarviot kasvaneet surkean kilpailukyvyn surkean kilpailukyvyn ohella hallitus pelottelee kansalaisia julkisen velan suuruudella hallitus ei kerro että mikäli bruttovelan sijasta tarkastelisimme nettovelkaa ja ottaisimme huomioon julkisen sektorin finanssivarallisuuden jota meillä on erityisesti eläkerahastoissa olisi tilanne hyvä talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori roope uusitalo muistuttikin että nettovelalla mitaten suomi on maailman seitsemänneksi vähiten velkaantunut maa edellämme ovat öljyvaltiot norja yhdistyneet arabiemiraatit

vaikka hallitus ei tuo tätä velkakestävyytemme kannalta paremmin kuvaavaa nettovelka asemaa esiin niin asiantuntijoiden mukaan muun muassa luottoluokituslaitokset ottavat sen jo huomioon arvoisa puhemies on selvää että julkista talouttamme on tasapainotettava kysymys on aikataulusta keinoista sekä niiden ideologisista tavoitteista on pakko kysyä synkisteleekö porvarihallitus tarkoituksellisesti kuvaa taloudestamme kilpailukyvystämme ja velastamme vahvistaakseen kriisitietoisuutta ja saadakseen ymmärrystä leikkauspolitiikalleen palkansaajien kurittamiselle pakkolaeilla ja julkisen sektorin alasajolle

aikavälillä romuttamassa ollaan myös tulevaisuuden tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä koulutusta ja on käsittämätöntä että hallitus ampuu itse suomen tärkeimpään tukijalkaan osaamispääomaamme arvoisa puhemies tästä suomen tukijalkaan ampumisesta otan esimerkin vain kilometrin päässä sijaitsevasta helsingin yliopistosta porvarihallitus on leikkaamassa vuoden kaksituhattakaksikymmentä vuositasolla yliopistolta lähes sata miljoonaa euroa summa on lähes åbo akademin koko vuoden vuoden budjetti tai kaksi kertaa lapin yliopiston vuosibudjetti

lopuksi teen vastalauseeseen kolme sisältyvät lausumaehdotukset

arvoisa puhemies hieman lukuja taustaksi vuonna kaksituhattakolmetoista suomessa oli viisisataakahdeksankymmentäkahdeksan suurta yritystä kun taas mikroyrityksiä oli kaksisataakuusikymmentätuhatta uusia työpaikkoja syntyy nopeammin pieniin yrityksiin mutta kaikkia yrityksiä tietenkin tarvitaan ja lisäksi tarvitaan uusia yrityksiä uusia innovaatioita ja uutta kasvua vientimme kannalta erityisesti keskisuurten yritystemme on päästävä maailmalle julkiset tutkimus kehitys ja infrapanostukset tulisi kohdentaa alueille joilla teollinen jalostusaste on korkea ja myös yritykset yritykset itse ovat valmiita panostamaan markkinaehtoisesti tutkimukseen ja kehitykseen tätä vasten on huolestuttavaa että elinkeino ja innovaatiopolitiikan määrärahat vähenevät noin kaksisataa miljoonaa euroa kehyskaudella samoin hallitus leikkaa voimakkaasti tekesin valtuuksia ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää tätä vääränä politiikkana vaihtoehtobudjetissamme jonka esittelemme tässä salissa huomenna palautamme resursseja tekesille ja vaadimme samalla yliopistojen määrärahojen korottamista kohtuulliselle tasolle yliopistot tarvitsevat resursseja pystyäkseen hoitamaan pitkäjänteisesti perustehtäväänsä sen sijaan voimme vähentää määrärahoja joita hallitus haluaa osoittaa tilapäisiin kärkihankkeisiin juuri nyt nimittäin tarvitaan pitkäjänteistä strategista ajattelua ja ymmärrystä siitä että kaikilla poliittisilla päätöksillä on suora kytkentä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin eli uusien resurssien ja työpaikkojen luomiseen jos haluamme luoda ympäristön jossa nuoret haluavat tulevaisuudessa asua ja yritykset voivat kehittyä emme voi käsitellä sairaanhoitoa koulutusta liikennettä ja muita asioita jonkinlaisessa vanhanaikaisessa tyhjiössä jos julkista infrastruktuuria esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltopalveluita tietoisesti heikennetään alueella missä on vahva vientiteollisuus heikennämme samalla nimenomaan viennin edellytyksiä ilman vientiä emme pysty ylläpitämään minkäänlaisia palveluja tulevaisuudessa meidän on myös avattava lisää mahdollisuuksia työperäiselle maahanmuutolle poistamalla ulkomaista työvoimaa koskeva tarveharkinta muun muassa monet startup yritykset kokevat tämän normin vaikeuttavan arkipäivää hallituksen tulee myös tehdä voitavansa jotta turvapaikanhakijat voisivat päästä nopeammin työelämään

neljän vuoden kausi ei ole ruusuilla tanssimista meidän on kuitenkin pyrittävä kiinnittämään huomiomme myönteisiin asioihin ja mahdollisuuksiin ensimmäisinä lähtevät lahjakkaat nuoret ja potentiaaliset investoijat jos tunnelmat ovat negatiiviset arvoisa puhemies ehdotan että eduskunta selonteon johdosta hyväksyy vastalauseen neljän mukaisen kannanoton kiitos

arvoisa

siksi muutosesityksemme lisäävät yritystoimintaa ja työllisyyttä mutta huolehdimme myös kaikista pienituloisista yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä tällä kaudella on työllisyyden parantaminen hallituksen ajama kilpailukyvyn parantaminen on hyvä tavoite kilpailukykyä ei voi kuitenkaan parantaa ylhäältä sanelemalla tarvitaan laajaa yhteistyötä ja siitä syntyvää yhteisymmärrystä mikäli haluamme löytää todellisia ja kestäviä ratkaisuja kattava yhteiskuntasopimus johon kaikki osapuolet voivat sitoutua on tavoittelemisen arvoinen hallituksen tulee ottaa myös oppositiopuolueet mukaan tähän työhön ilman yhteistä näkemystä ei saada aikaan pitkälle kantavia ratkaisuja arvoisa puhemies kilpailukyvyn parantaminen kilpailukyvyn parantaminen ei auta riittävän nopeasti akuuttiin työttömyystilanteeseemme työttömyyden kasvaessa ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyessä on hallitus päättänyt leikata työllisyys ja yrityspolitiikan määrärahoja pienet panostukset yksityisten työnvälityspalveluiden lisäämiseen eivät riitä kattamaan sitä aukkoa mikä syntyy kun julkisista työvoima ja yrityspalveluista vähennetään resursseja sen sijaan tulee tukea aktiivisia toimia joilla madalletaan kynnystä itsensä työllistämiseen yritystoiminnan kautta tai mahdollistetaan palkkatuen turvin työelämään pääsy esitämme myös rakenteellista uudistusta ansiopäivärahaan joka mahdollistaisi sadalta viimeiseltä ansiosidonnaiselta päivältä maksettavan päivärahan käyttämisen palkkatukeen ja starttirahaan arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ajaa inhimillisesti kestävää politiikkaa talouskasvun aikaansaaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen ovat tärkeitä tavoitteita näitä hyviä tavoitteita hakiessa tulee aina pitää mielessä päätösten vaikutukset ihmisten elämään ja arkeen

arvoisa herra puhemies haluaisin nostaa esille kaksi asiaa meidän tilanteemme ja talouspoliittisen linjamme mutta ennen sitä jos sallitte esittäisin salille kuusi kysymystä ja jos puhemies sallii niin mielellään ottaisin pienet huutovastaukset ensimmäinen kysymys on onko suomi tänä päivänä kilpailukykyinen maa toinen kysymys on onko suomella tällä hetkellä vetovoimainen vientiteollisuus kolmas kysymys onko suomella tarpeeksi kasvua neljäs kysymys onko suomessa tarpeeksi työpaikkoja viides kysymys onko suomessa tarpeeksi verotuloja ja kuudes kysymys onko suomessa tarpeeksi hyvinvointia olin havaitsevinani että
tällainen vuorovaikutteisuus voi olla jossakin toisessa tilanteessa hyväksi mutta tällaiseen keskusteluun se sopii vain kerran nyt on ministerin puheenvuoron
kiitos herra puhemies jos ja kun vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin oli ei olemme siis herttaisen yksimielisiä siitä että suomen hyvinvointitaso ei tällä hetkellä ole tarpeeksi korkea sen takia meidän jokaisen pitää miettiä millä tavalla sitä voidaan kohentaa ja tämä keskustelu joka meillä tänään tässä on ollut on osoitus siitä että olemme tilanteesta samaa mieltä mutta niistä tavoista joilla tilanne korjataan osittain eri mieltä eli tilanne hallituksen näkökulmasta on seuraava meillä on heikko kasvunäkymä nolla prosenttia tänä vuonna oletusarvo ensi vuodelle yksi kolme prosenttia meillä on heikko vienti johtuen siitä että meillä on huono kilpailukyky ja huono kysyntä meillä on huono teollisuustuotannon taso joka on neljännes kymmenen vuoden takaisesta meillä on huono työllisyyskehitys meillä on aleneva verokertymä meillä on nousevat työttömyysmenot meillä on ikääntyvä väestö ja sitä kautta myös nousevat terveys ja jos me katsomme julkista taloutta kokonaisuudessaan eilen oli mahdollisuus brysselissä olla keskustelemassa eri jäsenmaiden talousarvioista suomihan siis noudattaa tällä hetkellä laajasti kahta kriteeriä kuudenkymmenen prosentin velka astetta ja kolmen prosentin budjettialijäämää eli vuodelle kuusitoista meidän velkataso nousee kuuteenkymmeneenneljään pilkku viiteen prosenttiin ja ensi vuonna taasen meidän budjettialijäämä on kaksi pilkku seitsemän prosenttia jolloin me vältämme liiallisen alijäämän menettelyn ongelma meillä tietysti on se että meidän velka kasvaa suhteessa kasvuun liian nopeasti ja ne kuusi kokonaisuutta jotka nostin esille ja jotka myös ehkä edustaja aalto nosti esille negatiivisena kehänä pitää saada positiiviseksi kehäksi eli meidän viestimme hallituksen puolelta hallituksen puolelta on se että me emme saa taloutta liikkeelle lisäsäästöillä me emme saa sitä veronkorotuksilla emmekä saa sitä elvyttämällä ja meidän on kaikkien myönnettävä että kyseessä on nyt rakenneongelma ei suhteellinen

on viimeisen seitsemän viiva kahdeksan vuoden aikana lisätty toinen talouspoliittinen linja on veropoliittinen ja siinä itse asiassa uskon että olemme pitkälti samoilla linjoilla eli pyrimme tekemään sellaisia veropoliittisia esityksiä jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä toki verojen kohdentamisesta voidaan olla eri mieltä mutta tavoitteena on esimerkiksi se että tämän hallituskauden aikana kokonaisveroaste ei kiristy ja työllisyyttä ei enää tätä kovempaa veroteta

ovat kärkihankkeet joista ei ole hirveämmin keskusteltu mutta ne ovat ne jotka myös pyrkivät omalla tavallaan antamaan pienen kasvun sysäyksen viimeiset kaksi huomiota arvoisa puhemies ensimmäinen on se että täällä viitattiin paljon kansainvälisiin instituutioihin imfään ja komissioon uskallan väittää että suurin osa näiden instituutioiden analyysista on linjassa hallituksen talouspoliittisen linjan kanssa ja viimeinen huomio ei tämä talous lähde tästä heti nousuun mutta toivonkipinä pitää pistää liikkeelle ja toivottavasti saamme talouden nousuun kolmen vuoden

puhemies tämän hallituksen linjan suuri heikkous on se että se ei tartu kasvun eikä työllisyyden asioihin vaan se tarttuu näihin leikkauksiin ja ja tuijottaa silmänsä kipeiksi näitä ja tässä voi vain yhtyä tämän politiikan suurimman kriitikon eli pääministeri stubbin toteamukseen vaaleja ennen nyt te te olette pakastamassa tämän suomen talouden myös kilpailukyvyn paitsi tämän vuoden myös ensi vuoden osalta en kannata mutta nekin te olette suunnitelleet voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista te ette todellisuudessa ole tekemässä tässä ja nyt mitään työllisyyden hyväksi ja silloin tämä kehä menee edelleen alaspäin ja ollaan jälleen uusien leikkausvaateiden edessä hallituksen pitäisi nyt tarkistaa linjaansa ja uskoa sitä mitä asiantuntijat sekä suomessa että ulkomailla suosittavat pitää panostaa kasvuun ja työpaikkoihin

tämä tilannekuva valtiovarainministerin hyvistä kysymyksistä ja vastauksen tulkinnasta huolimatta on kyllä hyvin kateissa ja niin se oli kyllä silloin viime vaalikaudellakin kun sosialidemok raatit olivat myös hallituksessa ilmeisesti se neliraajajarrutus toimi silloinkin ja jos en ihan väärin muista niin sdpn vaaliohjelmassa kyllä oli kolmen miljardin euron sopeutukset heti vaalikauden alkuun ja oliko siellä yksi yksi miljardi veronkorotuksia mahdollisesti vielä lisää arvoisa puhemies itse asiassa suomen taloudessa nämä samat lainalaisuudet kiertävät kehää voi olla että hallitus ja oppositiotahoilta nähdään ne vähän eri lailla mutta edustaja uotila teidän ryhmäpuheenvuorossanne todettu ajatus että hallitus ikään kuin leimaa ja maalaa huonompaa kuvaa suomesta ei pidä paikkaansa meillä on neljäsataaviisikymmentätuhatta työtöntä eikö se riitä

arvoisa puhemies edustaja heinäluoman maininta siitä että hallitus ei ole tehnyt mitään työllisyyden hyväksi ihmettelen kovasti tätä kommenttia siltäkin näkökannalta että eikö tässä juuri ole kovasti käyty neuvotteluja siitä että täällä ei isoja lakkoja ala sen johdosta että hallitus pyrkii luomaan uusia väyliä työpaikkojen syntymiseksi me kaikki täällä salissa ymmärrämme sen että jos me emme saa luotua lisää työpaikkoja ja parannettua suomen kilpailukykyä niin me sen enempää leikkauksilla kuin muillakaan lisäbudjeteilla saa tätä taloutta kuntoon meidän täytyy löytää yhteinen sävel siitä miten me saamme niitä uusia työpaikkoja syntymään hallituksella on hyviä kärkihankkeita ja haluankin nostaa siitä yhden esimerkin esimerkiksi jos me tiedämme että robotiikka robotiikka tulee tulevaisuudessa viemään työpaikkoja myös kiinasta takaisin eurooppaan niin meidän tulisi täällä panostaa yhteisymmärryksessä siihen että me teemme kaikki panokset

aikaisemman hallituksen aikana menneet maasta pois kiinaan jotta ne palaisivat tänne näitä toimia me haluamme nyt edistää
edustaja aalto pyydän sen verran hiljaisuutta että kulloinkin puheenvuoron saanut saa sanotuksi sen niin että kaikki kuulevat

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz sekä hallituksen kireä että vihreiden maltillisempi finanssipolitiikka johtavat lyhyellä aikajänteellä sekä budjettialijäämän että velkaantumisen lisääntymiseen toisin kuin hallituksen linja vihreiden vaihtoehto tarjoaa kuitenkin ulospääsyn talouden negatiivisesta kierteestä mitä tulee näihin hallituksen kärkihankkeisiin vihreät katsoo että kärkihankkeilla on paljon myönteisiä vaikutuksia niiden merkitys jää kuitenkin kertaluontoiseksi ja vähäiseksi tehtyjen säästöpäätösten rinnalla vihreiden näkemysten mukaan kärkihankkeiden tulisi tukea esitettyä enemmän sekä uuden että työllistävän elinkeinopolitiikan syntymistä ja talousjärjestelmän muuntumista ympäristön kannalta kestävämmäksi valtiovarainministeri alexander stubb kysyn vielä sitä miten aiotte rahoittaa nuo kärkihankkeet

kansallinen kilpailukykymme tulee vain tuottavuuden nousun kautta ja tuottavuuden mittaamisessa mittaamisessa on kaksi puolta tuotos ja panos hallitus tuijottaa koko ajan siihen panokseen yksikkötyökustannuksiin palkkojen alentamiseen

tukijalkaan te ammutte leikkaamalla niin tekesiltä yliopistoilta kuin koulutuksen muiltakin tasoilta tämä on se kaikista synkin näköala ja sillä ei suomen velkakestävyys pitemmällä aikavälillä kerta kaikkiaan ratkea

arvoisa puhemies kun tätä suomen talouden tilannetta katsotaan vähän pidemmällä perspektiivillä niin kaksituhattakahdeksan alkaneen taantuman jälkeen on semmoinen seitsemän viiva kahdeksan miljardia joka vuosi otettu lisää velkaa meidän valtionvelkamme on tuplaantunut

arvoisa arvoisa puhemies oli hyvä että arto satonen käytti tämän puheenvuoron ensinnäkin jos otetaan tämä velkaantuminen niin kun täällä puoli vuotta hallitus on taivastellut sitä että nyt suomi velkaantuu liikaa että velka jää lapsille maksettavaksi niin olin todella yllättynyt kun luin budjettikirjan ja huomasin että siellähän hallitus ensi vuonna ottaa enemmän velkaa kuin tänä vuonna sdp on sitä mieltä että velkaantuminen pitää saada loppumaan ja sen takia meidän vaihtoehtobudjetissamme otetaan yli kolmesataa miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus otti sdpn vaihtoehto lähtee siitä että otetaan vähemmän arvoisa puhemies siinä minkä takia hallituksen politiikka ajaa karille on kyse juuri siitä mistä pääministeri stubb varoitti nykyistä valtiovarainministeri stubbia ennen vaaleja te vain kiilusilmäisesti keskitytte näihin leikkauksiin jos saan lainata stubbin sanoja

puhemies todella sdp on julkaissut tämän vaihtoehto ohjelman jota pitää tarkastella tämä vaikuttaa kyllä kabinettinäpertelyltä täällä käydään suomen pankin sitran ja finnfundin kupilla hakemassa kertakäyttöisiä tuloja ja niin edelleen todellakin osoittakaa minulle sellainen maa maailmassa joka tässä tilanteessa velkaa lisäämällä julkisia menoja kasvattamalla nousee ei sellaista ole kreikka on esimerkki siitä velkaelvytyksestä mitä siitä seuraa eikä se saa enää rahaa mistään maailmalta tämäkin pitää ottaa huomioon

arvoisa puhemies edustaja ala nissilä jatkaa tätä hienoa puhetta velkaantumisen vaaroista ja antaa sen kuvan että hän ikään kuin olisi vähentämässä velkaantumista mutta arvoisa edustaja tämä teidän ensi vuoden budjettiesityksenne on synkeä se on synkeä koska ette te ole suinkaan vähentämässä velanottoa suhteessa tähän vuoteen te kuvittelette että velanotto vähenee kun te aina mainitsette sanan velka ja sanotte että se on vaarallista arvoisa edustaja te te otatte ensi vuonna puoli miljardia enemmän velkaa kuin edellinen hallitus tänä vuonna puoli miljardia ja miksi te olette tässä te olette juuri sen takia että te leikkaatte työllisyydestä ettekä tee siellä yhtikäs mitään päinvastoin te vaarannatte meidän tulevan pohjan leikkaamalla yliopistoilta ja koulutuksesta ja laittamalla professorit kilometritehtaalle

arvoisa puhemies monesti eduskuntakeskusteluja arvostellaan teatteriksi kun kuuntelin edustaja satosen puheenvuoroa niin sehän oli suoraan ryhmäteatterin lavalta eduskunta kolme näytelmästä te olette edustaja satonen jo vuosia väittänyt että suomi on kymmenillä miljardeilla elvyttänyt ei pidä paikkaansa meillä on korkea työttömyys ja meillä on automaattivakauttajat eli silloin kun työttömyys kasvaa joudumme maksamaan työttömyyskorvauksia ja saamme vähemmän verotuloja ja nyt kysymys on siitä että ainoa kestävä tapa pysäyttää velkaantuminen saada työllisyys paranemaan ja talous kasvamaan on panostaminen työllisyyteen silloin ei riitä se että valtiovarainministeri stubb sanoo puheenvuorossaan toivottavasti saamme talouden kasvuun vaan silloin tarvitaan konkreettisia toimia esimerkiksi pakkolakipaketti valtiovarainministeriö itse arvioi että seuraavien kolmen vuoden aikana se heikentää taloutta ja heikentää työllisyyttä tämä ei ole kyllä

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma täytyy nyt palata jälleen tähän leikkaamiseen ja velkaantumiseen ensin mainitsitte että me emme velkaa saa kuriin ja otamme lisää velkaa ja se on totta oliko se ensi vuonna lisää ja sekin on vasta alustava arvio emme tiedä miten tämä talous kehittyy sitten samanaikaisesti te moititte sitä että leikataan yliopistoilta ja leikataan koulutuksesta ja sieltä sun täältä mutta te varmasti ymmärrätte sen että tässä tilanteessa me joudumme ottamaan velkaa me emme halua että tämä hyvinvointiyhteiskunta murenee mutta me joudumme ottamaan tulevaisuudessa sitä vähemmän kuin aikaisempi hallitus teki koska aikaisemman hallituksen aikanahan meidän kauppatase oli negatiivinen koko hallituskauden ajan ja nytten me pyrimme saamaan tätä kauppatasetta positiiviseksi ja me joudumme sen takia tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia mitä te sosialidemokraatit ette saaneet aikaiseksi viime hallituskauden aikana ja mitä tulee tähän edustaja vähempään velanottoon niin ei sillä valtiontaloutta paranneta eikä pelasteta

mielelläni käyn vaikka edustaja satosen kanssa kahvilla ja käydään keskustelua hieman taloustieteestä nimenomaan vaikka käydään läpi mitä tarkoittavat elvyttäminen ja automaattiset vakauttajat kuten edustaja arhinmäki tuossa aikaisemmin totesi nimenomaan työttömyydestä johtuvat kustannukset lisäävät velan ottamisen tarvetta mutta se on on aivan eri asia lisäelvyttäminen velan kautta ne ovat kaksi eri asiaa suosittelen myös professori sixten korkmanin lausunnon uudelleen kuuntelemista valtion velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen finanssipolitiikkaan hallituksen leikkauslinja johtaa siihen että velan määrä lisääntyy vain ja ainoastaan pitäisi saada se negatiivinen kierre katkaistua jotta saamme uutta kasvua

arvoisa puhemies mielestäni tämän keskustelun ehkä suurin anti on se että voimme todeta että vihreät menevät vasemmistoliitosta vasemmalta ohi kun katsoo vaihtoehtobudjettia niin siellä lisätään menoja puolen miljardin edestä ja veroja nostetaan kolmensadan miljoonan edestä puhutaan toki hyvää koulutuksesta mutta sen tuomasta osaamisesta ei anneta nauttia koska käytännössä nostamalla ylimpiä ansiotuloveroasteita ja lisäämällä kolmas pykälä pääomatuloverotukseen suomessa ei kerta kaikkiaan tulevaisuudessa kannata sen puoleen teettää kuin tehdäkään korkean osaamisen työtä mielestäni äärimmäisen

edustaja heinäluomalle kun kutsuitte imfää apuun koulutuslinjauksissa hyvä on eiköhän kuunnella sitten myös imfn opit siitä kuinka työmarkkinoita tulee joustavoittaa palkanmuodostus tuoda paikalliselle tasolle ja kuinka työttömyysturvan luokkajako tulee purkaa

talouskasvun kannalta on koko maamme etu että eri seutujamme kehitetään niiden omista vahvuuksista lähtien jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat maahan miljardeja euroja työllistävät kymmeniätuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki hallitusohjelmassa mainitaankin aivan oikein että osaaminen on koottava kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi olisi mielenkiintoista kuulla mitkä ovat hallituksen konkreettiset askelmerkit tässä talouskasvun kannalta äärimmäisen tärkeässä asiassa

arvoisa puhemies näihin edellisiin puheenvuoroihin viitaten yhteisvaluutta on mahdollistanut sen että me olemme voineet kuoria kermaa päältä julkinen sektori on velkaantunut ellei tehdä näitä hallituksen esittämiä leikkauksia me emme pääse tähän kolmen prosentin tavoitteeseen siitä seuraa se että suomi joutuu holhoukseen komission holhoukseen sen tähden tarvitaan vähintään tämän mittaluokan sopeuttamistoimet tähän on tultu kolme vuotta meillä on negatiivinen kehitys ja tämä kehitys pitää saada sen tähden tarvitaan tämänkaltaisia kärkihankkeita joilla voidaan työllisyyttä ja kasvua parantaa mutta ilman muuta me olemme laiminlyöneet rakenteelliset toimet ja uskoneet että sitä velkaa voi saada ja korko on on hyvin halpa tämä on harhakuva

herra puhemies kyllä se vain niin on että se mitä me tarvitsemme on työtä tässä ja nyt ne uudistukset mitä toden totta edustaja niikko sdp ei saanut aikaan viime kaudella ne uudistukset mitä perussuomalaiset nyt kokoomuslaisella linjalla tukevat leikataan työmiesten ja työnaisten palkkoja väen vängällä viisi prosenttia leikataan työttömyysturvaa leikataan kaikkein heikoimpien sosiaalietuuksia leikataan tätä kautta ostovoimaa eriarvoistetaan eläkkeensaajien verotusta mitä vielä leikataan koulutuksesta puhemies olen ollut pitkään valtiovarainvaliokunnan jäsen koskaan en ole kuullut niin kriittistä asiantuntijajoukkoa vallitsevaa talouspolitiikkaa kohtaa kuin nyt kuulin kaikki talouden asiantuntijat olivat kriittisiä varoittivat tästä nyt toivoisinkin että

valtiovarainministeri stubbilta seuraavia asioita on joitakin ristiriitoja jotka jotka eivät ihan ilman selitystä avaudu avaudu hallitus ennustaa talouskasvuksi ensi vuodelle yksi pilkku neljä prosenttia vaikka samaan aikaan ostovoimaa leikataan hyvin merkittävästi

työllisyysmäärärahoja starttirahoja oppisopimuskoulutusrahoja ja niin edelleen kysyn miten miten nämä yhtälöt voivat toimia itselleni ei meinaa millään avautua tämä tämä miten kaikki kasvu ja työllisyys voi parantua ja suomi nousee jos leikataan ne elementit pois joilla se nousu ja kasvu voisi tapahtua tähän toivoisin vakavaa vastausta kiitos

puhemies sanoin tuossa ryhmäpuheenvuorossa että jokin mättää nyt eletään vuotta kaksituhattaviisitoista ja ensi vuosi on kaksituhattakuusitoista ennusteiden mukaan ensi keväänä jaetaan tämän vuosituhannen suurimmat osingot ja ennusteiden mukaan ensi keväänä meillä on ikävä kyllä tämän vuosituhannen korkein työttömyys me tiedämme sen että yritykset jakavat mieluummin osinkoja osakkeenomistajille kuin näkevät tulevaisuuden hämäränä eivät näe investointikohteita eivät luota tulevaisuuteen mutta kyllä tässä on hallituksella paljon tehtävissä miksi tällainen ilmapiiri

osakkeenomistajille vuosituhannen suurimmat osingot ei ei motivoida heitä investoimaan työllistämään tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsaamaan jokin tässä mättää toivoisin että arvoisa valtiovarainministeri kommentoisi tätä mättääkö

puhemies en puutu tähän näin mutta niin kuin täällä todettiin sosialidemokraatit eivät viime kaudella saaneet työttömyyttä ratkaistua päinvastoin työttömyys kasvoi perussuomalaiset eivät ole pystyneet tällä hallituskaudella työttömyyttä ratkaisemaan työttömyys on kasvanut toinen yhteinen asia meillä lienee se että me tiedämme että tässä maassa on liikaa työttömiä me tiedämme senkin että me tarvitsemme innovaatioita ja me tarvitsemme tuottavaa työtä se räksytys mikä tällä hetkellä tässä salissa on ei auta sitä puolta miljoonaa työtöntä tässä maassa eikä auta niitä ihmisiä jotka

ovat kovassa vauhdissa kohti köyhyysrajan alapuolta nyt pitäisi ryhtyä tekemään yhteistyötä nyt pitäisi tehdä yhteistyötä kaivaa ne voimat tästä maasta jotka pystyvät yhteistyöhön ja pystyvät katsomaan näitä asioita ihan ilman nokitteluja meidän on päästävä samaan pöytään meidän pitää pystyä

arvoisa puhemies nyt tuo edustaja tolppanen lähti pois hän puhui että oppositio räksyttää täällä täällä on nyt nostettu esille nämä koulutus ja tutkimusleikkaukset viikko sitten kolmesataaviisikymmentä eri yliopistojen tutkijaa ja professoria tarttui näihin hävyttömiin leikkauksiin koulutuksesta ja ja tutkimuksesta ei se ollut mitään räksytystä vaan aitoa huolta siitä että pohjoismaissa lisätään koulutukseen ja tutkimukseen määrärahoja saksassa kaikissa niissä maissa joiden kanssa me kilpailemme markkinoilla ja nämä säästöt merkitsevät sitä että kolmetuhattakolmesataa työntekijää te laitatte kävelemään yliopistoista minä voin todeta sen että helsingin yliopistolta edellinen hallitus leikkasi kolmetoista miljoonaa euroa tämä porvarihallitus leikkaa sata miljoonaa

kansalaisten viesti on selvä tehkää päätöksiä sillä tämä velkaantumisvauhti ei voi jatkua hallituksella on erittäin hyvä kokonaisuus maltillinen menojen sopeuttaminen kannustava veropolitiikka jossa ei kokonaisveroaste nouse ja rakenteelliset uudistukset joilla voidaan suomea uudistaa sekä kärkihankkeet opposition heikkous on siinä että teiltä puuttuu tämä iso kokonaisuus joka voisi lisätä luottamusta suomalaisten keskuudessa ja suomen talouden asiantuntijoitten keskuudessa te annatte myös täysin väärän kuvan että valtiovarainvaliokunnassa kaikki asiantuntijat olisivat toista mieltä tämä on täysin valheellinen väite

hallituksen linjausta sitten puhemies tämä sdpn veropolitiikan linja te paljastitte nyt yksityiskohdan että kuntalaisten palveluitten kustannuksella te te olette tekemässä veropolitiikkaa ette esitä mitään kompensaatiota siihen että kuntien verotulopohja

puhemies täällä on taloustieteeseen vedoten esitetty että pitäisi harjoittaa ekspansiivisempaa keynesiläistä talouspolitiikkaa minäkin tiedän siitä jotain koska olin yhdeksänkymmentä luvulla tuomassa keynesiläistä kritiikkiä suomeen nyt tällaista talouspolitiikkaa rajoittaa ensisijaisesti kaksi tekijää toinen on tarve aivan välttämätön tarve meidän suhteellisen kustannustason sopeuttamiseen ja aina kun sellaiseen pyritään on pakko harjoittaa kohtuullisen kireää finanssipolitiikkaa muuten se ei onnistu toinen rajoittava tekijä on se rakenteellinen vaje ja kestävyysvaje eli joka vuosi ikääntymisen vuoksi heikkenevä julkisen talouden tila ja tällaisella ikääntymisen näköalalla ei voida enää ajatella samalla tavalla kuin aikaisempina vuosikymmeninä että kasvu kyllä itsestään hoitaa sen velan joka syntyy tällaisen elvytyksen vuoksi sen takia tieteellisesti perustelluin talouspolitiikka on tässä vaiheessa lievästi kiristävä finanssipolitiikka

puhemies täällä tuntuu todellakin olevan hallituksen piirissä vaikeuksia uskoa opposition ihan aiheellisia varoituksia näitten leikkausten haitallisuudesta ja ja kun teidän on vaikea uskoa meitä niin uskokaa edes niitä asiantuntijoita jotka tuolla meidän valiokunnassamme ovat meidän kaikkien edessä käyneet esimerkiksi sixten korkman sanoi näin koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat leikkaukset ovat hankalia sillä suomi ei uudistu pelkästään vanhan varassa ja kustannuksia karsimalla korkman jatkaa investoinnit lasten turvallisuuteen ja oppimiseen ovat erityisen korkeatuottoisia näitä pitäisi suojella

arvoisa arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunnassa on tapa kuulla monenlaisia asiantuntijoita oppositio esitti sinne paljon asiantuntijoita kuultavaksi valtiovarainvaliokunnan linjaus ei kuitenkaan tapahdu huutoäänestyksellä eikä sillä perusteella kuinka kuinka monta ääntä on milläkin perusteella mihinkin asiaan esitetty vaan linja kulkee sen talouden mukaan mikä katsotaan

hallituspuolueen kansanedustajan puheenvuoroissa sekaisin rakenteelliset uudistukset ja leikkaukset eivät leikkaukset ole rakenteellisia uudistuksia vaan ne nimenomaan vievät pohjaa siltä että voimme parantaa työllisyyttä ne vievät pohjaa siltä että voimme pitkällä tähtäimellä luoda kasvua arvoisa puhemies tässä on vähätelty asiantuntijoiden näkemyksiä mutta kyllä mieluummin

vastaan vain eteläranta kympistä jossa ajatellaan vain oman lompakon paksuutta kysyisinkin valtiovarainministeri stubbilta valtiovarainministeriö on pyrkinyt salaamaan oman vero osastonsa hallintarekisteriin kohdistuvan kritiikin valtiovarainministeriö

eläkeläisille ja palkansaajille suinkaan kuntapalveluilla sdpn vaihtoehdossa kuntatalous on tasapainoisempi kuin hallituksen vaihtoehto lievästi plussalla mutta arvoisa puhemies täällä on otettu esiin tärkeä asia nimittäin koulutus kun täällä hallitus on näitä leikkauksia puolustellut pitkin vuotta niin tässä kuussa saatiin merkittävä uusi lisätieto nimittäin ministeri stubb te pyysitte anteeksi tekemiänne koulutusleikkauksia sinänsä ihan oikeansuuntaista jos katsoo kuinka isot leikkaukset teette mutta arvoisa ministeri sen sijaan että te pyydätte vain anteeksi ettekö ajattele että nyt kun olette anteeksi pyytänyt teidän pitäisi myös tehdä asialle jotain aiotteko tehdä asialle

arvoisa herra puhemies yritän kiteyttää minusta hyvän ja kirjavan keskustelun oikeastaan kuuteen vastaukseen joihinka hallitus pyrkii talouspolitiikassaan ensimmäinen liittyy kilpailukykyyn ja kilpailukyvyn edistämiseen siinähän meillä on kaksi kokonaisuutta eli viisi prosenttia yksikkötyökustannusten kilpailukyvyn parantaminen ja viisi prosenttia palkkamaltti jota toivomme työmarkkinajärjestöiltä se on se ensimmäinen askel

sillehän me emme oikeastaan ikään kuin julkisella sektorilla tai poliittisina päättäjinä hirveästi voi vaan siihen tarvitaan enemmän nimenomaan yksityistä sektoria kolmas on kasvu mitä me pystymme hallituksen puolella tekemään numero yksi on tietysti ne kärkihankkeet joihinka me panostamme mutta numero kaksi on luoda suomeen sellainen ilmapiiri että tänne kannattaa investoida ja siinä oikeastaan meillä on yksi meidän suurimmista gäpeistämme tällä hetkellä numero neljä työllisyys mitä me voimme tehdä siinä oikeastaan kaksi asiaa yksi on edistää paikallista sopimista me uskomme että se on avain suomen työllisyystilanteen parantamiseen ja toinen on tietysti purkaa niitä kannustinloukkuja joita meidän työmarkkinoilla tällä hetkellä on mitä voimme tehdä me voimme tuoda alas työllisyyden verottamista elikkä tavalla tai toisella edistää kaikkia niitä toimia jotka lisäävät ahkeruutta ja voimme myös auttaa sellaisia toimia jotka edistävät meidän yritysten tuottavuutta sitten numero kuusi ja tämä on se pääkysymys jos nämä kaikki toteutuvat siis kilpailukyky vienti kasvu työ ja verotus silloin me voimme ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa joka tarkoittaa koulutusta joka tarkoittaa meidän eläkejärjestelmää joka tarkoittaa tasa arvoisia mahdollisuuksia ja opiskelua ja tässä me tulemme tuohon viimeiseen kysymykseen jonka edustaja lindtman esitti

silloin valitettavasti tämä maa jatkaa leikkausten tiellä ja me tulemme käymään tätä pingisottelua tästä ikuisuuteen jos nämä viisi ensimmäistä eivät toimi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rapautuu ja toivon että kukaan ei sitä halua

arvoisa rouva puhemies pitää toistaa uudelleen tämä nykyinen hallitus ottaa ensi vuodeksi enemmän velkaa kuin se edellinen hallitus täksi vuodeksi tämä on toistettava sillä nyt kuuluu koko ajan sieltä minusta katsoen vasemmalta laidalta tämmöistä vastaväitettä me olemme todellakin tukeneet ja tehneet edellisellä kaudella uudistuksia niin mutta myöskin rakenteellisia uudistuksia ja nyt rakenteelliset uudistukset ovat erilaiset me olemme olleet tekemässä monia rakenteellisia uudistuksia mutta lähtökohta on se että ne tehdään oikeudenmukaisesti niitä tehdään oikeudenmukaisesti niin päivähoitoon vanhuspalveluihin soteen moneen muuhunkin asiaan ei niin että jätetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset jotenkin vähemmälle oman onnensa nojaan vielä toistan täällä esitetyn kysymyksen mitenkä leikkaamalla saadaan lisää työpaikkoja myöskään minulle se ei ole selvinnyt sillä sitä on yritetty edellisten hallitusten aikana ja lisää työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies täällä siteerattiin pääministeri stubbin puhetta siitä että pelkillä säästöillä tästä ei selvitä sitä siteeraamaan se on erittäin hyvä sitaatti ja kelpaa tänäkin päivänä hallitus ei kuvittelekaan että pelkillä säästöillä tästä selvitään sen takia hallitus on tekemässä uudistuksia esimerkiksi eläkeuudistus ollaan tehty sote uudistusta ollaan edistämässä normien purkua ollaan edistämässä ja ennen kaikkea yritetään

arvoisa arvoisa puhemies ensinnäkin hallituksella on kaikki avaimet ratkaista tämä tilanne pääministeri sipilä on omistajaohjausministeri jos jos zyskowicz on huolissaan tästä tilanteesta kehotan kääntymään pääministerin puoleen mutta arvoisa edustaja zyskowicz kun te luettelitte näitä keinoja joilla hallitus teidän mielestänne yrittää kasvua saada aikaiseksi niin yksi piirre leimaa niitä kaikkia keinoja niistä yksikään ei tule voimaan tänä vuonna yhden yhtä niistä ei tule voimaan ensi vuonna aikaisintaan jos te saatte pakkopalkanalennukset voimaan kaksituhattaseitsemäntoista alusta ja silloinkin on kyseenalaista meidän vaihtoehtomme tarjoaa työtä tässä ja nyt ei meillä ole aikaa odottaa ja antaa työttömyyden kasvaa arvoisa puhemies ministeri stubb te pyydätte anteeksi mutta ette tee mitään miltä kuvittelette että se näistä yliopistonopettajista ja opiskelijoista tuntuu jos te käytte viemässä sen karkin ja pyydätte anteeksi niin kai oletus on se että te te teettekin asialle jotain

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoitteet jotka tähtäävät suomalaisen työn kilpailukyvyn vahvistamiseen ja sitä kautta viennin edistämiseen uusien työpaikkojen syntymiseen suomeen toteutuvat hyvin jos työmarkkinajärjestöt pystyvät sopimaan riittävistä uudistuksista tämähän on hallituksen ensisijainen tavoite eihän tavoite ole se että tuodaan niin sanottuja pakkolakeja eduskuntaan tavoite on se että työmarkkinajärjestöt pystyvät sopimaan jos nyt pystytään sopimaan näistä asioista jotka ovat siellä pöydissä niin jo se varmuus joka syntyisi siitä mikä on palkkakehitys vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja näkymä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista toisi sellaista vakautta ja ennustettavuutta jolla jolla olisi myönteinen merkitys nämä pakkolait eivät sitä tuo ja hallitus ei niihin pyri

kun te lyötte pöytään niitä vaihtoehtoisia säästöjä

arvoisa puhemies pidän edelleen hämmästyttävänä sitä kuinka hallitus vähättelee tätä suhdannepoliittista tilannetta ja ja niitä suhdannepoliittisia ongelmia mitä suomella kyllä on hallitus sanoo nyt tavoittelevansa kasvua rakenteellisilla uudistuksilla mutta hallituksen edustajat ja valtiovarainministeri eivät vastaa siihen miksi te niiden lisäksi olette valinneet jatkaa kireän finanssipolitiikan linjalla etupainotteisesti toteutetuilla isoilla leikkauksilla julkisiin menoihin

kansalaiset monasti sanovat että kyllä te siellä eduskunnan istuntosalissa olette kaikista asioista eri mieltä ja tämä tämänpäiväinen keskustelu hyvin sen osoittaa ainut olemme yhtä mieltä on se että meillä on liikaa työttömiä noin neljäsataaviisikymmentätuhatta työtöntä ja vaarana on mikäli tämä meno jatkuu että tämä työttömien määrä lisääntyy siksi tarvitaan muutoksia hallitus on esittänyt kärkihankkeita juuri sellaisille toimialoille joilla on kasvumahdollisuuksia suomessa me olemme menettäneet menettäneet käyttötavarateollisuuden menneinä vuosikymmeninä ja sitä ei oikeastaan voida laittaa minkään puolueen syyksi vaan se on se on globaali ongelma sen lisäksi että me korjaamme kärkihankkeiden kautta tilannetta myöskin yritysten rahoitusta tulee tulee kehittää ja siksi kohdentaa sitä nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin koska sinne on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja

kyllä synkeä on tulevaisuus ja synkeä jotka olettavat että tänä päivänä me jaksaisimme miettiä lasten ja nuorten tulevaisuutta viidentoista vuoden kuluttua uusimman tiedon mukaan koulutustaso tulee suomessa pysähtymään sen nousu on ollut meille olennainen tekijä siihen että myöskin tulevaisuutta on eli kyllä tosiasia on vain se että koulutustason nousu ja teknologian kehitys ovat taanneet meille kilpailukyvyn nyt pää on tulossa vetävän käteen koska nämä erittäin massiiviset koulutusleikkaukset tulevat johtamaan siihen että tämä kuvio entisestäänkin vaikeutuu jos koulutustason lasku ja siihen yhdistetty rakenteellinen muutos jossa maistereiksi ei enää kouluteta osaa nuorista ollenkaan ovat niitä säästötoimia ja lisäksi massiiviset epäoikeudenmukaiset leikkaukset sosiaalisesti kohdennettuina ostovoiman heikentyminen ja työttömyyden kasvu ne johtavat siihen että ostovoima entisestään kurjistuu ja ja entisestään tulee lisää työttömiä ja tämä johtaa erittäin

värderade fru talman edustaja ala nissilä kysyi tässä aikaisemmin mistä löytyvät esimerkit niistä maista jotka elvyttämällä olisivat tässä tilanteessa lähteneet nousuun niitä itse asiassa kyllä löytyy sen sijaan ei löydy niitä jotka tässä tilanteessa lähtevät leikkaamaan koulutuksesta ja ja tutkimuksesta ja sillä saavat laivan laivan vaihtamaan kurssia ellei kurssi alaspäin ole se muutos joka halutaan mutta se ei tässä nyt itse asiassa ollut se pointti ministeri stubb puhui viennistä yksityissektorista yrityksistä ja siitä miten hyvät vientituotteet ovat tärkeitä siinä valossa on äärimmäisen hämmentävää että nyt leikataan pohjasta ja hallitus ilmeisesti äärettömän hyvän itsetunnon vallassa ajattelee pystyvänsä valitsemaan siitä sitten jaetaan jaetaan niitä vähiä vähiä varoja mitä on tämä on markkinataloudessa hyvinkin erikoinen strategia ja ihmettelen että keskusta ja kokoomus ovat ajatelleet sen olevan

puhemies kyllähän täytyy tähän keskusteluun todeta se että opposition tilannekuva on valitettavasti hukassa meillä on hyvä mietintö tehty julkisen talouden suunnitelmasta missä otetaan huomioon talouden tila hallituksen finanssipoliittinen linja julkisen talouden tasapaino valtiontalouden sopeutuksen kohdentumiset sekä vaikutukset maahanmuuton

täytyy ottaa nyt huomioon se että tästä talouden tilasta tämä yhteinen tilannekuva meidän pitäisi saada meillä on vuodesta kaksituhattayhdeksän ollut talous alijäämäinen talouskasvu on hidasta se on hidasta myöskin pitkällä aikavälillä työttömyys ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut

täällä edustaja touko aalto lupasi antaa minulle ilmaista kansantalouspoliittista koulutusta ja otan sen mielelläni vastaan yleensä olen kyllä ollut toisella puolen tiskiä koska olen ammatiltani kansantaloustieteen opettaja mutta hyvä että tällaistakin toimintaa on tulossa sitten täällä edustaja heinäluoma mainitsi mainitsi luvun puoli miljardia ja se kyllä myöskin osui erittäin kohdalleen koska nimenomaan tämä puoli miljardia on juuri tyhjän päällä siinä teidän vaihtoehtobudjetissanne josta huomenna puhutaan ne ovat niitä kertaluontoisia rahastoja joista te te otatte rahaa pois ja jaatte menemään minä toivoisin kun puhuttiin näistä asiantuntijoista kun suomen pankin linjaukset ovat aika pitkälle sen linjan takana minkä hallitus on valinnut että kun suomen pankki järjestää näitä illanviettoja myöskin opposition edustajille niin varatkaa oikein pitkä aika ja käykää perusteellisesti nämä asiat lävitse koska teillä on kyllä aikamoinen tukiopetuksen tarve

arvoisa puhemies työttömyys on koko ajan kasvanut ja siksi työllisyyden hoitamisen pitäisi olla ykkösasia mutta hallituksen toimet tulevat monien asiantuntijoiden mukaan lisäämään edelleen työttömyyttä kärkihankkeet eivät tätä välitöntä tilannetta kyllä auta etenkin kun samalla työllisyysmäärärahoja vähennetään kovalla kädellä

vuotiasta työtöntä nuorta ja nyt hallitus aikoo vähentää myös nuorten työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ehkäisyyn suunnattuja määrärahoja pidemmällä tähtäyksellä tämä tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin me tiedämme että yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana reilusti yli miljoona euroa ja nyt kyllä näyttää siltä ettei hallitus ole lainkaan laskenut niitä vaihtoehtoiskustannuksia joita nuorten kasvava työttömyys ja syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle

arvoisa arvoisa rouva puhemies demarien linjasta kyllä nyt vähän ristiriitainen kuva toisaalta perätään lyhyen tähtäimen vaikuttavuutta mutta toisaalta tarjotaan sen tilalle tempputyöllistämistä työllisyysmäärärahoja työllistämistukia yleisestikin jotka eivät auta kuin lyhyellä aikavälillä ja ja nekin rahoitetaan velalla toisaalta perätään tuottavuuden nostamisen perään sitä ei toki voi kuin kiitellä mutta kuten tiedämme täältä julkiselta sektorilta käsin me emme voi tuottavuutta nostaa kuin lisäämällä panostuksia osaamiseen ja pitkällä aikavälillä ne auttavat jos auttavat erityisesti ihmettelen sitä että teillä ei tunnuta huomaavan tätä rakenteellisen uudistuksen tarvetta työmarkkinoilla puhutaan kovasti siitä kuinka osaaminen ratkaisee ja hyvät tuotteet ratkaisevat mutta markkinoilla on kyllä näin että jos juuston hintaa laskee sen kysyntä nousee ei ole mitään eroa työmarkkinoiden osalta siinä jos työn kokonaiskustannusta työn kokonaiskustannusta saadaan alaspäin ja lähemmäs tuottavuutta sen menekki lisääntyy

puhemies presidentti niinistöä lainaten nuorempana edustajana totean että me maksamme joko teidän velkanne tai teidän eläkkeenne mutta emme molempia velkaantuminen täytyy pysäyttää ja hallitus on ymmärtänyt tämän

rouva puhemies tämä sdpn velanottamisasia onkin oikeastaan aika mielenkiintoinen te kerroitte että otatte vähemmän velkaa sinänsä hyvä tavoite mutta kuinka te rahoitatte tämän te otatte kunnilta pois koska ette tee kunnallisverotuksessa kunnille tulevaa hyvitystä sataviisikymmentä miljoonaa euroa harmaaseen talouteen kaksikymmentä miljoonaa ja ajattelette että heti kymmenkertaisena siitä tulee kaksisataa miljoonaa tekin lähdette ryöstämään suomen pankin kuusikymmentä miljoonaa sieltä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa sitran pajasta niin edelleen nämä luvut todellakin ovat senkaltaisia että voidaan sanoa että näillä eletään mutta tämä on sitä todellista peiton jatkamista leikataan toisesta päästä ja sitten siirretään toiseen paikkaan mutta meidän kansantaloutemme ei parane yhtään vientikykymme ei parane yhtään eikä suomen tilanne ole parantunut yhtään

täällä on puhuttu paljon asiantuntijalausunnoista toivoisin että jos hallitus ei asiantuntijoiden mielipiteitä kuuntele eikä halua niitä noudattaa niin ottaisitte edes järjen käyttöön koska työttömyys on suurin yhteiskunnallinen myrkky tänä päivänä työttömyys kasvaa nuorisotyöttömyys kasvaa ja työttömyys on se jakaa kansan kaikkein pahimmin kahtia investoinnit koulutukset investoinnit rakentamiseen peruskorjaamiseen nopeasti voitaisiin saada koko maahan työpaikkoja jos hallitus käyttäisi vaikka kymmenen prosentin porkkanarahaa sadalla miljoonalla eurolla voisimme saada miljardin edestä hankkeita ja työllistettyä ihmisiä nämä koituisivat pikkukoululaisten turvallisina kouluympäristöinä sairaaloita ja vanhainkoteja voitaisiin peruskorjata tehdä sitä yleistä hyvää koko maahan tämän luulisi kelpaavan niin keskustalle kokoomukselle kuin perussuomalaisillekin miksi ette tee tätä työttömyys ei ole asia jota voi siirtää tuonnemmaksi panna plakkariin vaan siihen täytyy tarttua tässä ja nyt

arvoisa rouva puhemies edustaja haatainen tuossa juuri siteerasi hyvin

niin otetaan edes järki käyttöön minä itse pidän kaikkia asiantuntijalausuntoja järkevinä hallitus on niistä oman osuutensa ja kiinnittää huomiota yrittäjyyteen koska pk sektori on todistettavasti ollut viimeisen viiden vuoden aikana merkittävin työllistäjäsektori hallitus panostaa työllistämiseen ja nimenomaan pienyrittäjiin uskon että tämä on se oikea linja millä suomeen luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan tavoiteltua tätä alijäämää mikä tässä

arvoisa rouva puhemies tuntuu sille että hallitus on ottanut tavoitteekseen viisi plus viisi ja niin edelleen ja ajattelee että voi hypätä yhdellä loikalla viisitoista metriä tuntematta ymmärtämättä että se on täysin mahdotonta nyt pitäisi nyt pitäisi ehdottomasti vasemmistoliiton linjan mukaan hypätä ensimmäisellä loikalla jo seitsemän metriä ja pidemmällä aikatavoitteella saavuttaa se viisi plus viisi plus viisi koska se on juuri sitä mitä tarvitaan nyt elvyttämistä niin kuin vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa on kaikki talouden asiantuntijat näin sanovat kuunnelkaa järjen ääntä ja nyt toivon että keskustassa

meidän pitää muistaa missä maailmassa me elämme tämä on jatkuvaa globaalia rakennemuutosta me elämme saksan vetämässä yhteisvaluutassa digitalisaatio ja robotiikka myöskin syövät työpaikkoja niin kuin näemme tänä päivänä olosuhteet ovat paljon vaativammat me tarvitsemme välttämättä työllisyyttä ja yrittäjyyttä suosivia rakenteellisia uudistuksia

arvoisa puhemies on selvästikin niin että edustaja ala nissilä ei ole ehtinyt tutustua kunnolla tähän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoroon edustaja kallin työhön valtiovarainvaliokunnassa kun siellä peräänkuulutettiin että on tarve vaihtoehtoiseen keskusteluun ja tarve erilaisiin pohdintoihin mutta huomaa että edustaja ala nissilä on kauhuissaan kun jollain on joitain muita ehdotuksia kuin mitä tämä sipilän hallitus valtiovarainministeri stubbin tuella on tehnyt palaan kuitenkin siihen olennaiseen että tässä ja nyt te ette itse ole tekemässä mitään paitsi että te leikkaatte työllisyysmäärärahoja paitsi että te leikkaatte työttömyysturvaa varsinaisesti itse ette ole tekemässä mitään teidän lääkkeenne on tämä että otetaan viisisataa euroa postimiehen ja postinaisen kuukausipalkasta pois ja sitten teidän asiantuntijanne täällä sanovat että kyllä rupeaa juustoa menemään kaupaksi ja posti kulkee kun otetaan viisisataa euroa pois kyllä kirjeitä tulee lisää kun viisisataa euroa on

arvoisa puhemies pitää nyt muistuttaa mehän keskustelemme julkisen talouden suunnitelmasta joka tähtää sinne vuoteen yhdeksäntoista totta kai pitää olla selkeä näkemys siitä millä lisävelkaantuminen seuraavien vuosien aikana saadaan pysähtymään velathan maksaa ainoastaan työntekijä ja yrittäjä verotuloilla hoidetaan nimenomaan tämä lisävelkaantuminen ja sen tähden meidän pitää käydä tätä vaihtoehtoista keskustelua millä talouspoliittisella linjalla se lisävelkaantuminen voidaan pysäyttää ongelmahan on se että meillä ei ole pystytty tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla työn tekeminen olisi kannattavampaa ja että syntyisi sellaisia tuotteita joita pystytään viemään ulos ja samalla pystyttäisiin tekemään suomessa enemmän sellaisia tuotteita ettei tuoda ulkoa tässä meidän pitää löytää ne keinot joilla palkkaa ei tarvitse alentaa mutta löydetään löydetään työn tuottavuutta ja joilla niitä sivukuluja ja muita rasitteita voidaan

arvoisa puhemies viime kaudella sosialidemokraattiset valtiovarainministerit eivät saaneet mitään muuta aikaiseksi kuin kaksikymmentäviisi miljardia lisää velkaa meidän maksettavaksemme kaksikymmentäviisi miljardia kuusi viiva seitsemän miljardia vuodessa

tämän vuoden budjettiin te varasitte työllisyysmäärärahoja puolen vuoden tarvetta vastaavasti totta kai kun tekee puolen vuoden budjetin niin sitten budjetin velkamäärän kasvu on hitaampaa eli teiltä on täysin pohja tässä pois mitä te sitten saitte viime kaudella aikaiseksi ministeri urpilainen esitteli yhteisöverouudistuksen alentamisen kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin ja se näkyy nyt osinkoina eli te olette olette syyllinen siihen mistä edustaja uotila ihan oikein sanoi jos se syyllisyydeksi katsotaan eli kyllä teillä teot ovat nyt kovin kaukana siitä mitä ovat tämän päivän puheet

puhemies edustaja myllykoski toi esiin esiin vaihtoehtobudjetin ja siinähän esitetään kolmesataa miljoonaa euroa lisää kehitysapuun ja alvin alentamista lisää lainaa valtiolle yksi pilkku viisi miljardia demarit esittävät puolestaan ensi vuodelle seitsemänsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa lisää veroja tässä on semmoinen harha että kuvitellaan että hyvinvointi automaattisesti lisääntyy verotusta kiristämällä ja lainaa lisäämällä tiettyyn rajaan asti näin voi olla jos suhdannekuoppa on lyhytaikainen niin sen yli voidaan ehkä loikata velkaelvyttämällä mutta nyt sitä on tehty jo vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien ja tulokset eivät enää puhu puolestaan

tässä tässä ihan riittävästi

ei pidä paikkaansa arvoisa puhemies tämä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan edustaja kallin toteamus että ei pitäisi palkkoja leikata niin kuin hän on uutinen kysyn ministeri stubb oletteko samaa mieltä oletteko valmis luopumaan viiden prosentin palkanalennustavoitteesta ja kun vastaatte siihen niin voisitteko te nyt samalla vastata kysymykseen tästä koulutuksesta tänään oecd on on varoittanut suomea siitä kuten edustaja kiuru täällä totesi suomen osaamistaso pysähtyy ja te pyydätte anteeksi mutta ette tee mitään yhtään vastausta näihin osaamistason laskuun koulutusleikkauksiin ei ole täältä salin oikealta laidalta tullut ei kokoomukselta ei keskustalta ei perussuomalaisilta ministeri stubb voisitteko te nyt vastata pyydätte anteeksi mutta aiotteko te tehdä jotain tälle asialle oecd on on meitä nyt varoittanut
rouva puhemies tiedustelen valtiovarainministeri alexander stubb täällä juuri äsken ben zyskowicz sanoi että jos oppositio pystyy esittämään vaihtoehdon näille koulutusleikkauksille se otetaan ilomielin vastaan ja koulutuksen leikkaukset perutaan toisto on opintojen äiti vihreät ovat koko syksyn esittäneet yhden suhde yhteen vaihtoehtoja näille leikkauksille ensi vuoden osalta jo vain ja ainoastaan se kilometrikorvausten ylikompensaatio osuus ja työmatkakuluvähennyksen pienin tasoleikkaus riittävät kompensoimaan kaikki ensi vuoden koulutusleikkaukset

pauli kiurulle aivan oikein totesitte että tämä meidän vaihtoehtobudjettimme ehdotus arvonlisäveron määräaikaisesta kahden prosenttiyksikön alentamisesta ikävä kyllä tuo aukkoa yksi pilkku viisi miljardia meidän verotuloihin mutta muistakaa se mitalin toinen puoli maistuisiko kenties teille ja maistuisiko myös valtiovarainministeri stubbille arvioitu nolla pilkku kahdeksan prosentin kasvu ensi vuoden aikana elikkä komission nolla pilkku seitsemän prosentin lisäksi nolla pilkku kahdeksan prosenttia yhteensä siinä valossa se veromenetys muuttuukin aivan toisenlaiseksi

hallituksen tavoitteena on että suomeen syntyisi vielä yhteiskuntasopimus ja hallituksella on ollut erittäin pitkämielinen asenne siihen kerta toisensa jälkeen vedottu että tällainen sopimus syntyisi ja se nyt saattaa olla lähellä jos tämä syntyy niin sehän johtaa varmasti vielä parempaan tulokseen kuin nämä niin sanotut pakkolait joihin hallitus joutuu turvautumaan jos se ei synny sen takia minä vetoan sdpn avainhenkilöihin teillä on valtavan hyvät kontaktit ay liikkeeseen ja luottamus käyttäkää niitä nyt suomen edun nimissä meidän meidän koko suomen ja suomalaisten edun nimissä teidän kannatuksenne tulee takuuvarmasti nousemaan entisestään kun te osoitatte sen että te kannatte isänmaasta huolta ettekä puoluepolitiikasta tehkää sitä kulisseissa tehkää sitä julkisuudessa ja varmistakaa että pääministeri sipilän hallituksen yhteiskuntasopimus toteutuu koska

ehkä tämä isänmaan etu on meillä kaikilla tavoitteena me näemme vain sen vähän eri tavalla miten se isänmaan etu saavutetaan sosialidemokraattien näkemyksen mukaan talous saadaan kuntoon sillä että me lisäämme kasvua ja työllisyyttä se on ainut tapa millä me saamme tämän talouden kuntoon täällä kysyttiin näistä lyhyen aikavälin työllistämisistä rakentaminen on yksi asia mikä pitää saada liikkeelle asuntorahastossa on noin kuudensadan miljoonan euron mahdollisuus laittaa pyöriä liikkeelle tämä on käytettävä täysimääräisesti hyväksi koulutus on toinen asia tässä ja nyt tulee koko ajan lisää kuluja jos tällä linjalla jatketaan olin juuri itä suomen oajn kanssa keskustelemassa he pelkäävät paluuta seitsemänkymmentä luvulle sitäkö me tahdomme siitä on tosi vaikea päästä takaisin kaksituhattakaksikymmentä luvulle nämä ovat niitä kustannuksia joita synnytetään nyt ja näitä kustannuksia ei saa tulla jotta kykenemme sitten viemään tämän talouden ja työllisyyden kasvun ja sitä kautta

rouva puhemies kyllä tuossa paljon totta oli mitä edustaja myller sanoi mutta mistä syystä tämä maa on ajettu semmoiseen tilanteeseen että muun muassa eilen pörssiyhtiö wärtsilä antoi yhdeksällekymmenellekahdeksalle ihmiselle lähtöpassit vaasasta koko maasta vähän toiselle sadalle ihmiselle miksi sen takia että työt on viety halvemman työvoiman maihin kuka antoi luvan kuka antaa luvan että meille voidaan tuoda ulkomaalaista työvoimaa esimerkiksi virosta rakennustyömaille me voimme pykätä täällä pystyyn mitä tahansa mutta me palkkamme ihmiset virosta tänne tekemään koska he ovat halvempaa työvoimaa kuin meidän oma työvoimamme se ei tarkoita sitä että meidän työvoiman palkkaa lasketaan vaan se tarkoittaa sitä että meillä on oikeus ja meillä on velvollisuus asettaa meidän omat ihmisemme etusijalle silloin kun työpaikkoja jaetaan te olette tehneet siinä virheitä me emme halua tehdä siinä enää virheitä

puhemies edustaja tolppanen paras tapa tässä on harmaan talouden vastainen toiminta että tänne ketään ei tuoda polkemaan palkkoja jätetä sosiaaliturvamaksuja eussa emme voi estää esimerkiksi virolaisia tulemasta tänne ja jos heille maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat maksetaan sosiaalimaksut ja verot niin eihän meillä mitään sitä vastaan ole arvoisa puhemies tässä keskustelussa nyt on oleellista se että kun puhutaan että suomen velkaantuminen pitää taittaa kaikki ovat siitä samaa mieltä ja ainoa keino jolla se taitetaan on se että me saamme työllisyyden paranemaan ja että että meillä talous lähtee kasvuun no mitä tekee hallitus leikkaa koulutuksesta mikä heikentää meidän tulevaisuuden mahdollisuuksia leikkaa ostovoimasta eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta mikä vie erityisesti pienyrittäjien työpaikkoja ajaa pakkolakeja joilla leikataan lomarahoja sairausajan palkkaa mikä heikentää ostovoimaa ja vie kulutusta mitkä saadaan niitä työpaikkoja ja kasvua

arvoisa puhemies täällä on moneen otteeseen puhuttu valiokunnan kuulemista asiantuntijoista no hyvään tapaanhan kuuluu että oppositiolla on on mahdollisuus esittää valiokuntaan kuultavaksi jos esimerkiksi teidän esittämänne asiantuntijat muodostivat kokonaismassasta kahdeksankymmentä prosenttia niin välttämättä siitä nyt ei kannata tehdä yhteenvetoa ja suorittaa sitä kuvaa olen moneen kertaan peräänkuuluttanut sitä että minusta on oikein että käydään talouspoliittista keskustelua esitetään erilaisia vaihtoehtoja nyt nyt sitä käydään valitettavasti yhdyn siihen näkemykseen mitä edustaja rossi totesi että velkaantumisen vaihtoehto ei voi olla se että ryöstetään suomen pankki otetaan sitran tase käyttöön tehdään pankkivero pistetään voimalaitoksille vero ei tämä voi olla velkaantumisen vaihtoehto se on vain yksi elvytysruiske

hallitus myös leikkaa työllisyysmäärärahoja työntekijöitten hyvinvointia ja työelämän epävarmuutta lisätään hallitus myös leikkaa rajusti osaamistamme jonka avulla pieni kansakuntamme on noussut maailmankartalle arvoisa valtiovarainministeri hallituksen linjaus on ollut se kuten itsekin olette todenneet että leikkaamalla parannetaan työllisyyttä tämä on aiheuttanut kuitenkin sen että hallitus on kääntänyt työllisyyden kehityksen negatiiviseen kierteeseen antakaa minulle nyt kun en oikein ymmärrä rautalankaversio siitä miksi te ette panosta työllisyyteen juuri nyt vaan te odotatte niiden viiden eri sektorin paranemista ja odotatte tulevaisuuteen vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista jos sen jälkeen vaikka tapahtuisi jotakin ja jos ei tapahdu niin sitten leikataan

puhemies minua nyt vähän naurattaa tuommoinen että täällä sanotaan että me olemme valinneet linjaksi lapsiperheiden ja muiden ihmisten nöyryyttämisen minä en ainakaan hallitusohjelmasta löydä tällaista kirjausta niin että ei nyt lisätä sinne sellaista kuitenkaan sitten minä olisin halunnut keskustella harmaasta taloudesta siitä tuotiin täällä esimerkiksi että se on hyvä asia ja ja hallitushan kuunteli tässä valiokuntia muun muassa työvaliokuntaa jossa minä olen ja se se palautettiin koska se tuottaa meille verovaroja se oli hyvä asia tästä koulutuksesta täällä puhuttiin puhuttiin siitä että oecd on todennut että koulutustaso pysähtyy meillä on erittäin hyvä koulutustaso ja monesti mietitään sitä mitä nuortenkin kanssa puhutaan he jopa kokevat että pitäisikö kaikilla olla maisterintutkinto jotta voi tehdä jotain

arvoisa rouva puhemies tärkein tehtävämme taloutemme kuntoon saamiseksi on saada yritysten rattaat pyörimään ja suomalaisten työllisyys paremmaksi tästä olemme varmaankin tänään tässä salissa yksimielisiä keinot olevan hallituksella ja oppositiolla vain vähän erilaisia on erittäin hyvä että sdp on nyt huolissaan suuresta työttömyydestä miten oli viime kaudella viime eduskuntakaudella jatkuvasti kasvoi kuitenkin se työttömyys suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja kilpailukyvyn parantamista jotta vienti saadaan vetämään jos työvoimalla ei ole sitä aitoa kysyntää niin siihen eivät varmaan auta minkäänlaiset työvoimapolitiikat siihen todellakin tarvitaan niitä työpaikkoja hallituksen kärkihankkeiden kautta on todellakin mahdollista saada myöskin parannettua työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies sdpn lindtman ja kiljunen moittivat voimakkaasti hallituksen työpaikkojen luomisen toimintalinjaa kysynkin kysynkin nytten montako uutta työpaikkaa sosialidemokraatit loivat viime hallituskaudella ei tarvitse vastata me tiedämme kaikki tämän vastauksen mutta miettikää itse sitä

jotka ovat puheenvuoroja täällä voimakkaasti pitäneet leikkasivat useita miljardeja euroja viime hallituskaudella muun muassa kuntien valtionosuuksista koulutuksesta perheitten hyvinvoinnista ja niin edespäin me tiedämme kaikki että tilanne on vähän sama kuin viime kautena me emme nopeasti saa kelkkaa käännettyä mutta meillä on tahtotila ja meillä on keinot millä me me tuomme työpaikkoja ja luomme niitä odottakaa hetken aikaa niin näette varmasti

arvoisa rouva puhemies kun kuuntelin tuota mika niikon puhetta niin kuulostaa siltä että ikään kuin perussuomalaiset eivät olisi hallituksessa alkuunkaan ikään kuin heillä ei olisi tässä maassa valtaa ollenkaan siis yhtään puheenvuoroa täällä ei ole kuultu siitä mitä aiotaan tehdä näille asioille joita täällä on kauhisteltu ja mitä tulee niihin leikkauksiin jotka te äsken edustaja niikko luettelitte kaikkia niitä te vastustitte viime kaudella kaikkia niitä te vastustitte viime kaudella niin koulutukseen kuntien valtionosuuksiin kuin arvoisa puhemies nyt kuulija ajattelee että te korjaatte ne mutta mikä on totuus te ette korjaa niistä yhtään yhtään leikkausta te ette palauta sen sijaan te te teette koulutukseen kolmen miljardin säästöt lisäksi sen lisäksi te leikkaatte työllisyysmäärärahoista ennennäkemättömästi suhteessa työllisyystilanteeseen mitä te siellä hallituksessa teette onko niin että kun hallitus on tehnyt näiden päätösten perumisia niin perussuomalaisilla ei ole valtaa hallituksessa ollenkaan tuntuu siltä että välillä oppositiollakin on enemmän valtaa kun katsotaan miten olette päätöksiä peruneet juuri niitä jotka oppositio on ottanut esiin onko valtaa ollenkaan
myönnän vielä puheenvuorot edustajille zyskowicz

näkemykseen siitä että kaikki täällä ajattelemme isänmaan parasta meillä on eri lääkkeet ja näkemykset siitä mitä pitäisi tehdä minä todella toivon että tämä sama ajattelu on myös tuolla etujärjestökentällä vaikka ymmärrän että etujärjestöt jo luonteensa ja historiansa ja tarkoituksensa puolesta ovat ajamassa nimenomaan jonkun tietyn kapean eturyhmän etua kyllä minä hämmästelen että tässä maassa lakkoillaan ja lakkoilu laajenee tilanteessa jossa me tarvitsemme kaikkea muuta kuin lakkoilua mitä tulee opposition säästöihin niin äsken kuulimme että koulutuksesta leikataan kolme miljardia täällä on jo ammuttu alas kaikki muutkin säästöt kehitysyhteistyöstä sosiaaliturvasta päivähoidosta työllisyysrahoista ja muusta sitten täällä edustaja yanar ja edustaja touko aalto tarjoavat virkamiesten kilometrikorvauksia että näillä nämä kaikki säästöt kuulemma kompensoidaan ei todellakaan

arvoisa rouva puhemies tämäkin keskustelu on osoittanut sen että hallituksella on selkeä linja oppositio pyrkii sitä horjuttamaan mutta ei se kyllä näillä eväillä eväillä onnistu hallitus panostaa tällä hetkellä ennennäkemättömällä tavalla ensi vuoden budjetin kautta hyvin konkreettisiin asioihin kärkihankkeisiin siellä tulevat infrahankkeet esimerkiksi edustaja lindtman siinä ei ole mitään nauramista kun suomalaisille saadaan työtä aikaan me tänne todellakin tulemme tarvitsemaan me puramme byrokratiaa se on eräs konkreettinen asia olemme vieneet eteenpäin sote uudistuksen joka muuten joltakin toiselta hallitukselta jäi jälkeen ja maakuntaitsehallintoa arvoisa puhemies hallituksen sisäinen yhteistyö perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa sujuu hyvin ja kun valtiovarainministerikin on ruvennut niin kauniisti puhumaan maakuntaitsehallinnosta niin sydän oikein sykkää

arvoisa puhemies todellakin siis kyllä rehellisyyden nimissä kokoomuksen jo ennen vaaleja esittämää kovaa nyt tukevat sitten sekä keskusta että perussuomalaiset ovat vaihtaneet nämä omat ennen vaaleja olleet puheensa kokoomuksen puheisiin henki tuntuu olevan taas hyvä kun tämä yksi karikko jossa hetken aikaa oli omiakin tavoitteita esillä on ohitettu mutta huolihan tässä lähtee siitä että nämä työllisyysasiat te olette kaikki ulkoistaneet nyt muille itse te teette vain työttömyysturvaleikkauksia se on teidän iso asianne ja työllisyysmäärärahaleikkauksia sitten meidän suuri huolemme johon vieläkään ei ole tullut ministeri stubbilta vastausta on oletteko te valmiit harkitsemaan näitä koulutuksen yliopistojen ja tutkimuksen leikkauksia uudelleen kun täällä sanottiin että että opposition nyt syksyn aikana vaikuttaneet kun lähes kymmenkunta asiaa hallitus on peruuttanut

arvoisa rouva puhemies nyt en oikein ymmärtänyt edustaja puhui itsensä pussiin koska hänhän aloitti toteamalla että entinen pääministeri kiilusilmäisesti vastusti leikkausta ja nyt hän lopettaa toteamalla että kokoomus on se leikkaava puolue ja perussuomalaiset ja keskusta tukevat kumpaa te nyt tarkoitatte tässä tämä ei ihan teidän puheenvuorossanne nyt oikein auennut yhtä kaikki tällä hallituksella tällä hallituksella arvoisa puhemies on kolme tavoitetta ylitse muiden yksi on valtiontalouden sopeuttaminen siten että velkaantuminen taittuu vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja velaksi eläminen loppuu

käytännössä tarkoittaa sitä että me joudumme valtiontaloutta sopeuttamaan noin neljän miljardin euron edestä tämän hallituskauden aikana ja siihen tämä keskustelu on pitkälti myös kytkeytynyt toinen tavoite ylitse muiden meillä on työllisyystilanteen parantaminen työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa kolmas on suuret rakenteelliset uudistukset joista sosiaali ja terveyspalvelut sosiaali ja terveyspalvelut ovat yksi ja kun nahkurin orsilla tavataan jonain päivänä niin se on varmasti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eli silloin ne toimet joita tämä hallitus tekee pyritään saamaan maaliin ja todentamaan tässä kokonaisuudessa tässä on ollut paljon puhetta koulutusleikkauksista kyllä jaan tämän huolen kaikkien kanssa ja kyllä olemme julkisesti myös pyytäneet niitä anteeksi tosiasia kuitenkin on se että jos me emme saa suomen taloutta kuntoon eli valtiontaloutta sopeutettua työllisyystilannetta parannettua tai näitä rakenteellisia uudistuksia tehtyä niin silloin valitettavasti tämä leikkausten kierre jatkuu me toivomme että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista olemme uuden tilanteen edessä ja suomi voi paljon paremmin ja toivon että oppositio toivoo myös

arvoisa puhemies

keskustelua aikaansaanut julkisen talouden suunnitelma on valmisteltu siitä ymmärrettävästä lähtökohdasta että suomen talouden tilanne on poikkeuksellisen vakava toivottavasti tämä lähtökohta ja tilannekuva on meillä kuitenkin yhteinen julkisen talouden velka on viime vuosina kasvanut poikkeuksellisen nopeasti ja ja on syvästi alijäämäinen ja varmasti kaikki ymmärtävät myös sen että kukaan ei leikkaa ihan huvikseen ymmärrettävä elää kuitenkin tilanteen mukaan tästä päivän keskustelun kiihkeydestä huolimatta minä uskon kyllä siihen että koko sali varmasti sitoutuu kuitenkin siihen että yhdessä suomea kuntoon laitetaan mutta keinot ovat hyvinkin erilaiset tämä lienee alkusoittoa sille huomiselle keskustelulle jossa todella käydään opposition vaihtoehtoja

on tunnustettava se että esimerkiksi nuo perinteiset perinteiset työllistämiskeinot eivät juurikaan toimi tarvitaan vahvaa julkista taloutta jotta palveluita ja sosiaaliturvaa voidaan edelleen turvata hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan linjalle ovat sekä valtiontalouden eu komissio antaneet antaneet myöskin tukensa sitä ei voida noin vain ohittaa vaikuttaa myös siltä että kansalaisten enemmistö kaikesta huolimatta tukee myöskin hallituksen linjaa kasvun eväät lähtevät työllistävästä yrittäjyydestä ja ja siihen on panostettava toki jo tänään ollaan kuultu joitakin vaihtoehtoja sdpn vaihtoehto näyttäisi näyttäisi olevan päinvastoin väitetään se että se velkaannuttaisi kuitenkin enemmän toisin kuin sdp itse on tänään väittänyt esitätte esimerkiksi että lisäämällä kaksikymmentä miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan se toisi lisää verotuloja kaksisataa miljoonaa euroa olisi mielenkiintoista tietää mistä tuo summa on tullut nimittäin valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut tuoreissa arvioissaan harmaan talouden torjuntaohjelmasta näin kun torjuntaohjelmaan sisällytetyistä hankkeista ei ole tehty vaikutusten arviointia torjuntaohjelman vaikuttavuutta ei voida todentaa

ajoitte ja missä ovat yhden miljardin euron veronkorotukset myöskin linjakkuutta saa ihan etsimällä etsiä arvoisa puhemies nämä globaalit paineet tietysti muuttaneet toimintaympäristöä tämänkin kesän aikana aika aika radikaalisti sisäisen turvallisuuden osalta esimerkiksi tiukkeneva talouskehys aiheuttaa monenlaisia sopeutumishaasteita tässä ajassa ei liene liioiteltua vaatia sitä että esimerkiksi yhtenä esimerkkinä suojelupoliisin toimintamäärärahojen alenemaa pitää seurata aivan erityisellä huolella sen toimialaan kuuluvilla yhteiskunnan turvallisuuden kannalta erityisillä sektoreilla on tapahtunut nopeasti ja tapahtuu edelleen ainakin näkyvissä olevassa lähitulevaisuudessa merkittäviäkin muutoksia

mitään mutta arvioimme jo silloin olevan mahdollista että eri ilmentymät kehittyvät entistä väkivaltaisempaan suuntaan nyt me tiedämme varmasti että tällaisiin tapahtumiin pitää pystyä varautumaan entistä valppaammin myös suomessa terrorismin torjunnan toimintaympäristö vaatii aiempaa selvästi enemmän työtä ja myöskin talouden resursseja siitä emme pääse mihinkään meidän pitää myös pystyä arvioimaan vaikuttaako vaikuttaako poikkeuksellisesti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä kehysten tasapainoon tämä muuttunut toimintaympäristö meidän myöskin täytyy täytyy ottaa huomioon kuten myöskin se että julkista taloutta pitää katsoa kokonaisuutena

ja sysäämällä palvelujen rahoitusvastuuta vain julkisesta kukkarosta toiseen eli valtiolta kunnille ei ei julkista taloutta millään tavalla paranneta

myönnän vielä puheenvuorot edustajille kankaanniemi ja rydman sen jälkeen tämän asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänä iltana ja siinä välissä käsitellään päiväjärjestyksen muita

arvoisa puhemies hallitusohjelma ja hallituksen julkisen talouden suunnitelma sisältävät yhtäläisen ohjelman tälle vaalikaudelle vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista asti hallitusohjelma ja tämä suunnitelma sisältävät kolmiloikan tiedämme että kolmiloikalla pääsee maailmanmestari noin kahdeksantoista metrin pituisen pituisen matkan kun taas pituushypyssä maailmanennätys on vajaa yhdeksän metriä nyt tarvitaan todella kolmiloikkaa koska ongelmat ovat suuret huonokuntoisempi hyppää varmasti kolmiloikkaa viisitoista metriä kolme metriä ja pituutta ehkä viisi metriä nyt tilanne on se että hallituksen kolmiloikka merkitsee sitä että sopeutetaan julkisia menoja se on ensimmäinen loikka ja otetaan ensi vuoden alusta lähtien toinen loikka on työelämän uudistaminen johon sisältyy muun muassa palkkamalttia sisältävä tulosopimus joka ei toki ole hallituksen käsissä mutta joka on tavoitteena sitten on työelämän uudistuspaketti joka ei ole tänä päivänä mikään pakkolakipaketti koska työmarkkinaosapuolilla on täysi vapaus tehdä sopimus näistä rakenteellisista uudistuksista työelämään perussuomalaiset toivovat että työmarkkinoilla kannetaan vastuu ja tämä sopimus tehdään jolloin ei tarvita todellakaan mitään pakkolakeja kolmas loikka hallituksella on isot rakenneuudistukset joita esimerkiksi edellinen hallitus ei saanut aikaan käytännössä yhtään siihenhän sisältyy eläkeuudistus sote uudistus kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen valtionhallinnon mittavat uudistukset ja niin edelleen nämä kaikki tarvitaan on havaittavissa että erityisesti sosialidemokraateille näiden loikkien ottaminen on täysin mahdotonta he haluavat ottaa vain yhden loikan tuon rakenneuudistusten loikan tosin he vielä taannoin vastustivat jopa eläkeuudistuksen toteuttamista mutta nyt ovat kääntäneet takkinsa ja se on nyt toteutettu ja hyväksytty sote uudistuksessa heillä on vielä kovasti etsinnässä linja toivottavasti sekin löytyy tästä hallituksen hyvän pohjan mukaisesti hallituksen julkisen talouden suunnitelma on kokonaisuus ja hyvin vastuullinen kokonaisuus jolla aivan varmasti suomen talouden huolestuttava vakava kehitys saadaan kääntymään vuosikymmenen loppuun mennessä se on meille kaikille todella tärkeää sen jälkeen kun olemme saaneet talouden kasvuun työllisyys paranee ja pystymme myös kasvavilla verotuloilla palauttamaan ne leikkaukset joihin nyt joudutaan etupainotteisesti menemään tämä on ainoa tie jolla päästään tästä kurjasta tilanteesta eteenpäin viime kaudella näitä ei todellakaan saatu nyt niitä tehdään nämä sopeutustoimet jotka ensi vuoden alusta astuvat voimaan ovat kipeitä sen me myönnämme kaikkia emme haluaisi tehdä mutta mutta ne ovat välttämättömiä vaihtoehdot ovat vähissä hallituksella on lisäksi kärkihankkeita joilla panostetaan todella mittavasti ensimmäisen kerran suomen historiassa sellaisiin uusiin aloihin joilla on tulevaisuus lisäksi hallitus panostaa väylänpitoon tiestöön ratoihin enemmän kuin on tehty ehkä vuosisataan ehkä sata vuotta sitten rautateitä ja maanteitä rakennettiin enemmän kuin nyt mutta tällä kaudella tullaan näkemään valtavat uudistukset ja kehittäminen muun muassa korjausvelan purkaminen on todella vastuullista asiantuntijat valtiovarainvaliokunnassa todellakin kritisoivat tätä finanssipoliittista linjaa jossain määrin mutta esimerkiksi suomen pankin asiantuntija kilponen sanoi että tämä on juuri oikea linja nämä asiantuntijat jotka arvostelivat katsoivat vain tätä finanssipolitiikkaa lyhytnäköisesti lyhytnäköisesti eivät puhuneet työelämän uudistamisesta eivät puhuneet rakenneuudistuksista käytännössä yhtään mitään ja niin kuin mietinnössäkin todetaan finanssipoliittinen linja sai heiltä arvostelua on selvää että kun leikataan niin alussa se tekee hyvin kipeää ja kasvattaa velkaa ja aiheuttaa taloudellista ahdinkoa mutta pitemmällä aikavälillä tämä hallituksen kokonaispaketti on juuri sitä politiikkaa mitä suomi nyt

arvoisa puhemies tulevan vuoden budjetti on paraikaa eduskunnan käsittelyssä ja tällä esityksellä me teemme budjettiin välttämättömiä täydennyksiä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä kaksi pilkku yksi miljoonaa euroa ja määrärahojen nettomääräinen lisäys täydentävässä esityksessä on kaksisataakuusikymmentäyksi miljoonaa euroa kokonaisuudessaan täydentävä talousarvioesitys lisää siis valtion nettolainanoton tarvetta kahdellasadallaviidelläkymmenelläkahdeksalla

käyn lyhyesti läpi täydentävän esityksen pääkohtia ensimmäisenä maahanmuutto suurin yksittäinen kokonaisuus on turvapaikanhakijatilanteesta aiheutuvat menot suhteessa varsinaiseen talousarvioon ehdotamme maahanmuuton määrärahoihin yhteensä noin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäystä nämä määrärahalisäykset pohjautuvat arvioon jossa suomeen saapuu tänä vuonna noin kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa ja ensi vuonna viisitoistatuhatta uutta turvapaikanhakijaa luvuissa ovat mukana myös kiintiöpakolaisten uudelleensijoitukset ja turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot turvapaikanhakijoista noin kolmenkymmenenviiden prosentin arvioidaan saavan myönteisen turvapaikkapäätöksen joten ensi vuonna noin turvapaikanhakijan arvioidaan olevan kuntakorvauksen piirissä osana kokonaisuutta vastaanottotoiminnan ostopalvelumenoihin lisätään noin kaksisataakolme miljoonaa euroa ja vastaanottotoiminnan asiakkaalle maksettavaan tukeen noin viisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa tukitasoa ei nosteta turvapaikkakäsittelyn tehokkuuden varmistamiseksi maahanmuuttovirastolle suunnataan

seitsemänsadanviidenkymmenen uuden käsittelijän palkkaamiseen ensi vuodelle poliisiresursseja lisätään noin kaksikymmentäkuusi miljoonaa rajavartiolaitokseen kolme miljoonaa tulliin nolla pilkku viisi miljoonaa ja tuomioistuimelle lisätään yhteensä seitsemän pilkku seitsemän miljoonaa euroa oikeusapuun kolme miljoonaa euroa myös kotouttamistoimintaan panostetaan mikä on poikkeuksellisen maahanmuuttotilanteen haltuun ottamisessa kaikkein tärkeintä kotouttamisen onnistumiseen vaikuttaa monta asiaa paitsi maahanmuuttajan oma aktiivisuus ja motivaatio myös ympäröivän yhteiskunnan kotouttamiselle tarjoama tuki ja valtaväestön asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan voimme itse merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen kuinka suuri voimavara turvapaikanhakijoista suomelle tulevaisuudessa muodostuu kuntakorvauksen määrärahaa korotetaan siis kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa ja työvoimapalveluiden maahanmuuttajille tekemien osaamiskartoitusten kielitestien ja muiden työllistymistä edistävien hankintojen hankintojen rahoitusta lisätään kahdellakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla myös te toimistojen henkilöstöä koulutetaan turvapaikanhakijoiden työllistämis ja kotouttamistehtäviä varten neljällä miljoonalla eurolla ja maahanmuuttajalasten perusopetuksen valmistavaan opetukseen lisätään kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa eli kahdenkymmenenviiden miljoonan euron määräraha ja samalla varmistetaan joustavammin että oppilas saa resurssia vaikkei olisi koulussa kirjoilla vielä tilastointipäivänä myös opettajia ja muuta opetustoimen henkilöstöä koulutetaan uuteen tilanteeseen runsaan kahden miljoonan euron määrärahalla maahanmuuttomenojen kokonaisuuden huomioitava että määrärahalisäykset ovat vasta arvioita ensi vuoden edessä olevan haasteen suuruudesta tilanne muuttuu nopeasti ja tästä johtuen määrärahan tarve on vielä epävarma hallitus on varautunut siihen että mahdollisia lisätarpeita katetaan sitä mukaa kuin turvapaikkakehitys ensi vuoden osalta on paremmin tiedossamme hallituksen myös työskenneltävä sen eteen että tilanteeseen löytyy muitakin ratkaisuja on onnistuttava kehittämään kotimaisia toimintamalleja ja turvapaikanhakijatilanne saatava hallintaan eurooppalaisin toimin arvoisa puhemies seuraavaksi niin sanotut microsoft toimet eli toisena kokonaisuutena nostan esille microsoftin kesän irtisanomistilanteesta johtuvat jatkotoimet joiden tarkoituksena on helpottaa irtisanottujen tilannetta ja nopeuttaa heidän työllistymistään

myös aikuiskoulutuksen määrärahaa nostetaan kymmenellä miljoonalla eurolla toivomme että tällä paketilla saamme suomalaiset huippuosaajat pian pian uusiin töihin rakentamaan suomea ja sitten lopuksi muita keskeisiä kysymyksiä hallitus ilmoitti viime viikolla että luovumme eläkeläisten asumistuen siirtämisestä osaksi yleistä asumistukijärjestelmää tästä ratkaisusta tuli meille valtava määrä palautetta ja monet ihmiset olivat aidosti huolissaan siitä miten muutos vaikuttaa heidän arkipäiväänsä on hyvä asia että budjetin täydentämisen yhteydessä olemme pystyneet löytämään löytämään korvaavat toimenpiteet säästön kattamiseksi toisaalta lisäksi hallitus pienentää myös lääkekorvauksiin kohdennettua säästöä puolella aiotusta yhteensä nämä ratkaisut lisäävät valtion menoja ensi vuonna noin kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa vastaava säästö katetaan muun muassa kelan sosiaaliturvarahastojen toimintakuluista valtion korvauksesta terveydenhuollon yksiköille lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksesta rokotteiden hankintamenoista ja kärkihankkeiden määrärahojen lykkäämisestä vuosille kaksituhattaseitsemäntoista ja kahdeksantoista vuosia seitsemäntoista ja kahdeksantoista koskevat säästöratkaisut tehdään kevään kehysriihen yhteydessä lisäksi haluan nostaa esille vielä yhden pienen mutta tärkeän kokonaisuuden harmaan talouden torjunnan saralta hallitus lisää poliisin talousrikostorjunnan määrärahoja kuudella pilkku neljällä miljoonalla eurolla jotta talousrikostutkinta voi jatkua ensi vuonna nykytasollaan toivomme että lisäys omalta osaltaan auttaa harmaan talouden ja veronkierron ehkäisyssä harmaata taloutta on kuitenkin torjuttava monella rintamalla monin erilaisin toimenpitein eli hallitus aloittaa uuden harmaan talouden torjuntastrategian valmistelun josta on tarkoitus tehdä edellisiä ohjelmia kokonaisvaltaisempi toimintamalli ja siinä on tarkoitus keskittyä isoihin aidosti vaikuttaviin torjuntahankkeisiin arvoisa puhemies tässä lyhyesti täydentävän budjettiesityksen pääkohtia nyt esitettyjen budjetin täydennysten jälkeen ensi vuoden jakamaton varaus on neljäkymmentä pilkku kaksi miljoonaa euroa

kolme miljardia euroa valtionvelka kohoaa sataankuuteen miljardiin euroon ensi vuoden lopussa mikä on jo viisikymmentä prosenttia bruttokansantuotteestamme jos olen oikein ymmärtänyt me ylitämme sadan miljardin euron rajapyykin torstaina kello viisitoista kolmekymmentä vaikka ensi vuoden talousarvio sisältääkin vaikeita asioita ja todella hankalia päätöksiä on niidenkin keskellä aina syytä pitää mielessä miksi vaikeita ratkaisuja tehdään tässä viittaan tuohon edelliseen keskusteluun niin tehdään koska haluamme rakentaa parempaa tulevaisuutta emme halua jättää lapsillemme alati paisuvaa velkataakkaa vaan tahdomme kääntää velkaantumisen laskuun ja rakentaa samalla uutta kasvua mitä hallitus nyt tekee muun muassa työmarkkinoita ja sote palvelurakenteita uudistamalla

tässä täydentävässä budjettiesityksessä on todellakin eräitä erittäin tärkeitä ja sinällänsä hyvin positiivisia täydennysehdotuksia on syytä antaa hallitukselle tunnustus siitä että se on ollut valmis myös tältä osin korjaamaan niitä virheitä jotka varsinaiseen budjettiesitykseen ovat jääneet otan muutaman olennaisen asian esille ensin tämä kotouttamiskysymys selvää on että me olemme tässä erittäin suuren haasteen edessä ja tässä kysymys on ei niinkään siitä selviämmekö tästä pakolaisten ja turvapaikkahakemusten käsittelystä vaan enemmänkin siitä mitä tapahtuu tällä varsinaisen kotouttamisen puolella uskon että syksyn aikana tehdyt ratkaisut

vastaanottamisessa ovat luonteeltaan sellaisia että kyllä viranomaisten yhteistyö on löytänyt tässä oman suuntansa ja tämä toimii mutta sitten suuri haaste on kyllä miten tämä kotouttaminen tehdään siinä ollaan todella megaluokan haasteen edessä suhteessa niihin haasteisiin jotka hyvin äkillisesti ovat meille muilta osin viime vuosina nousseet olin vähän hämmästynyt kun kuuntelin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroa tuossa edellä kun käsiteltiin tätä julkisen talouden suunnitelmaa siinähän uhrattiin erittäin paljon aikaa tähän

ja sitten kun katsoo tätä täydentävää budjettiesitystä täytyy sanoa että tämä täydentävä budjettiesitys on kuitenkin ilmeisesti oletan niin ministeri stubb yksimielinen hallituksen esitys nämä aikaisemmin kuullut perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron kannat eivät ole tähän täydentävään ehdotukseen vaikuttaneet tässä se yksi iso asia joka on nyt kokonaan käsittelemättä koskee tätä asuntokysymystä meillä on entisestään suuria vaikeuksia kasvukeskuksissa löytää kohtuuhintaisia asuntoja erityisesti tietysti vuokra asuntoja ja nyt on selvää että meille tulee hyvin nopeaan tahtiin tuhansien ihmisten asuttamisen ja kotouttamisen tarve ikävä kyllä hallitus ei ole tässä vastaamassa niin kuin olin odottanut että tässä tulisi joitain vastauksia myös tähän asuntotuotannon nopeuttamiseen jotta me saisimme niitä asuntoja koska nythän tässä menee kauan aikaa ennen kuin siitä rahoituspäätöksestä lähtee ensimmäinen kuokka maahan ja ennen kuin nostokurjet paikan päälle ja alkaa se varsinainen rakennustyö pahaa pelkään että että tässä nyt myöhästytään kyllä tosi pahasti kun tätä tätä asumispuolen asiaa ei ole tässä täydentävässä ehdotuksessa mukana tämä koskee erityisesti näitä suuria kasvukeskuksia aivan erityisesti tietysti täällä etelässä mutta selväähän on ja me tiedämme että alkuvaiheen jälkeen iso osa turvapaikanhakijoista hakeutuu sinne missä aikaisemminkin on maahanmuuttajia ja

ovat löytäneet kotinsa hakeutuvat tietysti niin kuin mekin tekisimme tuttujen luokse ja sinne missä on saman kulttuurin ihmisiä joten toivon että hallitus pitäisi työlistallaan tämän laveamman kotouttamisen tämä asuntoasia ei ole ainut mutta se on erittäin suuri jotta toimimme niin että meille ei tule suuria vastakkainasetteluja sitten niiden osalta jotka ovat ennestään siellä vuokra asuntojonossa ja ja sitten uusien tulijoiden osalta niin tähän tarvitaan aivan eri luokan panostus kuin mitä nyt tässä on varauduttu tekemään tässä olisi hyvä ottaa koppia näistä edustaja myllerin aikaisemmin mainitsemista asuntorahaston rahoitusmahdollisuuksista siellä on kuitenkin käytettävissä kohtuullisen iso ylijäämä jota pitäisi tässä tilanteessa käyttää meillähän on ammattitaitoista työvoimaa vapaana ja on myös koneita ja ja rakennusyrittäjiä jotka mielellään lähtisivät tätä työtä tekemään

toinen asia jonka haluan ottaa esille koska se oli mielestäni vähän nolo eikä kunniaksi hallinnolle meillähän on korkeatasoinen virkakunta ja ja myös valtiovarainministeriössä osaava väki samaten kuin työ ja elinkeinoministeriössä mutta nyt helsingin sanomat kertoi eilen että tässä sinällänsä täysin tarpeellisessa erittäin tarpeellisessa reaktiossa näihin microsoftin irtisanomisiin kävi sillä tavalla että

työ ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuudessa ministeri rehnin johdolla ja myös ministeri lindström oli paikan päällä ja myös salon kaupunginjohtaja oli pyydetty paikan päälle nimenomaan salolaisille luvattiin että tämä hätä siellä varsinais suomessa otetaan todesta ja sinne tulee yli kahdenkymmenen miljoonan euron tukipaketti ja nyt sitten osoittautui kun tämä oli julkistettu että kuinka ollakaan siellä oli rahaa joka olikin menossa muualle ja että se salon osuus tulee olemaan vain kymmenen miljoonaa eli puolet siitä luvatusta kiinnittäisin nyt hallituksen huomion sillä tavalla että näin ei pitäisi tehdä eli ei pitäisi nostaa odotuksia ja luvata tiedotustilaisuudessa kaksikymmentä miljoonaa jolla olisi jotain merkitystä ja sitten ottaa siitä puolet pois tällaista tarkkuutta toivoisin lopuksi totean vielä että ikävä kyllä tässä esityksessä sisällä on ei velanoton vähentäminen vaan tämä tarkoittaa sitä että hallitus tulee ottamaan yli miljardia euroa enemmän velkaa kuin mitä tänä vuonna on se velkaantumiskehityksen käyrä alaspäin mikä viime vaalikaudella saatiin aikaan tulee siis nyt edustaja kankaanniemi kääntymään ylöspäin

arvoisa rouva puhemies

yhdistämisen yleiseen asumistukeen kun tämä olisi merkinnyt leikkausta eläkeläisten asumistukiin ja sitä kautta taloudelliseen asemaan kun tämä asia tuli kevätkesällä esille niin heti totesin että tässä on erittäin huono kohde kohde säästää siksi elokuussa otin yhteyttä kesken loman edustaja lea mäkipäähän joka vieressäni yleensä täällä istuu tällä hetkellä ei olemme ryhmämme kaksi vanhinta me olisimme sopivat ottamaan tämän asian hyvin hyvin erittäin hyvin vakavasti ja niinpä sitten teimme yhteisen vetoomuksen hallituksessa oleville perussuomalaisille ministereille elokuun kuudentenatoista päivänä kaksituhattaviisitoista kello kaksikymmentäyksi neljänkymmenen lähetin meidän yhteisen vetoomuksemme ministereille soini mäntylä lindström ja niinistö sekä ryhmäpuheenjohtaja terholle terholle tässä vetoomuksessa me toteamme se on minulla tässä jos joku epäilee niin tekstin voi tulla lukemaan että kelan asumistukea saavat eläkeläiset ovat pienituloisia he ovat tehneet pitkän elämäntyön yhteiskunnan rakentamisessa osa on sairaudesta johtuvalla työkyvyttömyyseläkkeellä työikäisistä poiketen heillä ei ole mahdollisuuksia edes teoriassa hankkia tuloja menetysten korvaamiseksi tai edes vaihtaa asuntoa pienemmäksi asumistuen leikkaus johtaisi joukon eläkeläisiä jopa pysyvästi toimeentulotuen piiriin mitä ei voi pitää kohtuullisena edelleen totesimme että me allekirjoittaneet vetoamme että te puolueemme arvoisat ministerit toimitte siten että hallitus joko luopuu eläkkeensaajien asumistuen leikkautumiseen johtavasta uudistuksesta tai etsii uudistukselle mallin joka kohtelee oikeudenmukaisesti ja kohtuudella pienituloisia eläkeläisiä

näin vetosimme silloin ministereihimme ja ja sen jälkeen tiedämmekin jatkon ministeri mäntylä taisteli koko syksyn ja sai noin kuukausi sitten aikaan sen että

tätä esitystä korjattiin niin että enimmäismenetys olisi ollut eläkeläisillä kuusikymmentä euroa kuukaudessa sekään ei tyydyttänyt meitä eikä perussuomalaisten eduskuntaryhmää vaan vaadimme että että pitää koko uudistus jättää tekemättä koko leikkaus pitää jättää tekemättä ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli tästä yksimielinen ja vaati tätä ja näin sitten tapahtui ja olen erittäin uskallan sanoa ylpeä siitä että tämä muutos saatiin aikaiseksi toinen tärkeä kohde meillä oli tämä lääkekorvausten leikkauksen esille ottaminen uudelleen ja sekin otettiin niin että se leikkaus puolitettiin sekin on erittäin tärkeä koska se koskettaa sairaita ihmisiä ja juuri siitä pitää pitää huolta eli tällä vain haluan todeta sen että meidän eduskuntaryhmämme ja puolueemme vaikutti tässä asiassa todella ratkaisevasti kiitos sosialidemokraateille välikysymyksestä mutta se se tuli niin myöhään että sillä ei ollut tähän enää yhtään mitään vaikutusta osoitti vain sympatiaa eläkeläisille mutta tehän vastustatte kaikkia leikkauksia ja kun te sen teette niin silloin tietysti tämmöinenkin kohta hukkuu siihen vastustuksen valtamereen arvoisa puhemies harmaa talous on tässä tarkistuksessa saamassa poliisin osalta ja ja syyttäjän osalta lisärahoitusta mutta siellä on vielä tarvetta kyllä tähän tuomioistuinten ja ulosoton osalta ja toivon että että näihin päästäisiin vielä lisäys löytämään niin että harmaata taloutta joka on perussuomalaisten yksi tärkeimpiä asioita ajaa vastustetaan ja löydetään siitä säästöjä tuloja ja toisaalta rehellisyyttä tähän maahan tämä on tärkeä kohta maahanmuutosta edustaja heinäluoma puhui viisaita tämä kasautumisen ongelma tulee tulee eteen ne kasautuvat näihin suuriin kaupunkeihin ja niissä on nyt syytä kyllä kyllä kovastikin varautua siihen että jatkossa tilanne vaikeutuu juuri näissä nyt olisi paikallaan tai on paikallaan se että otetaan ruotsin tanskan ja norjan mallin mukaiset toimenpiteet käyttöön tässä suhteessa maahanmuuttopolitiikassa kiristetään sitä reippaasti ja rohkeasti niin kuin muutkin pohjoismaat tekevät niin silloin saamme hallintaan tämän asian joka myös edustaja heinäluoma on syy siihen että tämä talousarvion tarkistus

tietenkin tärkeää että hallitus peruu nämä pähkähullut ja hyvin epäreilut päätökset jotka olisivat tosi ikävästi iskeneet kaikkein pienituloisimpiin eläkkeensaajiin se oli välttämätöntä oppositio sitä edellytti me emme halunneet levätä ennen kuin hallitus tulee perumaan asumistukeen ja lääkekorvauksiin liittyviä päätöksiään kyllähän tämä päätös sitten tässä pöydällämme on mistä tietenkin olemme tyytyväisiä korostamme että kyllä tässä on hyvä esimerkki myös siitä että oppositiosta voi vaikuttaa tämä on tärkeä areena missä keskustelemme ja sitä kautta mutta arvoisa puhemies nyt on meillä toinenkin ongelma liittyen eläkkeensaajiin ja se on verotuskysymys nyt hallitus on tekemässä todella ison virheen ja epäreilun päätöksen se on eriarvoistamassa eläkkeensaajien verotusta palkansaajaan nähden tämä virhe tulee myös korjata me olemme hyvin usein sosialidemokraatit vaatineet tässä salissa että tämä päätös on peruttava ja me emme tule

puhemies edustaja kankaanniemi sanoi että sosialidemokraatit vastustavat kaikkia hallituksen esityksiä eihän todellakaan näin ole esimerkiksi tässä täydentävässä lisäbudjetissa on paljon sellaisia esityksiä joita oikein mielellämme kannatamme eli kannatamme kaikkia ehdotuksia tässä on esimerkkinä tullut tämä tämä eläkkeensaajien asumistukikysymys lääkekorvauskysymys mutta toki olemme muissakin yhteyksissä antaneet tunnustusta siitä että että hallituksessa on otettu vakavasti maahanmuutto turvapaikanhakijakysymys ja siihen on todella valmistauduttava hyvin on nähtävä myöskin ne mahdollisuudet mitä mitä hyvin hoidettu kotouttamispolitiikka tuo tullessaan edustaja heinäluoma kiinnitti erinomaisella tavalla huomiota siihen että ihan kaikkia asioita tässä tässä akuutissa tilanteessa ei ole otettu huomioon ja yksi erittäin tärkeä asia on asuminen asuntojen riittävyys täällä pääkaupunkiseudulla koska se on myöskin mahdollisuus

arvoisa puhemies on syytä esittää edustaja kankaanniemelle ja edustaja mäkipäälle kiitos tästä heidän kertomastaan historiankirjoituksesta on tärkeätä että edustajat ovat reagoineet tähän ja pyrkineet vaikuttamaan omiin ministereihinsä tässä kokee itsekin niin että se työ mitä täällä on tehty ja nämä eläkeläismielenosoitukset eivät ole olleet turhia ne ovat johtaneet siihen että on huomattu että väärä päätös tietysti voisi sanoa niin että olisihan tämän voinut huomata jo silloin kun täällä on painettu vihreätä tälle hallituksen ohjelman tiedonannolle jossa nämä leikkaukset olivat sisällä ja ne kertaalleen mutta minäkin kannustaisin jatkamaan tällä linjalla että jos on virheellisiä ratkaisuja niin oikaistaan niitä ja tämä eläkeläisten verotusasia on kyllä huutava epäkohta josta tulee terveisiä viimeksi tänään tuolla kinaporissa helsingissä olin ja siellä olivat kyllä ihmiset aika käärmeissään he lauloivat siellä arvon mekin ansaitsemme laulua tunnettua suomalaista laulua ja he kysyivät ansaitsemmeko me arvoa kun hallitus ryhtyy tällä tavalla veroratkaisuja tekemään toivonkin

vilkas ja mukava keskustelu viikko sitten joten ei nyt palata siihen enempää hyvin hoidettu maahanmuuttopolitiikka ja kotoutus ovat täällä paljon esillä nyt on kyllä valitettavasti todettava että missään maailman maassa ei ole onnistuttu hyvin kotouttamisessa epäilen että suomessakaan ei ei onnistuta siinä jos määrät ovat sellaisia mitä nyt tällä hetkellä ovat tänä vuonna hallituksen arvio

ensi vuoden osalta viisitoistatuhatta määrät ovat niin suuria että ongelmia tulee ja niihin on nyt nopeasti ja voimakkaasti reagoitava vetosin tuossa ruotsin tanskan ja norjan ottamiin käytäntöihin ja meillä tarvitaan myös niitä voi olla että tarvitaan jopa perustuslain muutoksia ja siinä mielessä kysyisinkin kun sosialidemokraateilla on tämä kolmenkymmenenneljän edustajan ryhmä joka pystyy perustuslain kiireelliseksi julistamisen estämään oletteko valmiit muuttamaan perustuslakia tarvittaessa maahanmuuttopolitiikan hallitsemiseksi

arvoisa rouva puhemies jotkut asiat yhdistävät vääjäämättä heinäluomaa ja edustaja kiurua hallitusta ja oppositiota on hienoa että joistakin asioista löytyy yhteinen näkemys riippumatta näistä linjoista joita hallituksen ja opposition välillä vääjäämättä on nostan täältä yhden asian edellä mainittujen lisäksi ja se on tämä harmaan talouden torjunta olemme valtiovarainvaliokunnassa ja sen hallinto ja turvallisuusjaostossa muun muassa kuulleet sen työn tuloksellisuudesta ja nyt tässä talousarvion täydennysosassa luvataan siihen parannusta tiedän että se on yhdistänyt hallituspuolueita se on yhdistänyt oppositiopuolueita ja minun mielestäni se on meidän kaikkien ansiota että se asia tässä nyt huomioidaan ja asiaa viedään eteenpäin se on oikeata politiikkaa

minä haluaisin nyt korostaa sitä tässä turvapaikkakysymyksessä että nyt on erotettava asiat toisistaan meillä on maahanmuuttajia meillä on pakolaisia meillä on turvapaikanhakijoita meillä on työperäisiä maahantulijoita ei tämä ole yksi tällainen joukko joka on yhdessä kädessä vaan ihmiset ovat erilaisia ja se on erittäin hyvä asia jos meille on tullut pakolaisena turvapaikanhakijana ihminen ja hän on päässyt kotoutumaan niin hyvin

tämän vuoden aikana ole niitä jotka tulevat tähän taloon ensin on aika monta asiaa tehtävissä ennen sitä ja siinä menee paljon aikaa ja paljon vuosia ei edes kaikista suomalaisista kuulkaas tule ihmisiä tähän taloon

arvoisa puhemies olen myös

itse tutustunut tähän valtiontalouden tarkastusviraston tutkimukseen ja siellä oli myös tiettyjä ryhmiä jotka työllistyivät tosi huonosti olen samaa mieltä tolppasen kanssa siitä että meidän pitäisi eritellä näitä ryhmiä meillä on tietysti maahanmuuttoa me varmasti myös tarvitsemme maahanmuuttoa ei siinä siinä mitään sinänsä ole mutta meidän täytyy ymmärtää se että meillä on tällä hetkellä aikamoinen vyöry täällä ja meillä on kunnissakin tosi vaikea järjestää palveluita muun muassa meille hyvinkäälle tuli muutaman päivän varoitusajalla yksityisen luona oyn perustama vastaanottokeskus ja neljäkymmentäyksi alaikäistä meillä ei ole kouluissa ja päiväkodeissa välttämättä tilaa ja sitä ei kunnalle korvata meillä on tosi vaikea tilanne että kyllä kuntalaisten ja kansalaisten ihmetys tässä asiassa on valtava tämäkin huoli pitää ottaa vakavasti jos me haluamme vähentää tätä vastakkainasettelua ei myöskään vähätellä sitä että kaikki eivät suinkaan työllisty suoraan emmekä me voi odottaa jos on esimerkiksi joku sairas ja traumatisoitunut ihminen että hän nyt suoraan sitten työllistyisi jokaisesta varmaan voi tulla kansanedustaja sitä en epäile

puhujan logiikkaan siinä että hyvällä kotouttamisella jokaiselle lapselle annetaan uskomattoman hieno mahdollisuus omia kykyjään koetella ja saman pitäisi päteä tietenkin aikuisiinkin nyt kun tämä täydentävä lisätalousarvio tulee meille tarkempaan käsittelyyn se on sillä tavalla kiinnostava että onko tähän kotouttamiseen satsattu riittävällä tavalla tällähän on myöskin yhtymäkohtaa meidän työllisyysmäärärahoihin ihan käytännön esimerkkinä todettakoon että meillä on tällä hetkellä porin kaupungissa kuusikymmentä maahanmuuttajaa jotka ovat kahdella eri kielikurssilla mutta samaan aikaan yhdeksänkymmentä pitkäaikaistyötöntä maahanmuuttajaa on ilmoittautunut tällaiselle kielikurssille jolla sitten tarjottaisiin riittävä kielitaito työllistymiseen ja nämä yhdeksänkymmentä maahanmuuttajaa odottavat kotona että he saisivat tämän mahdollisuuden kielitaitoon jota kautta he työllistyisivät eli arvoisa puhemies tämä kotouttaminen on erittäin tärkeätä ja siihen liittyvät myös nämä työllisyysmäärärahat ja niiden

arvoisa rouva puhemies

riittävien resurssien ja viisaiden toimintatapojen kehittämisen tarpeellisuudesta mitä edustaja krista kiuru tuossa äsken mainitsi ja samoin yhdyn myös niihin näkemyksiin mitä aiemmin täällä tuotiin esiin muun muassa asuntopolitiikkaan liittyen edustaja myller on tässä ollut hyvin aktiivinen ja samoin edustaja heinäluoma viittasi näihin tarpeisiin mitkä ovat hyvin kasvavat hallituksen on toden totta nyt tartuttava tartuttava tähän toimeen ja lähdettävä kokonaisvaltaisesti miettimään koko tätä asumiseen liittyvää haastetta mikä meillä on edessämme kaiken kaikkiaan puhemies haluan myös tässä yhteydessä todeta että tämä on siinä hyvä täydentävä talousarvio että tässä perutaan nyt näitä mielestäni alun perinkin täysin virheellisiä hallituksen esityksiä kun lähdetään vaikkapa harmaasta taloudesta jolla voisimme saada nimenomaisesti lisää voimavaroja tähän kansantalouteen ja kasvuun ja voisimme estää monia huonoja leikkauksia sillä että meillä olisi enemmän vaurautta niin kyllähän harmaan talouden torjunta on mitä tärkeintä

säästettäisiin jotain kun joka ikinen tietää että kustannus on moninkertainen eli sinänsä tämä oli mielestäni talouspoliittisestikin jo pähkähullu päätös mutta hyvä niin että se perutaan mutta joskus tuntuu siltä arvoisa puhemies että pääsisimme hieman helpommalla tässä eduskunnassa jos hallitus ylipäätään ei toisi näitä esityksiä joita se sitten myöhemmin peruuttaa mutta tämä on hyvä merkki siitä että nyt opposition puheet ovat voineet tähän vaikuttaa me olemme useaan kertaan näistä asioista puhuneet ja tätä kautta sitten sitten asia on edennyt mutta totean kyllä että kyllä se nykypäivänä hallituksen peruuttamien resurssien lisäksi tarvitsee vielä enemmänkin ja tässä esimerkiksi sosialidemokraattien oma vaihtoehtobudjetti tulee vahvasti puuttumaan harmaan talouden torjuntaan ja samoin myös esimerkiksi siihen veronkierron ehkäisyyn ja kaikkiin näihin toimiin puhemies sitten on pakko sanoa tästä toisesta tätäkin eduskuntaa paljon puhuttaneesta asiasta eli eläkkeensaajien asemasta ja siitä että jo alun perinkin oli kohtuutonta että hallitus toi esityksiä tänne siitä että pienituloisten eläkkeensaajien asumislisää leikattaisiin nyt on sitten hyvä asia että ei leikata ensi vuonna ja sitten lääkekorvauksissa myös tultiin takaisin jää paljon ongelmia muun muassa näitten matkakorvausten suhteen ja palvelumaksujen nousujen suhteen että vielä vielä nämä huonot päätökset eivät ole kaikki peruttuja mutta tämä oli hyvin tärkeää että nämä peruttiin minä myös haluan sanoa kiitokseni myös eläkkeensaajille itselleen ja heidän kansalaisaktiivisuudelleen ja sille että tässä tehtiin paljon työtä eivät menneet tällä kertaa mielenosoitukset

ihmisten ostovoimasta ja se on myös inhimillisesti todella todella väärin ja nyt sanon sen mikä on tärkeää myös tähän loppua ajatellen arvoisat edustajakollegat huonoja päätöksiä voi aina perua ja kun puhumme eläkkeensaajista hallituksen veroesityksen sisällä on nyt todella iso valuvika

eli tällä hetkellä vastoin kuin esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja stubb ja moni muu on luvannut vaalien alla ollaan eriarvoistamassa eläkkeensaajien verotusta suhteessa palkansaajiin ja se on ihan oikeasti väärin se on pitkäaikainen kunnia asia ollut että pidetään huolta että verotus on tasapuolista ja nyt sitten hallitus tekee tämmöisen todella pahan valuvian tähän me olemme sosialidemok raatteina esittäneet vaihtoehdossamme että eläkkeensaajan verotus pysyy tasa arvoisena palkansaajaan nähden ja se myös kevenee eli eläkkeistä jää enemmän käteen sosialide mokraattisessa vaihtoehdossa se on ostovoiman takia ja siksi että eläkkeensaajista on pidettävä hyvää huolta ja heidän toimintaansa ja asemaansa tässä yhteiskunnassa tulee arvostaa ei tehdä niin kuin hallitus tekee että todella ikävällä tavalla vaalilupauksia pettäen eriarvoistetaan tätä verotusta ja siksi vaikka te olette viime perjantaina äänestäneet verolakien yhteydessä kumoon tämän meidän esityksemme kaikki hallituspuolueet äänestivät sitä vastaan

puhemies kyllä minusta olisi reilua eduskunnan edessä että puhuttaisiin niin kuin asiat ovat on ollut tosi ikävää että olemme saaneet hetken iloita siitä että eläkeläisiä voitaisiin kohdella kuitenkin asiallisella tavalla näin vaikeina aikoina siltä osin on ollut hämmästyttävää että kun tämä leikkaus kerran peruttiin ja hallituspuolueidenkin kansanedustajat ovat siitä olleet ihan aidosti iloissaan että tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kuitenkin toteutuisi paremmin niin nyt tämän päivän uutisoinnin perusteella me olemme huomanneet että tässähän käännettiin vain takkia vuori tuli eteen siltä osin taas me täällä ihmettelemme miksi tässä näin pääsi käymään minusta olisi reilua että korjattaisiin nyt näitä väitteitä jos oppositio tässä kerran erehtyy mutta me olemme tämän päivän tiedotuksen varassa lisäksi minun täytyy todeta että kyllä nyt pitäisi herätä siihen että ei palkansaajia ja eläkeläisiä voi kohdella eri tavalla se on pitkäaikainen suomen linja me sosialidemokraatit olemme pitäneet siitä kiinni että eläkeläisiä ja palkansaajia pitää kohdella samalla tavalla ja ihmettelemme miksi muilla olisi varaa toimia eri tavalla minun mielestäni tämä pitäisi nyt vielä korjata

rouva puhemies kyllä nyt huoli kasvoi tässä ihan muutaman minuutin aikana kun äsken vielä tuolla puhujakorokkeella olin tyytyväinen siitä että yksi kohtuuton asia tai puolitoista kohtuutonta asiaa on peruttu niin nytpä sitten on löytynyt huolestuttava tieto ja oikeastaan olen hieman närkästynytkin jos tämä tieto pitää paikkansa silloin kyllä on kyseessä se että täällä tämmöinen asia on käsittelyssä ja silloin täytyy tulla kertomaan eduskunnalle että sen sijaan olemme tekemässä näin mikä osaltaan sitten kuitenkin leikkaa eläkkeensaajilta ministeri ei ole nyt enää paikalla sitä kertomassa että saisimme tietää mikä tämä tilanne nyt on

täällä eduskunnassa myös tämän asian pitäisi olla keskustelussa minä kyllä haluan tähän selvitystä ja myös totean että että jos joku hallituspuolueen jäsen tästä nyt tietää niin toivon että käyttää tässä yhteydessä puheenvuoron koska näin ei voi olla että sanotaan että eläkkeensaajien epäreiluja leikkauksia perutaan ja sitten toisella kädellä tehdään jotain muuta

rouva puhemies en osaa valitettavasti nyt vastata tähän haluan itsekin perehtyä tähän olen kovasti iloinnut tästä asiasta tässä harakka ilmoitti vain aikaisemmin että että se on ihan sama nyt kenelle tämä menee minunkin mielestäni periaatteessa tärkeintähän on on se että meidän eläkkeensaajat tässä asiassa saavat voiton sanotaan näin että en haluaisi kuulla sellaista että ihan kuin me emme oikeasti välittäisi täällä ihmisistä että me hallituspuolueen jäsenet olemme joitain puolimielipuolia jotka täällä eivät oikeasti mitään inhimillisyyttä koe mutta sitten minun täytyy kyllä sanoa että voi olla että täällä verkkouutisissa tämä on toimittajan otsikointi eli täällä ilmoitetaan että pia viitanen muistuttaa että oppositio on saanut nämä lakimuutokset aikaan kuten harmaan talouden muutokset meillä esimerkiksi työvaliokunnassa työvaliokunta lausui tästä olen itse siellä se oli työvaliokunnan lausunto täällä on että oppositio on esittänyt kritiikkiä ja vahvasti aikaiseksi näitä lakien peruutuksia en tiedä sitten onko tämä otsikko toimittajan mutta kyllä tästä saa semmoisen käsityksen että sdp otti tästä itsellensä kunnian vaikka ilmoittaa että ei sillä ole väliä

rouva puhemies valitettavasti pitkäaikainen suomen linja on on ollut se että eläkeläisten ja palkansaajien verotus ei ole ollut samanlainen ei ole kohdeltu samalla tavalla samansuuruisesta tulosta eläkeläisille on jäänyt huomattavasti vähemmän käteen kuin palkansaajille sen lisäksi myös taitettu indeksi en viitsi sanoa kenen aikana se tuli mutta kaikki te tiedätte on ollut riesana koko tämän ajan

mikä on peruttu

en tiedä onko peruttu siis olen todella surullinen jos näin on tehty olen todella surullinen jos näin on tehty ja en en missään nimessä voi voi hyväksyä tällaista purematta en voi niellä tällaista tämä tulee minulle täysin puun takaa oletan että tämä on nytten jonkun tuleeko tämä sosiaalisesta mediasta vai mistä tämä tulee mistä tämä tieto on peräisin haluaisin tietää ensinnäkin sen

siellä paikan päällä kun oli tämä eläkeläisten mielenosoitus ja ja tuntui tosi pahalta nyt pitäisi olla myös opposition edustajien iloisia ja ja tyytyväisiä että näin kävi että asumistuen leikkaus peruutettiin tämä uusi tieto mitä edustaja heinäluoma nyt juuri sanoi ei ole minunkaan tiedossani ja ja totta kai toivon ettei se missään tapauksessa pidä paikkaansa vaan että se on ankka eläkeläiset ovat hiljainen ryhmä joka ei ole tottunut mielenosoituksiin eikä esittämään vastakkaisuuksia on todella tärkeää että perussuomalaisten ajamana ja hallituksen tämä leikkaus

oteta asumistukea pois meidän pitää olla siitä iloisia ja näitten pyhimyskehien kokoaminen opposition edustajien päälle tämän takia ja siitä jankuttaminen kannattaisi jättää nyt sivuun ja katsoa tämä tilanne jos tämä pitää paikkansa että leikkauksia

toki se on aivan oikein ja niin pitää olla että näitä leikkauksia ei tule olemme siitä tietenkin tyytyväisiä että leikkauksia ei tule mutta samaan aikaan kyllä olemme ihmetelleet miksi ylipäätään piti niitä tarjota ja jopa äänestää jo täällä kerran niiden leikkausten puolesta se oli täysin tarpeetonta ja loukkasi eläkkeensaajia ihan varmasti loukkasi hyvä että nyt tässä suhteessa parannetaan mutta kyllä tämä on jotain muuta kuin jankuttamista tämä on nyt aito huoli että jos tämä tieto pitää paikkansa että olemme jälleen joidenkin leikkausten edessä niin se on todella väärin ja erityisesti nyt eduskunnankin kannalta kun miettii että jos tämä on tiedossa niin meille ei ole siitä täällä tänään kerrottu tämä on vakava asia kaiken kaikkiaan no mitä tulee siihen voiko oppositio vaikuttaa kuten täällä on sanottu on hienoa että täällä on kansalaisaktiivisuutta on hienoa että eläkkeensaajat ovat itse liikkeellä se on tärkeää on myös minusta tärkeää se että oppositio on ollut tässä liikkeellä me olemme käyttäneet järeintä asettamme mikä voi olla välikysymystä ja olemme tuoneet tämän eläkkeensaajien

arvoisa puhemies täällähän nimenomaan tämä oli näin että annettiin kiitosta siitä että tässä hallitus tarkistaa esityksiään ja peruuttaa tämän sen takia tietysti yllätys on kyllä äärimmäisen suuri kun sitten on osoittautumassa ettei tämä nyt ollutkaan ihan koko totuus että kyllä valtaosin se peruutetaan mutta sitten toista kautta kuljetetaan kuitenkin sisään eläkeläisten asumistuen heikennys tämähän on perussuomalaisten sosiaali ja terveysministeri hanna mäntylän vastuulla ja hänen esittelystään tapahtuvaa päätöksentekoa hänellä varmasti on kaikki tähän asiaan liittyvät tiedot ikävä kyllä meillä ei nyt ole yhtään valtioneuvoston jäsentä että voitaisiin sieltä suoraan kuulla asiasta mutta se mitä äsken luin tästä päätöksestä on kyllä suoraan sosiaali ja terveysministeriön tänään antamasta tiedotteesta eli ei tämä ole nyt tällä kertaa sosiaalisen median uutisointia tai on kyllä sikäli että sieltä löysin tämän tiedotteen mutta on siis aika jännää että meille kerrotaan että leikkaukset on peruutettu ja sitten samaan aikaan onkin itse asiassa toista reittiä tulossa uusi leikkaus eläkeläisten toimeentuloon todelliseen asumistukeen jota he saavat ja sen lisäksi yleisen asumistuen yli kahdenkymmenen miljoonan euron leikkaus eduskuntaan ei hyvä

arvoisa puhemies olisi tietysti reilua oppositionkin kannalta että tiedettäisiin mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa kyllä tämä vetää mielen monella tavalla mustaksi ja kun politiikka on näitä arvovalintoja niin piti alun perin todeta edustaja tolppaselle että teillähän on tämä arvovalinta tehtävänä koska vähennysten kautta te olette ajautuneet tilanteeseen jossa

eläkkeensaajien tulot tulevat olemaan jatkossa pienemmät kuin palkansaajien koska ette korjaa tätä asiaa omassa vähennyspolitiikassanne sillä tavalla on huomautettava että viime hallituskaudella kun vähennyksiä korjattiin siltä osin pidettiin huolta myös siitä että eläkeläisten ja palkansaajien verotus on samalla tasolla tältä osin on suuri sääli että te ette itse halunneet pitää tätä painopisteenä siltä osin kyllä kokoomus on pettänyt myöskin äänestäjät koska tämä oli teille aivan kynnyskysymys ja nyt ei näin toimitakaan mutta sitä pitää ihmetellä miksi perussuomalaiset lähtivät siunaamaan tämmöisen politiikan

enkä minä halunnut siitä puhua ettei se kansalaisten palaute olisi erittäin halusin vain todeta sen kun te niin hurskaasti sanoitte että sillä ei ole merkitystä kuka siitä itsellensä plussat ottaa kun kuitenkin täällä on ollut teidän toisen edustajanne toimesta kovinkin vahvasti sitä uutisointia verkkouutisista sen voi lukea ja kuten sanoin en tiedä kuka sen otsikoinnin on tehnyt en en osaa sitä sanoa enkä siihen nyt enempää viitsi jäädä janklaamaan mutta minun täytyisi yrittää muistuttaa se että meillä on aika vaikea tämä koko hallituskausi ja se että jos me emme ole perussuomalaisina saaneet täällä kaikkea läpi ei tarkoita sitä että me emme olisi yrittäneet ihan oikeasti olemme minä en tiedä miksi krista kiuru sanoi että mikseivät perussuomalaiset ole tätä tehneet tietääkseni me olemme yksi kolmasosa hallituksesta että me täällä yksin tehdä asioita sitten toisekseen en tosiaan tiedä tuosta tiedotteesta sen enempää ja olen yhtä kiinnostunut tietämään mistä tässä on kysymys ja aivan vilpittömästi meillä ainakaan tämä porukka tässä emme tiedä mistä siinä on kysymys
sitten vielä edustaja kiuru krista vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies minä kiitän että minä sain vielä todeta edustaja merelle että kyllä tämä tietysti on on aika erikoista että jos teillä kerran oli jo yksi kolmesta hallituskumppanista joka ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olisi halunnut tämän korjata täällä valtiovarainministeri stubbkin kertoi että tässä hallituskoalitiossa he eivät saaneet tätä läpi niin se olisi silloin kaksi viiva yksi joten perussuomalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa ja siltä osin olitte vaaankielen asemassa koska olette toiseksi suurin puolue mutta ette halunneet vaikuttaa siihen että eläkeläisten verotus olisi samalla tasolla kuin palkansaajien se on tietenkin suuri sääli että autoveron alennus on tärkeämpää kuin eläkeläisten verotus mutta haluan vielä todeta nyt puhemies kun sain puheenvuoron että kyllä tämä on myös tosi iso kysymys miten eduskuntaa pidetään

tämä leikkaus nyt peruutettu vai ei kyllä tämä minusta tämän hallituksen toiminnan vetää erikoiseen valoon ja pitää sanoa että kyllä pitäisi aidosti kysyä pitääkö tällaista asiaa edes käsitellä ennen kuin tiedetään sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies tuossa aikaisemmassa selontekokeskustelussa käsiteltiin ja sivuttiin kehitysyhteistyön rahoitusta ja siihen kohdistuvia leikkauksia ensi vuonna esimerkiksi edustaja uotilan kanssa tästä vähän keskustelimme esitätte vaihtoehtobudjetissa kolmesataa miljoonaa euroa lisää kehitysyhteistyöhön haluaisin tässä tuoda esille semmoisen näkökulman että kokonaisuuden kannalta jos mietitään tällaista kansainvälistä solidaarisuutta vastuuta siitä kaikesta mitä mitä maailmassa tapahtuu me kannamme vastuuta kehitysyhteistyön kautta vaikka sitä leikataan nyt tässä täydennysesityksessä talousarvioon maahanmuuttoon esitetään lisäystä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja sen lisäksi vielä finnfundia pääomitetaan satakolmekymmentä miljoonaa euroa joka sekin kohdistuu hyvään tarkoitukseen ja ja kehitysmaiden hyväksi kannattaa tarkastella mielestäni kokonaisuutena tätä asiaa

arvoisa rouva puhemies

me olemme puhuneet muun muassa harmaasta taloudesta tänään harmaasta taloudesta ja sen kitkemisestä meillä on tässä maassa olemassa muun muassa laki konserniavustusten verotuksesta kopsakka laki mutta se on arvoisa ministeri joka valitettavasti ei ole nyt paikalla ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa ja tuo laki on jo vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi jos tämän lain yhden pykälän yhdessä momentissa oleva elefantinmentävä porsaanreikä purettaisiin ja tukittaisiin saataisiin valtion kassaan vähintään miljardi euroa miljardi se on todella niin iso raha että se kortti kannattaisi käyttää tein tuosta asiasta viime kaudella lakialoitteen se ei mennyt läpi kun tuli nyt olen uudistanut ja entisestään parantanut tuota lakiehdotusta toivon todella että se menee nyt läpi mutta se tulee myöhemmin käsittelyyn toinen asia mihin nyt olisi hyvä kiinnittää myös meidän hallituksen huomiota on veron tarkastaminen verontarkastajia on maasta vähennetty ja samalla on menetetty mittava määrä nimenomaan verotuloja harmaalle taloudelle tämä asia pitäisi saada kuntoon nimittäin verovirkailijoiden omien laskelmien mukaan yksi verotarkastaja tienaa vuodessa oman palkkansa kymmenkertaisena tämä on aikamoinen määrä myös joka voitaisiin hyvin harmaasta taloudesta ottaa yhteiseen käyttöön kolmantena asiana otan esille maahanmuuttopolitiikan jossa on paljon tekemistä meistä on tällä hetkellä tullut kallis kallis pussinperä nyt uutta rahaa annetaan nolla pilkku viisi miljardia jotta tästä ongelmasta ja tästä kriisistä selvittäisiin jollakin tavalla tämä nolla pilkku viisi miljardia ei kuitenkaan tule riittämään tähän se ei tule valitettavasti jäämään

asyl tai turvapaikka saa tuosta vaan parin vuoden täysylöspidon suomessa myös siinä tapauksessa että hänelle ei turvapaikkaa myönnetä onneksi tässä asiassa olemme saamassa läpi nyt sellaista asiaa että tätä pitkää ja hankalaa prosessia nopeutetaan ja että kolmen tuomarin sijasta käännytyspäätöksen tai epäämispäätöksen loppujen lopuksi voi tehdä kaksi tuomaria se säästää jonkin verran rahaa mutta ei tarpeeksi

ennen tätä kriisiä olemme olleet euroopan neljänneksi paras maa ottamaan tulijoita vastaan tämä pitää muistaa meidän rahat eivät valitettavasti riitä priorisointeja priorisointeja on pystyttävä tekemään

vielä kysyn sitä että sitten jos meillä tehdään käännytyksiä tai tehdään näitä karkotuspäätöksiä niin onko todella niin että tarvitaan kolme neljä ihmistä saattelemaan yhtä ihmistä lentokoneella pois se on kyllä niin kallista touhua että siihen eivät kenenkään rahat riitä että tähän täytyisi yhdessä löytää joku ratkaisu että mitä sille tehdään ja sitten tämä inhottava asia kempele kempeleen raiskaus onko meidän todella hyväksyttävä tällaisten ihmisten tuleminen maahan teko on iljettävä halpamainen ja alhainen pitääkö tekijöille antaa kansainvälistä suojelua suomessa minä haluan tähän vastauksen sen lisäksi myös poliisi on pulassa viime hallituskaudella jo leikattiin ja nyt heillä ei ole väkeä kuulemma viisikymmentäkuusi poliisia on nytten valmistumassa mutta heille on sanottu että työpaikkoja ei ole ja kuitenkin näitä poliiseja koulutettiin tarpeeseen nyt meillä perustellaan vastaanottokeskuksia ilmoittamatta siitä poliisille poliisi on kummissaan koska ei pysty resursoimaan sinne mutta ehkä olisi vaikea resursoida vaikka tietäisikin sen milloin vastaanottokeskus perustetaan ja sen lisäksi vielä eilinen uutinen wärtsilä irtisanoo toistasataa ihmistä suomessa pörssiyhtiö wärtsilällä menee hyvin se on saanut isoja pienten moottoreiden tilauksia todella mittavia miljardiluokkaa ongelma on siinä että moottoreita moottoreita ei enää tehdä vaasassa eikä koko suomessa moottoreiden tekeminen on viety rajojen ulkopuolelle ja lopuksi mitä pitää tehdä se on se suuri asia meidän on pystyttävä kotouttamaan ulosliputettu työ ja meidän pitää pystyä työllistämään omat työttömämme etnisestä taustasta riippumatta tässä kohdassa on on oltava itsekäs ja etusija on annettava suomessa asuville ihmisille kertokaa minulle miten se tehdään

puhemies pidän puheenvuoron täältä paikalta kun olen aika monia asioita tuonut jo esille erittäin hyvänä pidän sitä että tähän talousrikostutkintaan tuli lisärahaa me kuulimme työ ja tasa arvovaliokunnassa asiantuntijaa joka kertoi että yksi henkilötyövuosi tuottaa tuottaa itsensä takaisin muistaakseni yli viisikymmentä prosenttisesti elikkä sieltä saadaan todella hyvää tulosta ja saadaan torjuttua harmaata taloutta edustaja kankaanniemi toi esille sen seikan että siitä huolimatta me varmasti tarvitsemme myös tuomioistuimiin ja syyttäjille lisäresursseja koska silloin kun poliisi saa näitä hyvin tutkittua niin totta kai ne myös tulevat syyttäjille ja sitten tuomioistuimiin tapasin tässä eräänä päivänä erään käräjätuomarin täältä uudeltamaalta joka istuu hyvin paljon näitä talousrikosjuttuja ja hän ei tällä hetkellä tule kauheasti tuomioistuimiin ainakaan hänen hänen rooteliinsa hän on tuolla tuusulassa elikkä epäilen että siellä joko poliisilla tai syyttäjällä on nyt jonkinlainen pussi niin että sieltä ei päästä eteenpäin että todella todella ilahtunut olen tästä lisärahasta ja vaikka minä tiedän että ihmiset eivät aina kauheasti haluaisi keskustella tästä maahanmuutosta meidän on myönnettävä tämä tosiasia meillä esimerkiksi on nyt sotessa ajatuksena saada kolmen miljardin säästöt niihin menolisäyksiin ja jos meillä menee miljardi puolitoista kaksi miljardia vuodessa tähän asiaan niin me me syömme sen säästön meidän on pakko ratkaista tämä jollain tavalla kun me puhuimme tänään erilaisista keinoista työllistämiseen ja muuhun niin meidän pitäisi ratkaista se miten me autamme niitä ihmisiä jotka ovat avun tarpeessa ja kuinka me sitten hoidamme ettei niitä ihmisiä jotka oikeasti eivät ole avun tarpeessa sitten jää rasittamaan sitä kulurakennetta kaikki ihmiset ovat tärkeitä mutta se täytyy huomioida että meillä ei ole mahdollisuutta ottaa tänne kymmeniä kymmeniä kymmeniätuhansia ihmisiä minä haluan auttaa niitä ihmisiä jotka ovat avun tarpeessa mutta meillä on viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia ehkä niitä jotka kuitenkaan eivät ole että se on nyt se ongelma tässäkin pitäisi puhua eri eri asioista me olemme tämän asian kanssa tosi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja eivät ne pikakäännytykset olisi mikään huono asia tuossa ruotsinkaan rajalla kannattaa niitä miettiä

arvoisa rouva puhemies oikeastaan on aika hyvä että hallitus teki sellaisen liikkeen että se perui aktiivisen katumisen lain ja tällä tavalla ei päästänyt pälkähästä aikoinaan verorahoja ulkomaille piilottaneita ja sitten ryhtyi itse tekemään katumusharjoituksia ja katumuspäätöksiä kuten täällä on tuotu esille erittäin hyvä juttu että eläkeläisten asumistuen leikkaus peruutettiin ja lääkekorvauksien leikkauksia puolitettiin harmaan talouden poliisimäärärahat palautettiin on ihan oikeasti luvattu myöskin tehdä harmaan talouden torjuntaohjelma tietysti on aivan pöyristyttävää mikäli tämä eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruminen nyt sitten paljastuukin jonkinlaiseksi huijaukseksi että haetaan kuitenkin heidän taskustaan sitten jollakin muulla tavalla rahaa pois tämä vaatii todella selvitystä hyvin pikaisesti turvapaikanhakijoiden tilanne on sellainen joka tulee rasittamaan meidän julkista talouttamme ja mitä paremmin me kotouttamisen hoidamme sitä pienemmäksi kokonaiskustannukset pitemmällä ja pystytään myöskin saamaan niitä positiivisia mahdollisuuksia näkyviin ja kansantaloudellisia myönteisiä vaikutuksia jos asiat oikein hoidetaan tässä julkisen talouden suunnitelman selontekokeskustelussa todettiin että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä oli myöskin kohta jossa todettiin että kun nämä turvapaikanhakijat ja tämä tilanne monia euroopan unionin jäsenmaita nyt rasittavat erityisesti

niin pitäisi myöskin näissä emu kriteereissä elikkä joustomekanismeissa muun muassa alijäämäkriteerissä huomioida tällainen poikkeuksellinen tilanne muutoinkin sitä mieltä että suomen pitäisi olla aktiivisempi vaikuttamaan jotka aikoinaan hyvin sattumanvaraisesti tulivat varsinkin tämä kuusikymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta tämä julkisen talouden velkaantumiskriteeri ei sille mitään taloustieteellistä tai mitään muuta perustelua ollut se oli silloin kun euroalue muodostettiin sattumalta keskimääräinen talouden velkaantumisaste elikkä tämä oli myöskin aivan kriteeri näitä

ja aiemmin viittasin esimerkiksi tähän nettovelka bruttovelka käsitteeseen uskon että tämä julkisen talouden arviointineuvosto joka on valmistelemassa seuraavaa raporttiaan tulee käsittelemään myös tätä kysymystä koska suomen kannalta katsottuna olisi huomattavasti tarkoituksenmukaisempi ja myös oikeudenmukaisempi tapa käsitellä

astetta kuin bruttovelka astetta koska olemme niin kuin tuossa aiemmin täällä totesin seitsemänneksi vähiten velkaantunut maa ja meillä on itse asiassa viisikymmentä prosenttia vähemmän julkista velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin esimerkiksi saksassa nettovelalla mitattuna julkisen talouden velka on kaksikymmentäviisi prosenttia yli bruttokansantuotteen elikkä pitää rohkaista hallitusta myöskin tältä osin käymään tuolla eu tasolla että näihin saataisiin parempaa mutta toivottavasti näitä katumusharjoituksia tulee hallitukselta lisää ja kun täällä puhuttiin myöskin opetukseen ja yliopistoihin kohdistuvista leikkauksista niin erityisen kiireellistä on nyt saada seuraava katumuspäätös näiden yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen leikkauspäätösten peruuttamisesta ainakin pahimmilta osin esimerkiksi apteekkikompensaation kohdistaminen valtaosaltaan ainoastaan helsingin yliopistoon ja hyvin pieneltä osalta yhden miljoonan osalta sitten muualle on ihan kohtuuton helsingin yliopiston osalta ja toivon katumusharjoitusta pikaisesti tältä

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat ainoana puolueena kantaneet kaiken aikaa huolta maahanmuuton kustannuksista sen muiden haittavaikutusten ohella on raskasta perustella ihmisille sopeutustoimien välttämättömyyttä kun samaan aikaan olemme hyväksymässä puolta miljardia pelkästään ensi vuoden tarpeisiin lisää turvapaikanhakijoiden kustannuksiin pelkään ettei tämä puolikaan miljardia riitä tuossa summassa eivät ole vielä kotoutumisen kustannukset jotka tulevat senkin pienen vähemmistön osalta joka oikeasti on oikeutettu turvapaikkaan jokainen suomalainen vauvasta vaariin osallistuu tähän maahanmuuttoon noin sadalla eurolla ensi vuonna nelihenkinen perhe maksaa neljäsataa euroa jokaista työtöntä kohti se tekee tuhat euroa jokaiselle kodittomalle voisi lähes rakentaa kodin sillä summalla arvoisa puhemies tuntuu että tässä salissa ei monikaan ymmärrä millaisista summista tässä puhutaan on vaikea herätellä ihmisiä kriisitietoisuuteen taloutemme ja kilpailukykymme ongelmista kun tehtävät säästöt kipeät leikkaukset ovat pikkurahoja näiden maahanmuuttoon menevien summien ohella vasemmisto oppositio on epäilemättä tyytymätön tähänkin mikään summa ei ole heille liian suuri kun maahanmuutosta puhutaan maahanmuutto työllistää mutta vain veronmaksajan laskuun hallitukselle sanoisin että jatkossa tämä kustannustaso turvapaikkakuluille ei kelpaa hakijoiden sosiaaliturvaa täytyy alentaa ja yksikkökustannuksia laskea muuten hyväksyttyjen hakemusten määrää on saatava alaspäin ja hylättyjen palautuksia on tehostettava tämä menoerä sopii hyvin normienpurun kohteeksi arvoisa puhemies maamme on niin kovassa paikassa taloudellisesti että olisi reilua ihmisille että todella kerrottaisiin maahanmuuton kustannukset niin että ne on helppo hahmottaa yksi ratkaisu voisi olla maahanmuuttovero tai turvapaikkavero tai joku vaikka mikä punavihreillekin kelpaa kansainvälisen taakanjaon vero tuosta verosta maksettaisiin kaikki turvapaikkakäsittely ja kotoutuminen selkeää ja läpinäkyvää siihenhän kaikessa hallinnossa pyritään

arvoisa rouva puhemies

suomen talouden tilanne on vakava tässä todetaan että bktn kasvu on lähellä nollaa työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät ja taantuman jälkeenkin kasvu näyttää jäävän kituliaaksi euroalue on kasvanut nyt noin yhden pilkku viiden prosentin kasvua lähinnä kotitalouksien kulutuksen vetämänä ensi vuonna euroalueella kasvun odotetaan leviävän myös yritysten investointeihin ja kasvu voisi olla jotain noin yhden pilkku kahdeksan prosentin luokkaa meidän junnaa kuitenkin lähes nollakasvussa vaikka tässä hallituksen esityksessä arvioidaan että hienoista kasvua voisi ensi vuonna olla luvassa tosiasia on sekin että taloutta nyt tervehdyttävät toimet näkyvät ja vaikuttavat viiveellä mutta kaikista tärkeintä on nyt kuitenkin saattaa niitä vaikeita ja kipeitäkin päätöksiä maaliin ja saada talous lopulta tasapainoon ja myös kasvu uralle aika oleellista tässä keskustelussa on niin kuin eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen talousvaliokunnan mietinnössä todetaan suomea ajatellen ekpn toimien kestolla saattaa olla merkittävä vaikutus valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon eli kyse on hyvin pitkälle siitä missä kunnossa me olemme siinä vaiheessa kun

olen varma siitä että eurooppa ei jää meitä odottamaan esimerkiksi talouspolitiikan isoissa linjauksissa niillä voi olla erittäin iso merkitys myös myös meidän taloudellemme pidän myönteisenä sitä että eläkeläisten

leikkaus korjattiin pitää olla rohkeutta jossain vaiheessa tehdä myös tämän suuntaisia liikkeitä mutta on myös tarpeen se että samaan aikaan etsitään uusia säästöjä niin että kokonaisuus ja ja tavoite pysyvät kiinni otettavissa se on erittäin tärkeää arvoisa puhemies maahanmuutosta on tänään puhuttu varsin paljon ja tässä täydennyksessä osoitetaan aiheutuviin kustannuksiin merkittävää lisäystä poliisin voimavarat ovat tällä hetkellä vahvasti sidottuja näihin tehtäviin ja monet perinteiset tehtävät jäävät osittain hoitamattakin myös meidän oma lainsäädäntömme laahaa me tarvitsemme verkkotiedustelulainsäädäntöä ja pitää myös rehellisesti todeta se että tämän pakolaisvirran mukana myös suomeen on tullut terroristeja ja nyt ensimmäiset sotarikos epäilytkin näiden osalta tutkinnassa nämä ovat vakavia viestejä ja sen takia meidän pitää pitää huolta myös sisäisestä turvallisuudesta tänään myös poliisiylijohtaja vahvisti että useilla paikkakunnilla turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaalinen häirintä on lisääntynyt nämä ovat vakavia viestejä ja ymmärrän että ne huolestuttavat monia suomalaisia tällä hetkellä meidän pitää yhdessä toimia määrätietoisesti sen eteen että sisäinen turvallisuus ei järky kun euroopan ulkoraja ei on pohdittava myös sisärajojen tarkastuksien väliaikaista käyttöönottoa arvoisa puhemies aivan lopuksi pidän myös myönteisenä sitä että poliisin harmaan talouden torjunnan menoihin ehdotetaan suunnattavaksi lisärahaa kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa josta kolme pilkku kaksi miljoonaa euroa ehdotetaan myönnettäväksi lisäyksenä talousarvioesitykseen nähden samaan aikaan meidän pitää huolehtia siitä että poliisien määrä ei lähde tällaisessa nopeasti muuttuneessa turvallisuustilanteessa sisäisen turvallisuuden tilanteessa

haluaisin jatkaa oikeastaan tuota turvapaikanhakijakeskustelua siltä osin että on puhuttu lähinnä noista määrärahoista ja tämäntyyppisistä asioista ja muutenkin oikeastaan enemmän keskustellaan nyt talousasioissa nimenomaan tästä rahasta mutta ei niinkään juuri siitä miten sitä käytetään haluaisin kyllä nostaa esille nimenomaan nämä uudet toimintatavat mitä meidän pitää kyllä joka sektorilla tehdä että tai oikeastaan pienempi raha käytetään jatkossa eri tavalla puheenjohtaja jos saan mainita esimerkkinä varmaan olette monet kuulleet hyvänä esimerkkinä tämän kauhavan kauhavan toiminnan nimenomaan näitten turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja nimenomaan juuri sen että ei säilötä ihmisiä näihin vastaanottokeskuksiin vaan vaan annetaan heille mahdollisuus heti osallistua siellä ylläpitämään sitä omaa vastaanottokeskustoimintaa siellä on ravintolatoimintaa on koulut perustettu ala ja yläkoulut ovat olemassa siellä on ammattiopettajat jo käytössä

miten me voisimme uudistua yhdessä ja uusia toimintatapoja ottaa käyttöön tässä kotoutumisessa ennen kaikkea kun me varmasti olemme kaikki huolissamme siitä minkälaiset kulut sitten turvapaikanhakijoista aiheutuvat toivottavasti sitten siellä saa myös semmoisia turvapaikanhakijoita jotka voivat olla jatkossa rakentamassa meidän yhteiskuntaamme ovat yrittäjinä ovat opettajina ovat toivottavasti lääkäreinäkin jatkossa ja me saisimme tehokkaammin suomessa myös hyödynnettyä sen panoksen mitä he voivat suomelle antaa mutta on tietenkin myös sitten huolehdittava siitä että kansalaiset ovat aidosti ja ja aiheesta huolissaan siitä mitä tämä kaikki tuo kun on tämä keskustelu menossa minkälaista väkeä tulee maahan siihen on laitettava resursseja resursseja mutta ennen kaikkea meidän pitää katsoa sitä ketkä ihmiset siellä johtavat tätä järjestelmää kun he tulevat meidän maahamme ja aloitetaan nopeasti se kotoutuminen kun emme tiedä kuka tänne lopulta jää

arvoisa puhemies microsoftin viime vuosien laajoista irtisanomisista pitkälti johtuvaan pääosin korkeakoulutettujen työttömyyden kasvuun vastataan tässä talousarvion täydennysesityksessä mielestäni aivan oikealla tavalla lisäämällä kymmenen miljoonaa euroa tekesin avustusvaltuuteen tutkimus kehitys innovaatiotehtäviin palkkaamiseksi kentien tämä summa olisi voinut olla hieman isompikin mutta näin tiukan talouden oloissa on toki toki hyvä näinkin tällähän helpotetaan irtisanottavien irtisanottavien työntekijöiden korkean koulutuksen ja osaamisen säilymistä ajantasaisena kun he nyt pääsevät työelämään päivittämään osaamistaan kuten yleisesti tiedetään vanhenee ict alalla osaaminen erittäin nopeasti mutta näillä määrärahoilla palkattavien osalta se ei nyt onneksi pääse vanhenemaan arvoisa puhemies tämän täydentävän esityksen moraalisesti eittämättä merkittävin päätös kohdistuu mielestäni kuten täällä monet muutkin ovat tänään todenneet tähän eläkkeensaajien asumistuen leikkauksen peruuttamiseen perustan nyt tämän arvion tähänastiseen viralliseen tietoon no joka tapauksessa suuressa kuvassa tämä peruutuspäätös on täysin oikea erityisesti siltä kannalta katsottuna että eläkeläisten on äärimmäisen vaikea kasvattaa itse tulojaan kiitänkin hallitusta vilpittömästi siitä että se on vetänyt tämän esityksen takaisin toki ehkä tämä alkuperäinen esitys olisi saanut jäädä kokonaan tekemättä se myönnettäköön

arvoisa puhemies täytyy sanoa että olin kyllä tavallaan pettynyt tuohon edustaja heinosen puheenvuoroon hänhän ei ottanut kantaa tähän eläkeläisten verotusasiaan ja kun tässä on puhuttu siitä että virheellisiä päätöksiä oikaistaan niin pidän kiistatta virheellisenä sitä että hallitus esittää että eläkeläiset asetetaan verotuksessa eri asemaan kuin palkansaajat se ei vastaa kansalaisten oikeudentuntoa enkä ole kuullut kenenkään palkansaajan tai työssä olevan tällaista vaativan kyllä kaikki hyväksyvät sen että samoista tuloista maksetaan samalla tavalla varsinkin kun tiedetään että tämä on pieni ja keskituloisille eläkeläisille aika iso asia myös toimeentulon kannalta

oikaistaisiin mutta kiirehän tässä kiistatta tulee kun edustaja mäkelä sanoi että ei ei oppositiosta voi vaikuttaa että ei ole mitään valtaa niin nyt on kyllä tullut valtiosääntövirhe tähän edustaja mäkelän puheenvuoroon ei valta ole hallituksella vaan valta on valtiopäiville kokoontuneella eduskunnalla kyllä kaikki valta on täällä ja se mitä hallitus tekee riippuu siitä mihin eduskunta antaa hyväksynnän että jokainen hallituksen täälläkin puheena oleva linjaus vaatii tämän talon hyväksynnän ja siihen vaikuttaa täällä jokainen kansanedustaja oli sitten oppositiosta tai hallituksesta helsingistä tai kaakkois suomesta tai lapista niin samoilla oikeuksilla täällä äänestetään ja otetaan kantaa ja myös puhutaan lopuksi sanon että kyllä tämä on erittäin hämmentävä tilanne että nyt ei vieläkään tiedetä mikä on asumistuen peruutuspäätös onko se tehty vai onko niin että kun yksi leikkaus on peruutettu niin on pantu sinne sisään toinen vähän pienempi jolla jatketaan pelkään pahaa että nyt on tehty niin että koko totuutta ei ole eduskunnalle kerrottu vaan tässä on tämmöinen osatotuus ja sitä on nyt vaikea tietää kun ei täällä ole paikalla ministeri stubb joka varmastikin tämän asian valtiovarainministerinä tietää ei myöskään tästä asiasta vastaava sosiaali ja terveysministeri mäntylä hyvin hämmentävä tilanne on ovatko kiitokset menneet ihan turhaan

puhemies ensin täytyy todeta ainakin joillekin täällä tänään puheita käyttäneille perussuomalaisille että ehkä se ongelma siinä hallituksen linjassa kun me täällä niin kovasti yritämme sitä oikoa johtuu osittain siitä että kansalaiset ovat myös meille päin viestineet siitä että tästä linjasta jota perussuomalaiset nyt hallituksessa ovat edustaneet ei ollut tietoakaan kaupan kulmalla viime keväänä tämä on se ongelma josta moni sanoo että että on ymmärtänyt täysin väärin sen mitä siellä kaupan kulmalla on kerrottu teidän toimestanne ja nyt tämä todellisuus onkin jotain aivan muuta tämä on se ongelma ja tätä olemme yrittäneet peräänkuuluttaa mihin tämä muutos teidän kannoissanne perustuu puhemies sitten toteaisin vielä tästä keskustelusta jota täällä on käyty että että todellakin näyttää siltä että on hyvä että hallitus peruuttaa näitä epäoikeudenmukaisia päätöksiä muun muassa eläkkeensaajien asumistuen ja harmaan talouden osalta mutta kyllä arvioni oli valiokunnassa se että kyllä tämä aiheuttaa harmaita hiuksia aika paljon myöskin virkamieskunnalle

nyt meillä ei ole siis tietoa puhemies siitä siitä mikä on tämä tänään tehty päätös hallituksen esityksestä asumistukea koskien ainakin itse katson että minulla ei ole edellytyksiä olla kannattamassa tämän asian valiokuntaan lähettämistä jollemme me saa täällä selvitystä ja kun ei ole ministereitä paikalla niin emme saa ja sen vuoksi puhemies esitän että tämä asia jää pöydälle torstaina käytävään istuntoon

kun edustaja huovinen on pyytänyt asian pöydällepanoa jää asia

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta

edustaja

huovinen teki ehdotuksen jota

arvoisat edustajat koska on tehty kaksi kannatettua ehdotusta joutuisimme äänestämään onko mitään mahdollisuutta päästä sovintoon ei oikein

arvoisat edustajat pidetään pieni tauko kymmenen minuuttia

miten kannattaa edetä

useaan kertaan tänään täällä kuulleet suomen keskeiset ongelmat taloudessa ovat ettei taloutemme kasva ja työllisyytemme on liian heikolla tasolla tämän seurauksena myös julkisen talouden alijäämä ja velka tästä meillä on yhteinen huoli taloutemme ehdottomasti suurin ongelma on siis se ettei talouskasvua ole mutta vähintäänkin yhtä suuri ongelma on poliittinen haluttomuus tai ymmärtämättömyys luoda kasvua ja työllisyyttä tämä poliittisen tahdon puute näkyy selvästi valtioneuvoston selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista hallituksen talouspoliittinen linja on selvästi kiristävä ja leikkaava vaikka nyt tarvittaisiin politiikkaa joka saa taloutemme jälleen kasvu uralle politiikkaa joka synnyttää lisää työpaikkoja tavallisille ihmisille esimerkiksi imf varoittaa suomea juuri julkaisemassaan raportissa etupainotteisten ja väärin kohdennettujen leikkausten haitallisista vaikutuksista ja työllisyyteen tähän raporttiin on täällä tänään useaan kertaan viitattukin samaa viestiä olemme kuulleet useilta arvostetuilta taloustieteilijöiltä niin täältä kotimaasta kuin kansainvälisiltä areenoilta toivottavasti hallituspuolueen edustajilla on ollut korvat auki ja kykyä kuunnella kun tätä keskustelua on käyty hallituksen politiikkaan liittyy todella suuri riski siitä että kiristävä talouspolitiikka kovat ja väärin kohdennetut leikkaukset esimerkiksi koulutukseen osaamiseen ja tulevaisuuteen johtavat päinvastaiseen lopputulokseen kuin mitä hallitus tavoittelee eli työttömyyden ja velkaantumisen kasvuun

hallitus on perunut aiemmin tekemiään päätöksiä kärsimme suomessa ja koko euroopassa heikosta suhdannetilanteesta ja kysyntä ja investointilamasta ihmisillä ei ole ostovoimaa työttömyys kasvaa eikä investointeja tehdä riittävästi no mitä meidän sitten pitäisi tehdä ensinnäkin nyt tarvitaan politiikkaa joka tukee ihmisten ostovoimaa ja kotimaista kysyntää kaavaillut leikkaukset ja säästöt niin tulonsiirtoihin kuin julkisiin palveluihin aiheuttavat merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja sen lisäksi että leikkaukset ovat myrkkyä kasvulle ne ovat myös epäoikeudenmukaisesti kohdennettuja hallitus ajaa politiikallaan heikompiosaiset perusturvan varassa elävät pienituloiset eläkeläiset lapsiperheet ja työttömät sekä sairaat ihmiset hyvin vaikeaan asemaan sen sijaan vahvat ja varakkaat päästetään kuin koira veräjästä näistä talkoista koska hallitus ei ole valmis ottamaan verotusta osaksi julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteitään riittävästi tarvitsemme myös investointeja jotka auttavat meitä lyhyellä aikavälillä aikaansaamaan kasvua ja työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä vahvistavat elinkeinorakennettamme ja kilpailukykyämme tällaisia investointeja on lueteltavissa ainakin kolmenlaisia ensinnäkin tarvitsemme infrainvestointeja esimerkiksi teiden ja ratojen peruskorjauksia näitä hallitus esittää myös budjetissaan ja tässä julkisen talouden suunnitelmassa ja hyvä näin tarvitsemme kuitenkin myös uusia hankkeita jotka vastaavat tulevaisuuden kasvun tarpeisiin esimerkiksi merkittäviä hankkeita isoille kaupunkiseuduille jotta kaupunkiseudut voivat ottaa vastaan

väestönkasvua myös kestävällä tasolla eli tarvitsemme muun muassa asuntotuotantoa ja panostuksia julkiseen liikenteeseen meillä on myös homekouluja ja päiväkoteja korjattavana meidän pitää pitää huolta ihmisten terveydestä ja meidän pitää pitää huolta siitä että nämä rakennukset tulevat korjattua eli infrainvestoinnit ovat selkeä yksi osa näitä investointipaketteja mikä pitäisi saada

ovat myrkkyä myös talouskasvulle esimerkiksi ruotsissa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen lähes saman verran kuin mitä suomessa hallitus aikoo siitä säästää tämän lisäksi tarvitsemme myös uudenlaisia investointeja uusiutuvaan energiatuotantoon ja teknologiaan

vaikka me täällä tietenkin puhumme paljon taloudesta ja puhumme tästä akuutista tilanteesta missä olemme meillä on myös isompi kriisi ja se on ilmasto ja ympäristökriisi meidän pitää pyrkiä myös tähän vastaamaan ja tähän voidaan vastata sillä tavalla että se luo se luo edellytyksiä talouskasvulle ja se luo edellytyksiä meidän kilpailukyvyllemme pitkässä aikajaksossa eli jos me panostamme nyt uusiutuvaan energiantuotantoon energiateknologioihin teemme ikään kuin tällaisen energiaremontin niin se auttaa meitä niin lyhyellä aikavälillä kuin sitten erityisesti pitkällä aikavälillä

reilu ja myös realistinen ja me tarjoamme hallituksen politiikalle selkeän ja uskottavan vaihtoehdon toivon että hallituspuolueiden edustajat ovat täällä salissa huomenna läsnä kun käsittelemme opposition vaihtoehtoja ja tämän jälkeen toivottavasti emme enää niin paljon täältä salista sitten kuule näitä hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja joissa peräänkuulutetaan vaihtoehtoja vaan toivottavasti olette huomenna mahdollisimman runsain mitoin täällä paikalla niin että oikeasti voimme käydä keskustelua avointa rehellistä keskustelua näistä vaihtoehdoista ja sitten pääsemme ehkä eteenpäin sellaisesta debatoinnista että onko niitä vaihtoehtoja esitetty vai ei

arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelma vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista on jälleen yksi paikka missä hallitus vahvistaa leikkauslinjansa hallitus ei usko tulevaisuuteen se uskoo siihen että huominen on tätä päivää pahempi ja siksi se tekee tästä päivästä vielä pahemman sopivasti viime viikolla tuli ulos imfn maaraportti suomesta imfllä on hyvin pitkälti samanlaisia huolia suomen taloudesta kuin minulla tämän julkisen talouden suunnitelman kanssa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 nykyinen hallitus leikkaa liikaa liian äkkiä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 miten paljon talouskasvu vähenee kun julkinen talous leikkaa euron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 hallitus tekee päinvastaista politiikkaa eli myötäsyklistä finanssipolitiikkaa on olemassa todellinen riski että aliarvioimme merkittävästi leikkauspolitiikan vaikutuksia kasvuun tämä on uhkapeliä suomalaisten talouden ja eurojen kustannuksella ja meitä uhkaa ajautuminen loputtomien leikkausten kierteeseen arvoisa puhemies meidän pitää varmistaa että ihmiset saavat töitä meidän pitää varmistaa että perheet voivat halutessaan hankkia lapsia on varaa investointiin joka kannattaa huomenna meidän pitää varmistaa että yrittäminen palkitaan ikävä kyllä hallitus ei näitä varmistuksia ole tehnyt julkisen talouden suunnitelmaa kritisoineita asiantuntijoita ei ole kuultu riittävästi varmistukset puuttuvat

arvoisa puhemies kuten me olemme tässä tänään monissa puheenvuoroissa kuulleet hallitus sanoo tavoittelevansa talouspolitiikalla työllisyyttä ja kasvua tässä tavoitteessa hallitus ei kuitenkaan tule onnistumaan syy on se että hallitus on valinnut kiristävän finanssipolitiikan tien joka niin työllisyyden alijäämän kuin velkaantumisenkin vähentämisen näkökulmasta on ollut toimimatonta siitä on esimerkkejä niin suomesta kuin euroopan maista täällä salissa on tänään käyty aika värikästäkin keskustelua siitä minkälaista politiikkaa mikäkin puolue on tehnyt hallituksessa ollessaan ja siitä miten tämän hallituksen talouspolitiikka eroaa edellisen hallituksen vastaavasta totuus on kuitenkin se että tämä hallitus jatkaa edellisen hallituksen finanssipoliittista linjaa eli jatkaa kiristävän finanssipolitiikan tiellä suurin muutos tämän hallituksen finanssipoliittisessa linjassa suhteessa edelliseen on se että sopeutus toteutetaan toteutetaan lähtökohtaisesti ja melkein puhtaasti menoleikkauksilla näitä menoleikkauksia myöskin ajoitetaan niin että niitä toteutetaan etupainotteisesti tämä hallitus toisin kuin edellinen ei myöskään ole esittänyt tai asettanut mitään tavoitteita tuloerojen kaventamisesta tai tasa arvon edistämisestä myös ohjaisivat tätä talouspolitiikkaa velkaantumisen taittamisen lisäksi suurin riski tässä hallituksen talouspolitiikassa on se että nämä hallituksen päättämät mittavat etupainotteiset leikkaukset tulevat johtamaan tämänhetkisen taantuman pitkittymiseen entuudestaan kun niitä nyt lähdetään toteuttamaan ennen kuin tämän maan talous kunnolla on toipunut kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajakin omassa puheenvuorossaan totesi hallituksen toimenpiteet tulevat olemaan haitallisia kasvulle ja sitä kautta myös työllisyydelle lyhyellä aikavälillä mitä tulee pitkän aikavälin kehitykseen tarkoittavat ennen kaikkea mittavat leikkaukset koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen että hallitus myös vie pohjan kasvun edellytyksiltä ja työllisyyden parantamisen edellytyksiltä pitkällä aikavälillä suomen elinkeinorakennetta ja vientisektoria ei vaivaa meidän palkkatasomme vaan se että korkean tuottavuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana ainoa keino ratkaista tämä ongelma on panostaa nimenomaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen joiden kautta me pystymme lisäämään työn tuottavuutta entuudestaan meidän vientisektorillamme arvoisa puhemies näillä sanoilla haluan kannattaa edustaja uotilan tekemää ehdotusta

värderade talman

osaamista ei kasvateta opiskelemalla vähemmän nuorisotyöttömyyttä ei lasketa viemällä nuorten parissa työskenteleviltä resurssit ja voittajien valikointi ei onnistu paremmin smolnasta käsin kuin markkinoiden toimesta vaikutusvaltaamme maailmalla ei kasvateta kutsumalla avustustyöntekijät kotiin ja maahanmuuttoon ei vaikuteta ongelmien syntylähteellä kuten hallitus haluaa jos syntylähteillä työskentelevien resurssit puolitetaan arvoisa puhemies rkp ymmärtää tämän ja soisin hallituksen sen ymmärtävän myös kuten myös sen että eläkeläisiä kannattaa ajatella myös ennen kannatuslukujen julkistusta

arvoisa puhemies hyvät kollegat

olevan jo ennestään köyhyydessä elävät lapsiperheet yli sadassatuhannessa suomessa asuvaa lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa köyhyys on suurinta yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä oecdn tutkimukset osoittavat että suomessa lapsiperheiden köyhyys on kasvanut vuosien ja kaksituhattakahdeksan välillä kun se samaan aikaan on vähentynyt useissa kehittyneissä valtioissa myös köyhyysrajan alapuolella elävien työssä käyvien määrä lisääntyy työssä käyviä köyhiä on suomessa arviolta yli puoli miljoonaa kasvu johtuu pätkä ja vuokratöiden yleistymisestä perheillä joissa on työttömyyttä tai eletään yhden pienituloisen esimerkiksi hoitoalalla työskentelevän mahdollisesti vain pätkätöitä saavan aikuisen tuloilla ei ole mahdollisuutta säästää vaan kaikki tulot menevät kulutukseen

siinä panosteta työllisyyden edistämiseen tässä ja nyt työllisyys ja uudet työpaikat vähentävät parhaiten lapsiperheiden köyhyyttä ja ovat kasvun ja kilpailukyvyn edellytys ja nämä toimet hallitus täysin laiminlyö hallitus ei tarjoa mitään välittömiä keinoja työllisyyden pikaiseksi parantamiseksi sen sijaan hallitus uskoo että vastaus tähän on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevat palkkoja leikkaavat pakkolait näin ollen hallitus pysäyttää suomen kasvun eväät koko ensi vuodelle ja mikä vakavinta hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus ja jakaa tuon velkarahan omille etupiireilleen mielestäni valtion tulisi olla kuin robin hood laittaa maksajiksi ne joilla on varaa näin sdp tekisi

rouva puhemies täällä on käyty jo pitkä keskustelu ja haluan vain nostaa lyhyesti tuosta valiokuntavaiheesta muutaman huomion jotka eivät ole ehkä vielä tässä keskustelussa niin paljon nousseet esille aiemmin täällä debatissa keskusteltiin asiantuntijoiden roolista ylipäätään tuolla valiokuntakuulemisissa ja on tietenkin totta että asiantuntijat esittivät kukin erilaisia näkökulmia ja varmasti sieltä löytyy kaikille täällä olijoille joitakin perusteluita omille näkökulmille mutta kyllä tosiasia on se että esimerkiksi tuo professorien kuuleminen oli kyllä hyvin huolestuneisuutta huokuva eli kyllä siellä huolta on siitä millä tavoin nyt huolehditaan siitä että myös kasvun näkymää on tulevaisuudessa luvassa jotta nämä leikkaukset eivät kohdistu samoihin ihmisiin liiaksi ja jotta ei

koetuksella näiden monien monelta suunnalta tulevien leikkausten osalta haluan myös todeta sen että en saanut vastausta kysymykseen siitä miten näiden leikkausten pitkäaikaisia vaikutuksia on seurattu seurattu ja arvioitu toivoisin että hallitus tähän kiinnittäisi jatkossa paljon nykyistä enemmän huomiota lopuksi rouva puhemies haluan ryhmäpuheenvuorossamme esitetyin esitetyin näkökulmin ehdottaa että eduskunta hyväksyisi vastalauseen yhden mukaisen kannanoton

arvoisa rouva puhemies käsittelemme valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista alkuun muutamia poimintoja valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä talouden kokonaiskuvaa koskien ensinnäkin suomen talous on poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa julkinen talous on ollut vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien alijäämäinen bruttokansantuote on tämän vuoden lopussa yli viisi prosenttia pienempi kuin ennen kansainvälisen finanssikriisin alkua vuonna kaksituhattakahdeksan talouskasvun arvioidaan jatkuvan suomessa hitaana myös tulevina vuosina työttömyys on kasvanut ja väestön ikääntyminen kasvattaa edelleen julkisia menoja pakolaisten määrän voimakas kasvu vaikuttaa myös suomen talouteen ja nimenomaan lisäkustannuksina ainakin lyhyellä aikavälillä paineita kohdistuu erityisesti sisäministeriön sosiaali ja terveysministeriön työ ja elinkeinoministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonaloille vaikutuksia tulee vääjäämättä myös asuntomarkkinoille vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksen täydennyksessä maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvun seurauksena määrärahoihin ehdotetaan lisäystä neljäsataaviisikymmentäkaksi miljoonaa euroa verrattuna talousarvioesitykseen valtiovarainvaliokunta toteaa julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa mietinnössään että suomen huoltosuhde heikkenee poikkeuksellisen voimakkaasti väestön ikääntymisen johdosta kasvattaen talouteen kohdistuvia paineita maahanmuutosta on tilanteeseen apua vain jos kotouttaminen onnistuu ja muuttajat löytävät paikkansa työmarkkinoilta ja suomalaisessa yhteiskunnassa

kehitysapuun kohdistuneita leikkauksia on arvosteltu voimakkaasti esimerkiksi vasemmistoliitto esittää varjobudjetissaan kehitysyhteistyöhön kolmensadan miljoonan euron lisäpanostusta joka siis kompensoisi tehtävää leikkausta muistutan kuitenkin että kasvaneet panostuksemme maahanmuuton hoitoon eli tämä äsken mainittu neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja finnfundin pääomittamiseen ensi vuonna on tarkoitus panostaa lisää noin satakolmekymmentä miljoonaa euroa kokonaisuudessaan mielestäni osoittavat sitä suomalaista vastuunkantoa ja kansainvälistä solidaarisuutta mitä meidän pitääkin tuntea olisi väärin kiinnittää liikaa huomiota vain yhteen osa alueeseen esimerkiksi tässä tapauksessa kehitysavun leikkaukseen tänään on keskusteltu eläkeläisasioista työttömistä ja sitten meillä on näitä ulkomaanasioita valitettavasti voimavarat eivät riitä aivan kaikkeen

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä muistutetaan aiheellisesti että tällä vaalikaudella laaditaan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme

painotan tässä että että nimenomaan riippumaton selvitys jolloin saadaan sitä taustatietoa jota hallitusohjelmassakin on toivottu eli tiedolla johtaminen mahdollistuu tähän asti maahanmuuttoon liittyvät hyvät puolet huonot puolet mahdollisuudet ja uhat ovat olleet liian pirstaleisina esimerkiksi talousarvioesityksessä ja kokonaiskuvan saaminen on erittäin vaikeata lopuksi arvoisa rouva puhemies rakenteellisten uudistusten ja leikkausten tavoitteena on nostaa suomen ja sitä kautta parantaa työllisyyttä sekä turvata julkisten palvelujen rahoitus ja jatkuvuus tulokset eivät kaikilta osin tule heti on oltava rohkeutta tehdä päätöksiä jotka vaikuttavat useamman vuoden viiveellä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat hallituksen talouspoliittinen linja on tullut hyvin selväksi vaikka viime aikoina päätöksenteko on ollut sekavaa ja varsin poukkoilevaa hallitus on lähtenyt pistämään taloutta kuntoon tiukalla leikkauspolitiikalla johon ei kuulu päätösten vaikutusten arviointi etukäteen juuri missään kohtaa tämä on hyvin erikoinen etenemistapa jonka myötä on jo nyt nähty paljon korvaavia päätöksiä muun muassa harmaaseen talouteen löytyi panoksia lopulta opposition paineen alla lääkekorvausten leikkaustasoa loivennettiin nuorisotakuuleikkaus ei ole niin suuri kuin hallitus aluksi kaavaili veronkiertäjien armahduslaista luovuttiin osa pakkolaeista ja sanelustakin sai onnistuneen lopputuloksen koska hallitus perääntyi ylityö ja sunnuntailisien leikkaamisesta eläkeläiset saavat edelleen pitää oman asumistukijärjestelmänsä hyvä näin tässä vain osa siitä vatuloinnista jota joku vielä kutsuu jopa johdonmukaiseksi osaavaksi ja päätöksiä aikaansaavaksi tavaksi tehdä töitä suomen ja suomalaisten eteen hallitus pelaa aika kovilla panoksilla ja uhkaa saada kyllä mielestäni enemmän vahinkoa kuin hyvää aikaan yleisesti voisi ihmetellä sitä että tämä yhdessä sopiminen ja konsensus tuntuu olevan hallituspuolueiden kansanedustajille lähestulkoon myrkky täytyy todeta että liikennepolitiikassa kiteytyy hallituksen talouspoliittinen iso kuva varsin selkeästi väyläverkoston kehittäminen uhkaa pysähtyä vuosiksi juuri nyt kun tarvittaisiin panostusta uusiin infrahankkeisiin joiden avulla voidaan nopeasti luoda uusia työpaikkoja hallitus on viemässä meitä täsmälleen toisenlaiseen suuntaan hallitus on myös hylkäämässä pitkät perinteet parlamentaarisesta valmistelusta esimerkiksi yleisradiota koskeva päätöksenteko ylen asemaan tehtäviin ja rahoitukseen aiotut muutokset tulee palauttaa parlamentaariseen valmisteluun aidosti siis huom aidosti ei niin että opposition paineesta aikaistettiin työryhmän alullepano tammikuun alusta marraskuulle ja työryhmän kädet sidottu jtsn linjaan arvoisa rouva puhemies hallituksen talouspolitiikassa on kaksi kohtalokasta heikkoutta yli muiden ensinnäkään sitä ei voi kutsua parhaalla tahdollakaan oikeudenmukaiseksi vaikeina aikoina tulisi korostaa sitä että niukkuutta jaettaisiin tasaisesti että otettaisiin niiltä joilla on mistä ottaa ja että kaikkien pärjäämisestä pidettäisiin aidosti huolta suunnitellut leikkaukset ja säästötoimenpiteet niin tulonsiirtoihin kuin julkisiin palveluihinkin aiheuttavat merkittäviä negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja talouskasvuun niiden iskiessä kotimaiseen kysyntään ja kotitalouksien ostovoimaan toinen valitettava heikkous hallituksen talouspolitiikassa on että panostukset kasvuun ja työllisyyteen puuttuvat miltei kokonaan ja mielestäni tämä on suht vakava tilanne tässä tilanteessa kuten kaikki me tiedämme tässä salissa tai ainakin pitäisi tietää suomen kasvu ja työllisyystilanne ovat varsin ja tilanteen kääntäminen vaatisi hallitukselta kyllä välittömiä ja kunnianhimoisempia toimenpiteitä tämä passiivinen linja jota on myös työllisyyspolitiikassa nähtävissä nähtävissä pahentaa rakennetyöttömyyttä ja työttömien aktivoimis ja koulutustoimia kaiken kaikkiaan toimettomuus heikentää osaltaan tulevaa kasvua ja kilpailukykyä josta meidän pitäisi olla kaikkien huolissamme ja eteen tulisi tehdä kovasti paljon töitä arvoisa puhemies paljon painoarvoa hallitus on laittanut myös rakenteellisille uudistuksille niille asetetut aikataulu ja säästötavoitteet vaikuttavat vain täysin epärealistisilta rakenteiden uudistuksessa näyttää unohtuvan palveluja käyttävä ihminen ja palvelujen laatu sote uudistuksen lähtökohdaksi tulee ottaa että ihmiset pääsevät oikeaan aikaan ja pompottelematta palveluiden piiriin uudistuksessa tulee ottaa kokonaisvastuu ihmisestä hyvinvointierojen kaventumisen ja yhdenvertaisuuden toteutumisen pitää olla punainen lanka hallituksesta riippumatta

puheeni valoisammalla asialla ja useillakin enkä negatiivisuudella enkä moittimisella jos ajattelen omaa maakuntaani saloon on tulossa aluetukea siellähän nokian mic rosoftin jälkeinen tilanne on ollut vaikea nyt hieman positiivisemmalta ja myös telakkatilanne turun satamassa näyttää vähän paremmalta on tulossa laivatilauksia vakka suomi on nouseva alue sikäli että mersuja tehdään liukkaasti ja myös tämä kuuluisa soijatehdas käynnistyy uudestaan positiivisia asioita samanlaisia myös löytyy suomesta ja yritetään luoda nyt uskoa suomalaisiin että kyllä tästä selvitään suomi on suurten taloudellisten haasteiden edessä silti suomen vakava tilanne on pakottanut hallituksen suunnittelemaan merkittäviä valitettaviakin säästöjä julkisiin palveluihin keskeinen piirre käsillä olevassa julkisen talouden suunnitelmassa on se että hallitus pyrkii toteuttamaan säästökuuria siten ettei hyvinvointipalveluiden ja ydintoimintojen toteuttaminen ja kehittäminen esty hyvinvointivaltion kehittäminen ja uudistaminen on seuraavien neljän vuoden aikana aikana keskeistä sillä asiat on niukentuvien varojen vuoksi tehtävä fiksummin ja tehokkaammin hallitus onkin sitoutunut uudistuksiin hyvinvointivaltion säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville maahanmuuton raju lisääntyminen kasvattaa menoja mikä tekee jo vaikeasta tilanteesta entistä haastavamman käytettävissä olevia varoja tulee olemaan entistä vähemmän maahanmuuton kustannusten hillitsemisessä olisi keskeistä että maahanmuuttajat työllistyisivät mahdollisimman nopeasti suomeen tultuaan eräs hyvä keino työllistämiseen olisi talkootyön tai osaamiseen perustuvan palkkatyön tarjoaminen turvapaikkapäätöstä odottaville kun puhutaan onnistuneesta kotouttamisesta kielen oppiminen on kärkiasioita vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on suunniteltu neljänsadan miljoonan euron määrärahaleikkauksia suurimpia leikkauskohteita ovat perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen suunnattuihin ja muihin avustuksiin tehtävät vähennykset merkittäviä säästöjä tehdään myös korkeakoulutuksen piirissä julkisen talouden suunnitelmassa esitetyt säästöt kohdistuvat siis kaikkialle koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen säästöt vaikuttavat raskailta etenkin kun edellinen hallitus kohdensi mittavia säästöjä osaamispääomaamme on hyvä pitää mielessä että hallitus on suunnitellut säästöjen rinnalle merkittäviä uudistamistoimenpiteitä jotka tulevat siirtämään suomalaisen koulutuksen ja ja osaamiskulttuurin kestävälle ja kilpailukykyiselle pohjalle vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista osoitetaan yhteensä kolmesataa miljoonaa euroa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin kuten uusien digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja korkeakoulujen ja ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen erityisen merkittävää on se että kärkihankkeilla voidaan toteuttaa juuri niitä kehittämistoimia joita hallinnonala tarvitsee taloudellisen tilanteen heikentyessä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet tukevat myös hallitusohjelman muita strategisia tavoitteita kuten työllisyyttä ja kilpailukyvyn kasvua näillä toimenpiteillä varmistetaan suomalaisen osaamisen ja laadukkaan koulutuksen säilyminen säilyminen myös tulevaisuudessa

miljoonaa euroa hanke on merkittävä sillä vain viidesosa koululaisista täyttää liikuntasuosituksen joka on vähintään tunti päivässä lisäksi nuorena aloitettu liikunta vaikuttaa positiivisesti terveyteen aikuisiällä ja tulee ennaltaehkäisemään diabeteksen ja liikuntaelinsairauksien määrää kärkihanke tulee maksamaan itsensä moninkertaisena takaisin arvoisa puhemies nuorten ja lasten lisäksi myös vanhuksien asemaan on kiinnitettävä huomiota eläkeläisten kohdalla lisätulojen mahdollisuus on minimaalinen siksi olen erityisen iloinen siitä

että eläkeläisten asumistuen leikkaus peruutettiin ja myös lääkekorvauksen tiukentamiseen tulee huojennuksia ja arvoisa puhemies vielä lopuksi hallitus pyrkii pitämään kynsin hampain kiinni tästä perinteestä että suomen vauraus ja taloudellinen menestys on aina perustunut tehokkuuteen ja laadukkaisiin tuotteisiin ja keksintöihin mutta siihen tarvitaan meidän kaikkien voimakasta panosta ja yhteistyötä ihan oikeasti ja täytyy muistaa että oikeudenmukaisuutta ei myöskään saa unohtaa kiitos
kaksi vastauspuheenvuoropyyntöä ja he olivat edustaja jarva ja edustaja heinäluoma tässä järjestyksessä olkaa hyvä edustaja jarva ja sitten näiden kahden henkilön jälkeen mennään taas puhujalistaan
kiitos puheenjohtaja tuossa aikaisemmin tuli erityisesti sdpn edustajien puheenvuoroissa huolta näistä perheitten tilanteista siitä miten heidän toimeentuloonsa vaikuttavat nämä säästötoimenpiteet ja muutkin toimenpiteet joita hallituksen esityksessä on muistuttaisin kuitenkin että viime kaudella leikattiin lapsilisää ihan konkreettisesti ja nyt on kysymys jäädytyksestä mutta sitten niihin itse asioihin myös olemme tekemässä lapsiperheille olette varmasti lukeneet sen että kotipalveluihin tullaan panostamaan ja se mikä parhaiten auttaa lapsiperheitä on juuri se että työllisyyttä pystytään parantamaan ja miten työllisyyttä parannetaan siten että työpaikkoja syntyy lisää ja ketkä niitä tekevät pk yrittäjät lähinnä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja heidän roolinsa tulee olemaan erittäin vahva jatkossakin kun kuulemme näitä uutisia koko ajan suurten työnantajien osalta tämä hallitus haluaa panostaa siihen että nimenomaan pk yrittäjillä on parempi mahdollisuus työllistää ihmisiä yhdessä sopien voidaan voidaan näitä työpaikkoja luoda ympäri maata ja näitä on merkittävästi eri aloilla missä tätä työtä voidaan tehdä mutta se mikä on keskeistä on se että esimerkiksi nyt hallitus esitti esitti että että jatkossa esimerkiksi yrittäjien työttömyysturva tulee lähemmäksi palkansaajien työttömyysturvaa tämä on merkittävä este ollut siinä että ihmiset eivät ole uskaltaneet työllistää itseään suomessa näitä esteitä meidän pitää purkaa arvoisa puhemies

ja sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies tänään on käsittelyssä erittäin tärkeä linjavalinta siitä minkälaista politiikkaa neljä vuotta tulemme tekemään siitä syystä heti alkuun totean arvoisa puhemies että edustaja huovinen teki täällä ehdotuksen jota kannatan hän esitteli vastalausettamme ja tässä vastalauseen ykkösmuodossa on kiteytetty sosialidemokraattinen toimintalinja täksi nelivuotiskaudeksi tätä arvoisa puhemies kannatan no niin käydään ensinnäkin joillakin sanoilla tilannetta on syytä todeta alkuun että tämä hallituksen valitsema talous ja veropoliittinen linja on väärä yksinkertaisuudessaan me tulemme olemaan tilanteessa jossa hallitus pakastaa talouskasvumme ja kilpailukykymme koko ensi vuodelle ja tästä syystä tosiasiassa tulemme olemaan kurjistuvassa kehässä tämä vuoden kaksituhattakahdeksan talouskriisi on tuonut talouteemme aikalaisen tsunamin jonka kanssa olemme joutuneet taistelemaan heikon viennin ja tuotannon kasvu ja julkisen talouden velkaantuminen tule korjaantumaan näillä liikkeillä joita hallitus esittää on toki syytä tunnustaa että velkaantumisesta ja sen tasosta pitää olla huolissaan mutta nämä hallituksen esittämät lääkkeet ja tavoitteet eivät kohtaa siksi on tärkeää huomata että tämä hallitus tulee velkaantumaan enemmän kuin tänä vuonna eli enemmän kuin edeltävä hallitus esitti ja sen lisäksi

perusturvan varassa olevilta jolloin lisää painetta tulee siihen että kotimarkkinoilta katoaa ostovoimaa ja sitä kautta työllisyys entisestäänkin heikkenee arvoisa puhemies joitakin yksityiskohtia ensinnäkin se linjaus että hallitus aikoinaan naulasi kiinni sen että kokonaisveroaste ei tule nousemaan johtaa siihen että entistä vaikeampia leikkauksia on jatkossa tulossa julkisen talouden tasapainottaminen sosiaalisesti epäoikeudenmukaisella tavalla on varsin kova hinta maksettavaksi tulevalta sukupolvelta

arjesta säästettiin ovat maksaneet yksittäisten nuorten kohdalla paljon tästä syystä samoja virheitä ei tulisi toistaa samaan aikaan viime lama opetti sen että tuotekehitykseen ja tieteeseen panostaminen on tärkeää on vaara että hallitus näillä sopeutustoimillaan vaarantaa kasvun ja kilpailukyvyn tavalla joka sitten tosiasiassa entisestään kurjistaa suomen taloutta tältä osin nämä sopeutustoimet jotka ovat siis epäoikeudenmukaisesti valittuja mutta myöskin sellaisia toimia jotka kohdistuvat suomen elinvoimaisuuteen kasvuun ja kilpailukykyyn

tulee olemaan väärä koska ostovoima entisestään supistuu arvoisa puhemies on syytä muutama sana sanoa myöskin työllisyyslinjasta tämä hallituksen työllisyyslinjahan on vastuuton tässä ajassa on mahdotonta ajatella että me jättäisimme yksittäiset ihmiset jotka ovat joutuneet työttömiksi täysin heitteille eihän tässä ole mahdollisuuksia ajatella että yksittäisen ihmisen vika olisi se että talouskasvua ei ole minusta on käsittämätöntä että palkka ja yritystukia ei haluttu loppuvuonna nostaa tasolle jota tarvitaan esimerkiksi satakunta on alueena sellainen joka kesäkuun jälkeen ei ole päässyt käyttämään työllisyysmäärärahoja mikä tarkoittaa sitä että entisestään ihmisten henkilökohtainen tilanne on kurjistunut

minä ihmettelen tätä puhetta siksi että ei voi ajatella niin että elvyttäviä toimia ei siltä osin tarvita sitten arvoisa puhemies vielä totean lopuksi että kyllä yhteiskuntaa pitää rakentaen ei repien kehittää siltä osin tämä pakkolakipaketti ja esitys joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn on minusta huonoa makua osoittava jos me haluamme yhdessä rakentaa yhteiskuntaa pitää antaa aito mahdollisuus osapuolille yhdessä sopia

arvoisa puhemies edustaja jarvalle vaikka hän ei ole täällä paikalla enää haluan kuitenkin todeta että lapsiperheiden kotipalvelusta päätti kyllä edellinen eduskunta ei suinkaan tämä hallitus arvoisa puhemies suomen taloustilanne on vakava bruttokansantuote on supistunut työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet työpaikkojen synnyn tukemisen ohella on välttämätöntä huolehtia työttömäksi joutuneista ihmisistä heidän osaamisestaan ja työkyvystään hallituksen toimenpiteiden johdosta nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys tulevat edelleen kasvamaan vaikka hallitus panostaa kärkihankkeessaan työllisyyteen ja kilpailukykyyn samalla nämä panostukset kumoutuvat työvoimapolitiikkaan kohdistuvien vielä suurempien säästöjen vuoksi nuorisotyöttömyys on kasvussa työttöminä työnhakijoina työ ja elinkeinotoimistoissa on lähes alle kaksikymmentäviisi vuotiasta työtöntä heidän määränsä on yli kaksituhatta suurempi kuin vuosi sitten nuorisotyöttömyys on tähän saakka ollut suomessa moniin euroopan maihin verrattuna lyhytkestoista nuoria pitkäaikaistyöttömiä on ollut täällä vähiten euroopassa nuorisotakuun tarkoitus on ollut vahvistaa työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä kolmen pilarin avulla joita ovat etsivä nuorisotyö koulutus ja työttömille nuorille suunnatut tehostetut palvelut jos nuorisotakuuta arvioidaan kokonaisuutena huomioiden kaikki nämä kolme osatekijää se on onnistunut nyt hallitus aikoo kovalla kädellä vähentää nuorten työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn suunnattuja määrärahoja pidemmällä tähtäyksellä tämä voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin yksi syrjäytynyt nuorihan maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden mukaan reilusti yli miljoona euroa nuorisotakuun toimenpiteet ovat onnistuneet ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä esimerkiksi peruskoulun jälkeen jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus on suurempi kuin koskaan samoin etsivä nuorisotyö on tavoittanut vuosittain kahdenkymmenentuhannen niin sanottua kadonnutta nuorta joista yli viisitoistatuhatta on tarvinnut pidempää ohjausta nuorisotakuun alasajo uhkaa synnyttää syrjäytyneiden sukupolven työttömien nuorten kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan euron uraohjauksen uravalmennuksen maahanmuuttajanuorten työvoimapoliittisten toimien työnhakukoulutuksen sanssi kortin työhönvalmennuksen ammatillisen työvoimakoulutuksen yrittäjäkoulutuksen ja muiden muiden toimenpiteiden erillisrahoituksen hallitus lopettaa kokonaan

huono ja siksi tarvitsemme aktiivista työvoimapolitiikkaa vaikka sillä voidaankin vain rajallisesti vaikuttaa työttömyyteen sillä voidaan kuitenkin pitää yllä ihmisten työkykyä katkaista syrjäytymiskierteitä ja näin ehkäistä työttömyyden venymistä ja muuttumista rakenteelliseksi työttömyydeksi jos pitkäaikaistyöttömyys pitkittyy se on huono asia ihmiselle itselleen hänen läheisilleen ja myös yhteiskunnalle pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmiseen terveydelliset ongelmat lisääntyvät ja sosiaaliset suhteet kärsivät yhteiskunnan kannalta verotulot ja työpanos jäävät saamatta ja samalla yhteiskunnan tuen ja palvelujen tarve kasvaa myös työkyky ja työelämätaidot heikkenevät nopeasti kaikki siis häviävät ja siksi kaikkein tärkeintä on estää pitkäaikaistyöttömyyden syntyminen viime hallituskaudella ministeri ihalaisen käynnistämässä pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeilussa tavoitteena on ollut löytää ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä kokonaisvaltaisesti niin että olisi mahdollista löytää uudenlainen elämän suunta

se olisi heidän itsensä kannalta hyvä ja kunniallinen vaihtoehto mutta samalla se vapauttaisi kuntien ja työvoimahallinnon resursseja tämänhetkisessä työllisyystilanteessa heillä ei ole edes toiveita työpaikasta sillä nämä ihmiset ovat eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyisiä mutta työelämän näkökulmasta työkyvyttömiä heidän tilanteeseensa pitäisi saada pikaisesti ratkaisu

valtiovarainministeri stubb kertoi täällä iltapäivällä että hallitus on pyytänyt julkisesti anteeksi koulutusleikkauksia kävin tänään tapaamassa pohjois savon ja pohjois karjalan oajn edustajia en usko että tämä anteeksipyyntö heitä lämmitti he kertoivat että jos kaikki koulutukseen tehtävät leikkaukset toteutuvat mitä nyt on esitetty me menemme neljäkymmentä vuotta taaksepäin suomessa tämä on erittäin kovaa puhetta samalla he myöskin kertoivat että useissa kunnissa kuntatasolla on tehty toisenlaisia päätöksiä koska siellä ymmärretään että

myös niin kuin hyvin tiedetään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista on sitten muutettu kunnallisilla päätöksillä ja tämä kyllä liittyy hyvin paljon myöskin siihen asiaan että ymmärretään se että se mitä näissä asioissa nyt säästetään maksetaan huomattavasti kovempina kuluina tulevaisuudessa siellä myös kovasti ihmeteltiin sitä kun

arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmaa vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista on rakennettu poikkeuksellisen vaativissa oloissa miten suomi voisi parantaa kilpailukykyään tarvittavat kymmenen prosenttia sisäisen devalvaation tie on vaikea tie mutta ainoa mahdollinen kun omaa rahapolitiikkaa ei enää ole työmarkkinaosapuolilla ei toistaiseksi ole ollut halua realiteettien huomioon ottamiseen nykyinen yksikkötyökustannusten liian korkea taso suhteessa keskeisiin kilpailijoihin on perua vuosien kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayhdeksän tuottavuuden nousua suuremmasta ansiotason noususta olisi kilpailijamaiden aliarviointia jos emme tekisi yksikkötyökustannusten alentamiseksi määrätietoisia ja nopeita toimia noin viiden pilkku viiden miljoonan ihmisen kotimarkkinat eivät nosta kansantalouttamme kasvuun vaikka kuinka elvyttäisimme velaksi ainoa mahdollisuus on vientikysynnän lisääminen markkinoita on menettää mutta vaikea vallata takaisin tavoite on selvä yksikkötyökustannukset on saatava laskelmaan toinen keskeinen linjaus on julkisen sektorin menojen vähentäminen tällä pyritään lisäämään henkilöresurssien käytön tuottavuutta ja estämään jo nyt korkean kokonaisveroasteen nousua yhä korkeammaksi paljon toivoa voi aiheellisesti asettaa paikallisen sopimisen lisäämiseen nyt se on mahdollista vain järjestäytyneiden työmarkkinaosapuolten kesken työehtosopimusten sallimissa rajoissa jatkossa paikallisen sopimisen mahdollisuutta olisi hyvä laajentaa lainsäädännöllä koskemaan myös järjestäytymättömiä työnantajia käytännössä paikallinen sopiminen koskisi lähinnä yrityksiä eikä siis juurikaan toimi julkisella sektorilla selvää on että yksikkötyökustannusten alentaminen ja julkistalouden laihduttaminen eivät sellaisenaan tuo talouskasvua ne ovat kilpailukykyä parantavia valmistelevia toimia jotka tulevat kukoistukseensa vasta siinä vaiheessa kun kysyntä globaaleilla markkinoilla kasvaa niin että suomenkin kustannustasolla tuotetut palvelut ja tavarat alkavat käydä kaupaksi arvoisa puhemies euroalueella on johdosta jatkunut vuosien ajan ennennäkemätön korkoelvytys kun korkotaso on ollut varovaisestikin arvioiden kolme viiva neljä prosenttiyksikköä alle normaalitason euroopan keskuspankki ekp on luvannut jatkaa setelirahoituksen luonteista runsastettua rahan tarjontaa ensi vuoden syyskuuhun asti joulukuussa selvinnee lisätäänkö tätä entisestään ja pidennetäänkö kestoa ja tehdäänkö vielä uusia muotoja tähän rahoitukseen ekpn rahapolitiikassa on jo vuosia jatkunut niin sanottujen epätavanomaisten rahapoliittisten toimien kasvutrendi euroalueen yhteisvastuun rahoittaminen kohtaa vähitellen kasvavaa vastustusta keskeiset jäsenvaltiot saksa ja ranska ovat tämän vuoksi ottaneet esille eu veron säätämisen tällä keinolla voitaisiin hoitaa nyt sopimukseen perustuva euroalueen yhteisvastuu yhteisestä budjetista asiasta on tarkoitus keskustella joulukuun huippukokouksessa ehdotus ei tässä vaiheessa saavuttane juurikaan kannatusta suomenkin verotuloista menisi tämän kehityksen myötä lopulta puolet eun paikallisverot jäisivät jäljelle ratkaisua euron ongelmiin ei ole näköpiirissä
ei ole näet myöskään todennäköistä että eurosta luovuttaisiin yhteisellä päätöksellä sen aiheuttamien suurten hyvinvointitappioiden vuoksi näin ollen vastedeskin kitkutellaan eteenpäin nykypohjalta

arvoisa herra puhemies julkisen talouden suunnitelma on karua luettavaa monille pienituloisille lapsiperheille opiskelijoille ja eläkkeensaajille hallitus lupaa määrätietoisesti lisätä köyhyyttä ja eriarvoisuutta suomessa se leikkaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä niiltä joiden toimeentulo on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan hallituksen talouspolitiikka ajaa suomea syvemmälle taantumaan mitä tahansa leikkauksia perustellaan toistuvasti sillä että velkaantumisen on vähennyttävä ja mitään vaihtoehtoja ei ole hallitus on kuitenkin jo itse omilla teoillaan osoittanut että vaihtoehtoja löytyy jos niitä vain haluaa valitettavasti hallituksen toiminta on kuitenkin myös hyvin poukkoilevaa ja sekavaa tämän päivän tilanteen ja ja esityksen perusteella hallitus myös toteuttaa harhauttavaa politiikkaa esimerkiksi tänään hallitus ilmoitti peruvansa eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset hetki sen jälkeen oppositio elikkä tässä tilanteessa eero heinäluoma huomasi twitteristä ettei näin tapahtunutkaan vaan eläkkeensaajien asumistukea leikataan vuositasolla noin kymmenen miljoonaa euroa

ovat koulutukseen kohdistuvat leikkaukset perusopetuksen ryhmäkokoja kasvatetaan ja ammatilliselta koulutukselta viedään rahoitusta ilman että annettaisiin vastineeksi välineitä itse rakenteiden uudistamiseen erityisen vahingollista on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen heikentäminen yliopistojen reaktiot kertovat siitä että nyt on menty niin pitkälle ettei rahoituksen vähentämistä korvata pelkkää toimintaa tehostamalla esimerkiksi helsingin yliopisto ja lappeenrannan teknillinen yliopisto käynnistivät yt neuvottelut jo aikaisemmin kaksi viikkoa sitten seuraan liittyi myös maamme yrittäjähenkisyyden ja yritysyhteistyön airut eli aalto yliopisto joka

vastikään saatu indeksisidonnaisuus poistetaan ja kaavailuissa on paljon laajempiakin rajoituksia hallitus pakottaa opiskelijat turvautumaan lainaan jota täytyy opintorahan reaaliarvon laskiessa ja asumiskustannusten kasvaessa ottaa yhä enemmän tämä valinta on puhtaasti ideologinen hallitukselle korkeakoulutuksen kuuluu nähtävästi olla varakkaiden perheiden nuorison etuoikeus hallitus aiheuttaa pitkän aikavälin taloudellisia ja inhimillisiä tappioita myös ajamalla alas tasa arvoisen varhaiskasvatuksen kun se muuttaa lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen riippuvaiseksi vanhempien elämäntilanteesta käytännössä hallitus luo uusia väyliä huono osaisuuden periytymiselle ja eriarvoisuuden kasvulle ongelmaa syventää se että osa aikaisen varhaiskasvatuksen yleistyminen tulee johtamaan rajuun ryhmäkokojen kasvuun paremmin toimeentulevat voivat sen sijaan jatkossakin ostaa lapselleen kokopäiväisen hoidon yksityisestä päiväkodista näin lapset eriytetään jo pienestä pitäen hyvä ja huono osaisiin arvoisa puhemies pienituloiset eläkeläiset ja pitkäaikaissairaat eivät myöskään pääse helpolla kun lääkekustannukset ja matkakorvaukset tulevat kasvamaan pienituloisten ja eläkeläisten toimeentulo tulee heikkenemään hallitus leikkaa myös eläkkeensaajien asumistukea kuten äsken todettu sekä leikkaa myös lääkekorvauksia erityisen lyhytnäköistä on sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksujen korottaminen jopa yli neljänneksellä suomessa on jo nyt pohjoismaiden korkeimmat palvelumaksut samalla kun hallitus väittää pyrkivänsä terveyserojen kaventamiseen se tekee päätöksiä joilla köyhempien ja sairaampien hoitoonpääsyä vaikeutetaan entisestään

arvoisa puhemies suomen julkisen talouden tila on äärimmäisen vaikea ja vakava julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhde on ylittämässä kriittisen kuudenkymmenen prosentin rajan eikä velkaantuminen taitu lähitulevaisuudessa ilman merkittäviä kieltämättä osin kipeitäkin toimenpiteitä eun perussopimuksen mukainen julkisen alijäämän kolmen prosentin viitearvo on ylittynyt jo viime vuonna ellei eläkerahastojen tuottoja huomioitaisi olisi tilanne vielä tätäkin synkempi pitkän tähtäimen kestävyysvajeen voidaan perustellusti arvioida olevan jopa kymmenen miljardin euron suuruusluokkaa joten jotain on väistämättä tehtävä veronkorotusten tie on kuljettu koska ylenmääräisen korkea veroaste heikentää yleistä taloudellista toimeliaisuutta tämä näkyy nykyään valitettavan vaikeana työttömyytenä joka kohtaa hyvin monia ammattiryhmiä säästöjä julkisista menoista siis tarvitaan mutta on selvää että pelkkien mekaanisten leikkausten lisäksi kaivataan myös rakenteisiin puuttuvia toimenpiteitä näihin haasteisiin hallitus vastaa julkisen talouden suunnitelmassa esitetyillä toimilla myös julkisen talouden suunnitelman mukainen veropolitiikka tähtää kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen näihin toimenpiteisiin kuuluvat toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi ansiotuloverotuksen keventäminen erityisesti pieni ja keskituloisten osalta yrittäjävähennys ja perintöverotuksen keventäminen myös normienpurkutalkoot tähtäävät samaan maaliin arvoisa puhemies sitten muutama sana koulutuksesta korkeatasoinen koulutus ja tutkimus muodostavat suomen talouden ja tulevaisuuden hyvinvoinnin selkärangan sivistys ja koulutus ovat tehneet meistä hyvinvoivan maan jonka osaamista on ihailtu ympäri maailmaa kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on todettu innovaatioiden merkitys korostuu jatkossa entisestään laadukas koulutusjärjestelmä on siten entistäkin tärkeämpi nostaahan se myös suomalaisten vientituotteiden laatua ja siten kysyntää ulkomailla

valitettavasti tässä erittäin haastavassa taloustilanteessa koulutussektorikaan voi välttyä leikkauksilta julkisen talouden kuntoon laittaminen vaikuttaa korkeakoulujen sekä tutkimus kehitys ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen niukat resurssit on käytettävä aiempaa kustannustehokkaammin ratkaisevaa onkin tutkimus ja oppilaitosten kyky tarttua toimeen ja ottaa rohkeita kehitysaskelia käyttäjä ja markkinalähtöisyys ovat yhä tärkeämpiä kohdennettaessa tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitusta erityisesti on panostettava kasvaviin pk yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen samalla tutkimusyhteisöjä on kannustettava tulosten kaupallistamiseen kansainväliset vaikuttavuusarvioinnit tehostaisivat edelleen rahoituksen kohdentamista näihin toimiin hallitus myös

arvoisa puhemies tampereella kaavailtu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kehittävä tampere kolme hanke on esimerkki uudistuksesta jolla korkeakoulutusta voitaisiin kehittää vastaamaan nykyistä joustavammin ja paremmin työelämän tarpeita toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämän kanssa myös muissa yliopistokaupungeissa tiivistetään yhteistyötä itä suomen yliopistossa on hyödynnetty kampusten välistä synergiaa digitalisaation aikakaudella fyysinen etäisyys ei muodostu ylittämättömäksi ongelmaksi erilaiset tietojärjestelmähankkeet luovat muillakin hallin nonaloilla uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen järkeistämiseen

puhemies itse pidän varsin myönteisenä sitä että tämä hallitus on yle asiaakin käsitellyt avarakatseisesti ja ennen muuta niin että nyt yhä useampi pienituloinen vapautetaan yle verosta se on minun mielestäni tärkeä tärkeä asia monet tulevat tällä hetkellä kovin pienellä toimeen ja yle verosta luopuminen heidän osaltaan on minun mielestäni erittäin myönteinen asia ja pidän myös myönteisenä sitä kun oikeastaan kaikesta muustakin säästetään että tuo yle verolaskulappu on entistä pienempi myös kaikille suomalaisille eli samaan aikaan kun

todella hämmentävää että edustaja heinonen täällä suhtautuu noin kevyesti siihen periaatteeseen mistä edustaja heinäluoma äsken puhui on vuosikausien perinne että yleä koskevat asiat tehdään parlamentaarisesti

on haluttu tätä perinnettä kunnioittaa ja on tökeröä anteeksi tämä sana hallitukselta että se pyrkii nyt tekemään yleisradiota koskevia päätöksiä ilman eduskuntaa tämä yle rahaston siirtäminen kehykseen on yksi sellainen se on niin mittavan luokan asia että sitä ei mitenkään voisi höyhenenkevyesti tehdä hallituksen päätöksellä valitettavasti näin on tapahtumassa ja minä olen siitä pöyristynyt olen ollut pitkään ylen hallintoneuvostossa aikoinaan ja tiedän nämä periaatteet ja haluaisin niitä kunnioitettavan ja kun puhutte tästä yle verosta on varsin hyvä että pienituloisia siitä helpotetaan mutta miten olisi sitten jos olisi siellä yläpäässä joku solidaarisuusvero kaikkein parastuloisimmille ihmisille mitä sanotte tähän

ottaa vertailuun esimerkiksi presidentin kanslian menot jotka ovat ovat myös kehyksessä ja ne ovat myös sellaisia menoja joihin joihin hallitus ei varmaankaan puutu eikä lähde niitä rustaamaan eikä justeeraamaan näin on myös kerrottu että yleisradion menot kuuluvat tähän samaan luokkaan eli ne ovat kehyksessä mutta niitä ei lähdetä peukaloimaan ja on

täysin itsestään selvää että yleisradio on eduskunnan radio se ei ole hallituksen radio ja se ei koskaan tule olemaan sitä se on täysin selvä parlamentaarinen periaate ja sen vuoksi on erittäin hyvä että että nyt on hallitus nimittänyt tämän parlamentaarisen työryhmän joka tutkii sitä ylen tehtävää nyt on tärkeää että se työ joka jäi kesken silloin kun ministeri kiuru vei ponnekkaasti läpi tämän rahoituskysymyksen

ylen tehtävien määrittely käydään läpi

eero heinäluomalle

minusta oli hyvä että edustaja heinäluoma otti tämän asian esille kun me olemme paljon puhuneet siitä miten yhteiskuntaa kehitetään ja ja miten politiikkaa tehdään että pitäisi tehdä sitä repien vaan yhdessä sopien nyt ihmettelen sitä ihmeellistä halua että miksi te rikotte niitä pitkiä perinteitä siitä että me me olemme voineet todistaa että suomessa aidosti tällainen julkinen palvelu tiedonvälityksen alalla on eduskunnan käsissä nyt on käsittämätön juttu että hallitus haluaa sen tietoisesti siirtää omiin käsiinsä tänään me otamme kantaa julkisen talouden selontekoon ja sitä kautta siihen onko se hyväksyttävää että eduskunnan radion rahoitus meneekin hallituksen päätöksellä koko julkisen talouden suunnitelmassa eli näissä kehyksissä osaksi budjetointia ei siis

arvoisa puhemies ensinnäkin mitä tulee tähän maksutasoon niin olen hyvin iloinen että kokoomus on nyt tullut kannattamaan sitä että pienituloisten osalta tämä maksu voisi olla tai jopa niin että tämä raja on sen verran ylempänä ettei se koske ollenkaan tästähän käytiin iso vääntö silloin kun yle lakia uudistettiin ja silloinen ministeri kiuru nykyinen edustaja kiuru muistaa että kokoomus silloin vastusti tätä että että tämä raja laitettaisiin siihen mihin se nyt on tulossa silloin te vastustitte hyvä että se kelpaa nyt mutta todellinen syyhän teillä on että te haluatte ajaa yleisradion rahoitusta alas jotta ei tulisi mitään ikäviä uutisia tämänkään hallituksen toiminnasta ja olisi mahdollisimman vähän kriittistä no siltä se näyttää ja olen hyvin huolestunut kun edustaja jokinen sanoo että että tämä kehyspäätös ei mitenkään tarkoita että hallitus ryhtyisi järjestelemään tätä yleisradion rahoitusta koska te olette juuri tehneet tämän te ensin teitte päätöksen että tämä pannaan kehykseen hallituksessa ja samalla ryhdyitte leikkaamaan yleisradion rahoja täysin poiketen siitä perinteestä joka neljäkymmentä

arvoisa puhemies heti ensiksi kannatan edustaja östmanin tekemää vastalause kokonaisuudessaan arvoisa puhemies tämä valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta on merkittävä linjapaperi ja sen takia se tulee nimenomaan lukea huolellisella tarkkuudella valitettavasti siinä useimmiten toistuvia sanoja ovat leikkaa supistaa vähentää mutta kovin vähän se kertoo niistä toimista jotka todella edistäisivät esimerkiksi työllisyyttä joka on nyt kaikista keskeisin tavoite arvoisa puhemies nämä linjaukset kertovat myös siitä vaikeudesta ja siitä tilanteesta jossa koko yhteiskuntamme tällä hetkellä on eikä ainoastaan suomi vaan koko euroalue sen tähden kun pääministeri sipilä on koko oman kautensa ikään kuin keskeisimmäksi tavoitteeksi laittanut tämän yhteiskuntasopimuksen syntymisen niin se olisi varmaan se asia joka pitkällä tähtäyksellä johtaisi sellaiseen tulokseen joka yhdessä voisi tuottaa uudenlaista tekemistä joten oppositionkin on hyvä muistaa se että nyt ei oikeastaan ole kysymys siitä kuka meistä tässä kisassa menestyy vaan siitä menestymmekö me yhdessä tässä suomen rakentamisessa

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat olemme tänään käsittelemässä julkisen talouden suunnitelmaa ja hyvä että tällainen suunnitelma on haluan kyllä kiittää hallituspuolueita niin perussuomalaisia keskustaa kuin omaa kokoomustakin siitä että tällaisessa vaikeassa taloustilanteessa vastuunkantoa löytyy ja halua lähteä laittamaan tämän maan taloutta kuntoon meillä on takana jo kahdeksan varsin laihaa vuotta jopa lamavuotta osittain ja velkaantuminen jatkuu edelleen me tulemme ylittämään sadan miljardin valtionvelkarajapyykin ja näitä toimia nyt tarvitaan meidän pitää uskaltaa viedä myös vaikeita ja kipeitä asioita maaliin sillä vain näillä toimilla joita hallitusohjelmassa nyt on sovittu pystymme taittamaan tuon velkaantumisen mutta pitää myös muistaa että ne vaikutukset tulevat näkymään vasta pienellä viiveellä ja ja tuo taite tapahtuu vasta toivottavasti viimeistään tämän vaalikauden loppupuolella me toimimme tässä siis kolmella sektorilla verotus on tietenkin tärkeänä ja siinä tärkeimpänä on se että laitetaan työ kaiken edelle eli kaikki veropäätökset katsotaan työn näkökulmasta liikkumavara verotuksessa on toki pieni ja sen takia nämä kevennykset nyt on kohdistettu rohkeasti

verotus ensi vuonna tulee kevenemään ja vastaavasti taas tällaisena aikana hivenen enempi otetaan niiltä ketkä ovat hyvin toimeen tulevia ja tämä on sosiaalisestikin oikeudenmukaista myös pieni korotus tulee takuueläkkeeseen se on

tässä äsken käytiin mielenkiintoinen keskustelu yle verosta ja hieman jäi sellainen tunne että sosi alidemokraateista yle veron indeksijäädytystä ainakin piilossa vastustettiin mutta ei uskallettu sitä sentään ihan suoraan sanoa sillä se on monelle ihmiselle iso juttu kun ylen lasku ei ei ensi vuonna kasva ja tämä hallitus myös vapauttaa yhä useamman pienituloisen yle verosta rakenneuudistuksia verotuksen jälkeen pitää myös tehdä sote on isoin josta ratkaisu on tällä hallituskaudella nyt saatu aikaan ja sillä kun siinä onnistutaan pystytään hillitsemään menokasvua noin kolmella miljardilla maakunta ja aluehallintoa kehitetään ja tässä pitää olla myös mielestäni rohkea niin että elyjen avien tehtäviä valtionhallinnon muita tehtäviä rohkeasti siirretään sitten tähän uuteen että pääsemme että himmeleiden määrä vähenee ja pystytään luomaan yksi tehokas maakuntahallinto ei maakunnissa ole ainakaan minulle mitään pahaa ja olen ihan tyytyväinen tähän syntyneeseen ratkaisuun myös kuntien tehtäviä vähennetään ja myös

joista voidaan luopua ja sitten niiden mitä voidaan esimerkiksi maakuntahallinnolle siirtää kannattaa kannattaa rohkeasti edetä sitten tulevat säästöt ja kyllä tilanne on se että valitettavasti kaikkialta nyt joudutaan säästämään mutta arvovalintoja pitää myös tehdä ja ja kuunnella tarkalla korvalla ja niin toimittiin eläkeläisten asumistukiasiassakin ja luovuttiin siitä sen takia että osoitettiin että että se synnyttää suomeen merkittävän määrän uusia erittäin pienellä summalla toimeen tulevia taikka taikka henkilöitä jotka eivät enää meinaa tulla millään toimeen ja siitä hallitus suoraselkäisesti luopui ja kiitos siitä perussuomalaisille keskustalle ja kokoomukselle ehkä vaikeimmat tässä kokonaisuudessa koulutussäästöt joissa itse olisin toiminut hieman toisenlaisella tavalla mutta hallitusohjelma ja julkisen talouden suunnitelma hallitukselta ovat iso kompromissi ja ja sen kanssa nyt etenemme kärkihankepuolelta suunnataan kuitenkin onneksi rahaa myös peruskoulun uudistamiseen digitalisaatioon liikkuvan koulun tekemiseen

on siinä mielessä ainakin ongelmallinen arvoisa puhemies nyt tarvitaan vastuunkantoa että valtiontalous saadaan tasapainoon ja sitä kautta lisää työtä ja työllisyyttä ja sitä kautta lisää verotuloja ja sitä kautta turvattua hyvät peruspalvelut

arvoisa puhemies meillä on suuri julkinen sektori suomessa ja velkaannumme kiihtyvällä vauhdilla samalla meillä on käsissämme kaksi suurta haastetta teollisuuden ja työelämän rakennemuutos sekä väestön ikääntyminen julkisen talouden tasapainottaminen kaikkine esitettyine toimenpiteineen tarkoittaa ennen kaikkea suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudelleenmäärittämistä ja siis kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista meidän velvollisuutemme on kääntää kaikki kivet etsiä ja löytää ne keinot joilla saamme turvattua suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyvä puhemies pidämmekö me yllä korttitaloa joka kaatuu minä hetkenä hyvänsä annammeko me kaiken sortua vai teemmekö päätöksiä jotka näyttävät suomelle uuden suunnan sille suomelle jossa kaikilla on mahdollisuudet menestyä elämässään jossa on yhteinen turvaverkko niitä tilanteita varten kun perusteet oman elämän hallinnalle jostain syystä murtuvat tällä hetkellä tämä turvaverkko on jo hajoamassa se on rakennettu toisessa ajassa ja toisenlaisiin tarpeisiin elämä on mennyt eteenpäin suomi on mennyt eteenpäin ja tarvitsemme uusia ratkaisuja uudenlaisiin tilanteisiin kun hyvinvointiyhteiskuntamme rakennettiin ei ollut ongelmia siitä vetääkö vienti suomalainen teollisuus kehittyi ja kukoisti työsuhteet kestivät eliniän työtä riitti ja myös työntekijöitä suomella oli poikkeukselliset edellytykset kehittyä aivan poikkeukselliseksi yhteiskunnaksi arvoisa puhemies meidän on pidettävä kiinni tästä poikkeuksellisesta yhteiskunnasta jota tullaan muualta maailmasta ihailemaan ja ihmettelemään meidän on kuitenkin huomioitava että muuttunut ja myös meidän pitää muuttua me emme voi vastustaa pätkätöitä vaan meidän on keksittävä miten hyötyisimme niistä parhaiten me emme voi pitää kiinni pitkästä työttömyysturvasta vaan on keksittävä keinoja miten saisimme ihmiset takaisin töihin nopeasti me emme tarvitse järeitä rakenteita vaan ketterää hallintoa joustoja ja valmiutta vastata muutoksiin me emme voi verrata meidän tilannettamme esimerkiksi ruotsiin tai saksaan näissä maissa tehtiin merkittäviä rakenteellisia uudistuksia paljon aiemmin ja siksi tarvetta samanlaisille leikkauksille ei tällä hetkellä ole meidän täytyy löytää se tie jolla saamme suomen talouden

arvoisa puhemies elämme suuren muutoksen keskellä nyt ja etenkin nyt kun tarvitsemme koko työvoiman käyttöömme turvataksemme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan on viimeistään purettava menneisyyden jäykät rakenteet ja lisättävä työelämän joustoja kuten edustaja lepomäki täällä päivällä sanoi työllisyysasteen nostaminen on ainoa tapa rahoittaa julkiset palvelut tulevaisuudessa

alentaminen on tärkeää mutta samalla on työn teettämistä helpotettava ja ennen kaikkea työn vastaanottamisesta tehtävä kannattavaa vain siten voimme myös jatkossa sanoa asuvamme maailman parhaassa maassa pyörää ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen meillä on vireä elinkeinoelämä jolle pitää antaa mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja muutokset tulevat tarkoittamaan myös heikennyksiä joihinkin saavutettuihin etuihin ne ovat kuitenkin välttämättömiä jotta saamme työn tekemisen ja teettämisen jälleen kannattavaksi ja yhteiskunnan tulot ja menot tasapainoon me voimme karsia turhia normeja ja vähentää kustannuksia kunnissa karsimalla lakisääteisiä tehtäviä me voimme yhdistää toimintoja ja karsia päällekkäisyyksiä tehtävissä on helppoa arvostella yksityiskohtia paljon vaikeampaa on päästä yhteisymmärrykseen kokonaisuudesta tämä hallitus on tehnyt ohjelman joka sisältää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia normien purkua ja myös suuria valtiontalouden sopeutustoimia näitä kaikkia tarvitaan on myös huomattavasti helpompaa tehdä yhden puolueen vaihtoehtoinen budjetti kuin sopia siitä hallituspuolueiden kesken se on aina kompromissi ja kukaan ei saa kaikkia tavoitteitaan siellä läpi arvoisa puhemies lopuksi kiinnitän huomiota vielä siihen toiseen vaihtoehtoon jota täällä meille on tänään laajalti esitelty se voidaan pitkälti laittaa yhden otsikon alle veronkorotukset suomi on jo nyt yksi progressiivisimman tuloverotuksen maista kiristämällä progressiota vielä entisestään tästä esitetystä emme tee työn vastaanottamisesta kannattavampaa tai houkuttele tekemään korkean tuottavuuden asiantuntijatyötä enemmän meidän tulisi parantaa työn tarjontaa ei heikentää sitä pääomatulojen verotuksen kiristäminen puolestaan vähentäisi kotimaista sijoitustoimintaa ja kotimaista omistajuutta ja lisäisi kannusteita kansainväliseen verosuunnitteluun en usko että tämä on oppositiopuolueidenkaan tavoitteissa kiitos

arvoisa puhemies muutamalla sanalla sitä mitä aikaisemmin tässä salissa omassa puheenvuorossani sanoin se on se että yksi keskeinen julkisen talouden suunnitelman puute on se että siinä ei arvioida laisinkaan talouden sektoreitten vuorovaikutussuhteita tästä myös valtiovarainvaliokunnan kuulemat asiantuntijat huomauttivat useaan otteeseen fakta on kuitenkin se että kun valtion menoja leikataan hallitusohjelmassa kuvatulla tavalla myös valtion tulot ja verotulot heikkenevät ja talouden kasvun edellytykset supistuvat korkea työttömyys yhdistettynä hallituksen kiristyvään finanssipolitiikkaan heikentää kotimarkkinoiden kysyntää ja näin siis yksityissektorin kykyä työllistää ja investoida siitä kärsii koko suomi tässä keskustelussa monet hallituspuolueiden edustajat ovat puhuneet pienten paikallisten yrittäjien puolesta kun miettii sitä että valtion tulot vähentyvät samaan samaan aikaan myös valtion verotulot vähentyvät tavallisilla ihmisillä on yhä vähemmän euroja yksityiseen pieneen paikallisen yrittäjän kauppaan se tarkoittaa suoraan sitä että valtion menoleikkaukset ovat myös pienten paikallisten yrittäjien tulojen leikkauksia toinen asia minkä tahdon vielä nostaa esiin on se että valtioneuvoston selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta ei otettu huomioon talouspolitiikan arviointineuvoston tammikuussa kaksituhattaviisitoista julkaiseman raportin johtopäätöksiä tämä herättää syvän huolen siitä millä tapaa kehysbudjetointia ja kehyssuunnitelmaa tässä valtakunnassa toteutetaan ja tehdään vihreiden mielestä julkisen talouden suunnitelman kaltainen asiakirja edellyttää myös ulkopuolista perinpohjaista asiantuntevaa ja objektiivista arviointia jota valtiovarainministeriö ei ole suostunut hyödyntämään salissa muutama hallituspuolueen edustaja kysyn teiltä miten hallitus aikoo rahoittaa nuo noin miljardin euron kärkihankkeet valtion omaisuutta realisoimalla ja osinkotuottoja kasvattamalla ilman että eun kasvu ja vakausohjelman budjetti ja alijäämärajat rikkoutuvat toivon vastauspuheenvuoroja ja debattia tästä aiheesta kiitoksia

arvoisa puhemies edustaja heinonen ei ole kyllä täällä enää paikalla mutta olisin toivonut että hän olisi havahtunut tähän keliakiakorvausasiaan hiukan aiemmin mutta toivottavasti hän saa nyt hallituksen ymmärtämään miten järjetön asia tämä korvauksen poistaminen on hän on nyt niin innostunut siitä asiasta että hän vakuuttaa varmasti koko hallituksen ja niin saamme poistettua tämän keliakiakorvauksen poistamisen kokonaan näin uskon ja toivon edellisessä puheenvuorossani puhuin pitkäaikaistyöttömien tilanteesta ja mainitsin lauri ihalaisen ministerinä ollessaan käynnistämät työllisyyden kuntakokeiluhankkeet jotka loppuvat siis tämän vuoden lopussa eri puolilla suomea on saatu hyviä kokemuksia kuntakokeilun hyvistä käytännöistä näin esimerkiksi pohjois karjalassa on pystytty pitkäaikaistyöttömiä työllistämään nyt olisikin tärkeää että nämä hyvät käytännöt eivät pääsisi lopahtamaan sillä niiden uudelleenkäynnistäminen olisi todella hankalaa näissä kuntakokeiluissa on tullut ilmi lainsäädännöllisiä esteitä jotka hankaloittavat pitkäaikaistyöttömien työllistämistä työllistämistä monessa hankeloppuraportissa ehdotetaan kokeilulainsäädäntöä jossa näiden esteiden poistamista voitaisiin pilotoida nämä ehdotukset ovat nyt työministeriössä mutta mitä ministeri tekee hän päättää selvittää asiaa miksi ihmeessä hän haluaa selvittää kun asia on jo kuntakokeilussa selvitetty perusteellisesti mitä ihmettä hallitus oikein odottaa pitkäaikaistyöttömyys kasvaa mutta hallitus vain selvittää asiaa vaikka testattuja työvälineitä olisi jo olemassa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat maan hallituksella on pakkolakien lisäksi pakkomielteitä ja tyhjiä hokemia niitä ovat muun muassa seuraavat palkansaajien palkkoja ja työehtoja on pakko leikata pakko muuhun ei ole varaa julkinen sektori on paisunut ja sitä pitää leikata on tehtävä kipeitä päätöksiä nämä hokemat ovat aivopesua ensiksi on kumottava väite että palkansaajien työehtoja ja palkkoja olisi muka pakko leikata tällaista pakkoa ei ole suomalaisten pörssiyhtiöiden tulokset ovat tänä vuonna parantuneet selvästi ja niiden ennustetaan maksavan ensi keväänä selvästi enemmän osinkoja tähän vuoteen verrattuna jopa neljän prosentin tasoa joka on eurooppalaisessa vertailussa hyvin korkea taso osingot yltävät siis hyvin lähelle kaikkien aikojen huippuvuotta kaksituhattaseitsemän tämä miljardien tili on aikaansaatu kustannussäästöillä eli muun muassa työntekijöitä irtisanomalla nämä säästöt jaetaan nyt omistajille osinkoina kyseessä on ahneus ja myöskin huono johtaminen toimitusjohtajia pitää vaihtaa jos he eivät keksi mihin rahat voitaisiin tuottavasti sijoittaa ja kuinka kasvattaa yritysten toimintaa eli kyseessä ei ole mikään taloudellinen pakko heikentää työntekijöiden työehtoja ja palkkoja vaan pikemminkin ideologinen tavoite kasvattaa toisten tilipussia ja tehdä suomeen työssä käyvien köyhien luokka näinhän on jo saksassa käynyt

koulutusta vanhukset hoivaa ja kaikki tarvitsemme sosiaali ja terveyspalveluja ja julkista liikennettä näiden palveluiden toteuttamiseksi tarvitsemme motivoitunutta hyvinvoivaa palkallaan toimeen tulevaa henkilöstöä kolmanneksi ei tarvitse tehdä kipeitä päätöksiä kaikkiin ei tarvitse sattua suomen on suojeltava heikoimpia lapsia nuoria vanhuksia pienituloisia palkansaajia työttömiä vammaisia ja sairaita niiden joilla on varaa on maksettava enemmän arvoisa puhemies missään maassa ei ole leikkaamalla saatu aikaan kasvua ja työllisyyttä maan hallituksen kannattaisi perehtyä keynesiläiseen talouspolitiikkaan josta jo monet talousasiantuntijat ja oppositio ovat käyttäneet väkeviä puheenvuoroja suomessa ja euroopassa pitäisi alkaa puhua palkkavetoisesta kasvusta nimittäin jokaisen yrittäjän paras kaveri on ostovoimainen asiakas

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron itse asiassa edustaja heinäluoman innoittamana ja siitä taitaa olla jo lähes kymmenen kohtaa aikaa siltä osin puutun kuitenkin vielä siihen tärkeään kysymykseen josta edustaja heinäluomakin puhui olen iloinen siitä että edustaja satonen saapui juuri saliin vaadin teitä silloin osallistumaan tähän keskusteluun mutta mutta on hyvä että olette nyt takaisin nimittäin minusta on kyllä tärkeä arvovalintakysymys kun puhumme koko tämän talouspolitiikan neljän vuoden keinovalikoimasta jostain syystä säästöjen nimissä on jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä ja tätä samaa mantraa olemme kuulleet myös salissa myös ylen osalta tämä yleinen säästöpaine on johtanut siihen että on jouduttu myöskin ylen asioita tarkastelemaan minusta on kyllä aika erikoinen väite se että julkisen talouden suunnitelmaan hallitus yksipuolisesti haluaa ottaa ylen siirron tämän kehyksen sisään koska se kertoo kerta kaikkiaan siitä että te olette itse tehneet poliittisen arvovalinnan poliittinen arvovalinta on se että makera ja ara jäivät kehyksen ulkopuolelle nyt jostakin syystä olette halunneet tehdä selkeästi poliittisen arvovalinnan että te olette itse yksipuolisesti esittämässä että tämä ylen rahoitus siirretään kehyksen sisään tästä kinattiin erittäin pitkästi kaksituhattayksitoista ja silloin kokoomus jäi yksin alakynteen mutta nyt jostain syystä keskusta ja perussuomalaiset ovat muuttaneet mieltään minusta tämä on erittäin riskaabeli asia että näin haluttiin yksipuolisesti toimia lisäksi minä paheksun myös sitä

varmasti myöskään edustaja satonen ei ole ajatellut että yläpäässä tämä johtaa aika merkittäviin yle veron korotuksiin olisi kiinnostava tietää onko kokoomus tämän linjan ihan tietoisesti hyväksynyt varmaan loppuviimeksi kaikkein olennaisin kysymys on se että teitte yksipuolisesti ratkaisuja yle verotukseen mikä ei ole ollut seitsemäänkymmeneen vuoteen talon tapana tällä on haluttu osoittaa että hallitus ei ole yleisradion isäntä mutta te olette halunneet osoittaa että se on minusta on epäilyttävää se että käytännön politiikassa sekaannutaan ylen

olette tällaisen arvovalinnan tehneet arvoisa puhemies nyt kun olemme jo sillä puolella että suositus viisi minuuttia ei ole vielä täynnä ja tässä vielä näitä minuutteja on puhemies käytettävissä niin haluaisin hiukan vielä nostaa tässä keskusteluun kilpailukykyasioita on aika kiinnostava keskustelu tänään ollut tästä kilpailukyvystä keskusteleminen koska tosiasiassa näyttää siltä että että hallituspuolueet ovat unohtaneet mistä tämä kilpailukykyhässäkkä kaiken kaikkiaan tuli kun aikoinaan anders borg ja juhana vartiainen selvittivät keinoja millä tätä strategista tulevaisuutta voitaisiin tiekartalla hahmottaa niin hehän lähtivät siitä että koko kansantalouden kannalta hintakilpailukyky vuoden kaksituhattakolmetoista

jota siis piti parantaa juuri vientiteollisuuden suhteessa siellä puolella tullaan siihen tulokseen että ei meillä ole sellaista vientikilpailukykyongelmaa josta josta hallitus on puhunut että tämä vientikilpailukykyongelma liittyy näihin yksikkötyökustannuksiin tosiasiassa kun asiaa on selvitetty ja katsotaan niitä todellisia aitoja yksikkötyökustannuksia mittaavia mittaavia selvityksiä on todennettavissa että jos me katsomme vertaamme yksikkötyökustannuksia vuoteen yhdeksänäkymmenenä verrattuna niin meidän yksikkötyökustannukset ovat nousseet suomessa vähemmän kuin ruotsissa ja lisäksi jos me vertaamme vuoteen kaksituhatta niin ainoastaan kolme prosenttia enemmän tämä osoittaa jo sen että alkulähtökohta on olennainen toinen iso juttu on se että kun me katsomme hintakilpailukykyä niin varmasti meistä kukaan ei oleta että mobiilikännykät siis jäivät maailmalla myymättä siksi että ne olivat liian kalliita ei kai meistä kukaan ajattele että nokian kännykät maailmassa jäivät ostamatta sen takia että suomalainen työ oli niin kallista ja sen takia nämä kännykät olivat niin kalliita vaan sen takia että se tuote

viidentoista vuoden päästä leikki on sitten leikitty loppuun ja nyt seuraavat neljä vuotta olisi tätä tätä kehitystä mahdollisuus muuttaa mutta te

omilla toimillanne pahennatte sitä ja se on minusta tässä kaikkein kauhein asia että kilpailukykyä ei paranneta toimilla jotka aidosti lisäisivät kilpailukykyä vaan sellaisilla toimilla jotka on käyty hakemassa eksta ikään kuin vain tarkoituksena laskea ihmisten palkkoja jotka eivät vastaa siihen kilpailukykyloikkaan joka pitäisi tehdä olen siitä pahoillani että olette päätyneet sellaisiin ratkaisuihin joissa koulutusta näin kovalla kädellä leikataan

arvoisa puhemies edustaja viljanen ehtikin jo salista lähteä mutta hän herätti keskustelua tästä velkaantumisesta ja antoi ikään kuin ymmärtää että opposition edustajat suhtautuisivat velkaantumiseen kevyesti voin sanoa kuten aikaisemmassa puheenvuorossani jo totesin että me emme suhtaudu velkaantumiseen kevyesti mutta sen sijaan me suhtaudumme hyvin kriittisesti tähän hallituksen harjoittamaan talouspolitiikkaan täällä on kritisoitu erityisesti sitä hallituksen kiristävä ja leikkaava talouspolitiikka johda velkaantumisen vähentämiseen vaan pikemminkin sen kasvuun koska etupainotteiset ja väärin kohdennetut leikkaukset kuten leikkaukset koulutukseen osaamiseen ja tulevaisuuteen mistä täällä on monta kertaa tänään puhuttu heikentävät talouskasvua ja työllisyyttä

koko päivän täällä puhuneet ja toivon että hallituspuolueiden edustajia olisi vähän enemmänkin nyt kuuntelemassa kun vielä kerran selvennämme sitä että me emme suinkaan suhtaudu kevyesti velkaantumiseen vaan me suhtaudumme hyvin kriittisesti hallituksen harjoittamaan hyvin kiristävään leikkaavaan etupainotteisesti leikkaavaan talouspolitiikkaan tämän kehyskauden aikana

edustaja viljanen erotteli omassa puheenvuorossaan syömävelan investointivelasta ja linjasi oman näkemyksensä niin että hän pitää investointivelkaa oikeastaan aika perusteltuna ja syömävelkaa sitten haitallisena myöskin silloin puhutaan valtiontaloudesta minä olen edustaja viljasen kanssa aivan samaa mieltä näistä peruslähtökohdista se mitä edustaja viljanen ei ymmärrä on se että syömävelkahan on juurikin sitä mitä tämä hallitus nyt ottaa velkaantuessaan lisää eli niin kauan kuin tämä kasvukehitys jatkuu tällaisena kuin se on nyt olematon talouskasvu ja niin kauan kuin työttömyys jatkaa kasvuaan valtio tulee automaattisten vakauttajien ja vähentyneiden tulojen myötä velkaantumaan ne puolueet jotka ovat puhuneet velkarahoitteisen elvytyksen puolesta ovat puhuneet nimenomaan investointivelasta ja sen käyttämisestä elvyttäviin toimiin sekä julkisinvestointien lisäämiseen jos nyt tarkastellaan tätä julkisen talouden

niin minä kutsuisin tätä julkisen talouden suunnitelmaa oikeastaan syömävelan suunnitelmaksi koska se sisältää talouskasvua leikkaavia toimia eikä mitään uskottavia keinoja työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi

herra puhemies myös minä tartun edustaja viljasen kommenttiin velka asiasta oikeastaan vihreät kokee ja myös minä koen äärimmäistä huolta tästä velkaantumisen kovasta kulmakertoimesta ja juuri sen takia esitämme ajatuksia tästä kahdeksan vuoden elikkä kahden vaalikauden mittaisesta talouden tasapainottamisesta mutta puhuttaessa puhtaasti velasta edelleen palaan siihen mitä muun muassa valtiovarainvaliokunta sai sixten korkmanilta lausunnossaan velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen finanssipolitiikkaan ja itse asiassa tahdon vielä viitata valtiovarainministeri stubbin kuuteen kohtaan havainnollistan omilla kuudella kohdalla sen miten hallituksen kiristävä finanssipolitiikka itse asiassa vain ja ainoastaan lisää velkaantumista ja budjettialijäämää yksi verotulot vähentyvät kaksi työttömyydestä aiheutuvat kustannukset kasvavat kolme toimeentulotukimenot kasvavat neljä kansalaisten ostovoima ja talouden kokonaiskysyntä heikkenevät viisi kotimarkkinakysynnästä riippuvaisten yritysten kannattavuus kyky työllistää ja investoida heikkenee kohta kuusi negatiivinen talouskierre vahvistaa viittä aikaisemmin mainittua trendiä talous supistuu kasvun mahdollisuudet heikkenevät tämä johtaa siihen että budjettialijäämä ja velkaantuminen kasvavat koska olemme huolissamme velasta koska suhtaudumme valtion velkaantumiseen hyvin vakavasti emme kannata hallituksen politiikkaa joka vain lisää velkaa

keskustelua paljonkaan pitkittää toivottavasti mutta ihan muutama muutama lyhyt kommentti ensimmäisenä siihen mitä edustaja kiuru kiuru totesi minä en nyt niin kauhean tavattomana sitä pidä että jos ylen neljänsadanseitsemänkymmenen miljoonan budjetissa tulee kuuden miljoonan indeksijäädytys niin se millään ratkaisevalla tavalla vaikuttaisi vaikuttaisi ylen ylen toimintaedellytyksiin puhumattakaan sen riippumattomuudesta mutta on tietysti hyvä löytyy yhteisymmärrys ja sen takia meillä nyt on se ryhmä käynnissä joka vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osalta pystyy pystyy niitä asioita katsomaan toivon myös että että tästä kehysasiasta tullaan siellä käymään keskustelua mutta kun täällä oli aiemmin puhetta siitä mikä on oikea kansantaloustieteellinen paikka mihinkin niin kyllä minun on vaikea ymmärtää

se ei ole keneltäkään poissa se ei ole keneltäkään säästöä että työaikaa pidennetään neljäänkymmeneen tuntiin mutta kansantalous voittaa siinä aivan valtavasti ja pitkässä juoksussa pelastetaan huomattava määrä suomalaisia työpaikkoja ja taataan paremmat paremmat palvelut kansalaisille

puhemies tässä edustaja satosen puheenvuorossa tuli vähän viittauksia siihen että tässä olisi ikään kuin harjoitettu nyt jotenkin erityisen elvyttävää talouspolitiikkaa edellisellä tai sitä edellisellä hallituskaudella edellinen hallitushan teki myös kiristävää talouspolitiikkaa koko hallituskautensa ajan vaikkakin oikeudenmukaisempia päätöksiä kuin mitä tämä hallitus tekee siellä pyrittiin esimerkiksi siihen että edelleen kavennetaan tuloeroja ja otetaan nämä puolet huomioon

kolme päätöstä jotka ovat lisänneet meidän velkaantumistamme sitä kautta että että ne ovat syöneet niitä tuloja joita olisi ollut mahdollista saada eli kaksituhattakymmenen poistettiin työnantajien kela maksu se oli aika iso menetys valtiontaloudelle noin miljardin luokkaa yhdeksänsataa miljoonaa euroa kaksituhattaneljätoista päätettiin sitten alentaa yhteisöveroa neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä tämäkin maksoi valtiolle hyvin paljon tulonmenetyksinä ja nyt sitten tämä hallitus on esittänyt että alennetaan tätä yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua yksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi prosenttiyksikköä tämäkin tämäkin maksaa

miljoonaa euroa eli tässä mielessä voidaan sanoa että nämä toimet ovat olleet ikään kuin tällaista velan kartuttamista ja niillä on pyritty elvyttävään politiikkaan tosin nämähän eivät ole toimineet juurikaan me emme ole nähneet niitä asioita mitä näiden päätösten aikaan on luvattu eli kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja tai yritysten lisäinvestointeja vaan onkin

dynaamisten vaikutusten sijaan

kun kaksituhattakahdeksan tämä taantuma alkoi niitä ensimmäisiä budjetteja mitä sen jälkeen tehtiin niin oli jos minkäkinlaista elvytystä oli homekoulujen korjaamista ja oli vaikka mitä mitä tiedän sen kun sattumalta omassakin vaalipiirissäni oli muutama tällainen sinänsä hyvä kohde joita saatiin silloin eteenpäin että hyvä hyvä asia sinällään mutta mutta ei niillä toimilla mitä on tehty ole suomen työllisyyden virtaa käännetty vaan koko ajan meidän työllisyys on mennyt huonompaan ja huonompaan nyt on ensimmäistä kertaa todellinen yritys saada se muuttumaan siitä voidaan kiistellä olisiko mennyt vieläkin huonompaan jos ei olisi toimittu mutta suuntaa ei ole saatu käännettyä eikä ole saatu vientiin lisää vetoa kaikilla näillä erilaisilla yrityksillä mitä tähän asti on ollut mutta yksikkötyökustannuksiin ei ole kertaakaan ennen puututtu kuin nyt vasta

puhemies vielä lyhyt kommentti liittyen tähän aikaisempien hallituskausien aikana harjoitettuun talouspolitiikkaan se pitää paikkansa että silloin finanssikriisin yhteydessä tehtiin suomessa elvyttävää politiikkaa ja silloinen hallitus kyllä teki elvyttäviä budjetteja myöskin ja se oli suhteellisen tehokasta mikä näkyi siinä että siitä huolimatta että tuotanto romahti erittäin merkittävästi lyhyellä aikavälillä suomessa työllisyys ei romahtanut yhtä paljon

tämä linjanmuutos mikä tehtiin edellisellä hallituskaudella jolloin tästä linjasta luovuttiin ja ikään kuin samaan aikaan kun muualla euroopassa alettiin harjoittaa kiristävää finanssipolitiikkaa myös suomen hallitus valitsi tämän menosopeutusten linjan keskellä taantumaa ja tämän poliittisen linjan vaikutukset me näemme nyt se ei ole ollut tehokasta tai toimivaa työllisyyden näkökulmasta se ei ole ole ollut tehokasta tai toimivaa velkaantumisen taittamisen näkökulmasta eikä se ole ollut tehokasta tai toimivaa alijäämien supistamisen näkökulmasta eli ne ongelmat ovat ennen kaikkea se linjanmuutos joka tehtiin edellisellä kaudella

harakka andersson ja muut täällä paikalla olijat ovat hyvin paneutuneet tähän kysymykseen niin kysyisin teiltä kaksituhattakahdeksan tuli tämä euroopan ja maailman laajuinen lama mitkä valtiot ovat ne länsi euroopan maat jotka ovat toipuneet siitä suomea huonommin minusta se on aika hyvä kysymys ja ja koska meillä ei ole saatu kilpailukykyä kuntoon toisin kuin on saksassa toisin kuin on tanskassa toisin kuin on tehty näissä euroopan kriisimaissa toisin kuin on on tehty isossa britanniassa sen seurauksena meidän tilanteemme on vain vajonnut ja vajonnut koko ajan huonommaksi kun sen sijaan muualla tilanne on on saatu käännettyä ja suunta on saatu muuttumaan tässä on nimenomaan se avain asia että me olemme liian pitkään odottaneet että joulu saapuu mutta valitettavasti se ei ole tullut vaan pitää tehdä itse sen saamiseksi

puhemies vastaan mielelläni edustaja satoselle ainakin osittain liittyen siihen mikä erottaa suomea ja suomen tilannetta tilanteesta monissa muissa länsi euroopan maissa ainakin suomen ongelmien taustalla mikä tekee myöskin näistä ratkaisuista monimutkaisempia on se että suomi kärsii samanaikaisesti sekä suhdannepoliittisista ongelmista liittyen tähän eurokriisiin ja tähän pitkäaikaiseen taantumaan että pitkäaikaisista rakenteellisista ongelmista meidän elinkeinorakenteessamme vientisektorin puolella

tämä murros on ollut käynnissä kaksituhatta luvun alusta asti mutta tämä hallituksen analyysi siitä että tämä murros johtuisi puhtaasti meidän palkkakustannuksistamme ei pidä paikkaansa vaan se ongelma siinä on tämä tuottavuuden muutos eli jos me haluamme ratkaista näitä molempia ongelmia meidän kannattaisi tehdä sekä politiikkaa joka huomioi tämän suhdanneproblematiikan eli elvyttävämpiä toimia nyt hallitus tekee päinvastaista politiikkaa että sellaista politiikkaa jolla me ratkaisemme näitä pitkän aikavälin ongelmia mitä meillä on elinkeinorakenteen puolella ja se on panostaminen tuotekehitykseen tutkimukseen koulutukseen joiden kautta me pystymme

sillä tavalla on hyvin vaikeata oppositiossa kun olemme ymmärtää sitä miksi hallitus vie väkisin eteenpäin tällaista talouspoliittista linjaa jolla on kuitenkin asiantuntija arvioiden mukaan hyvin vähän kannatusta se on tässä se erikoinen juttu edustaja satonen äsken totesi että syystä pitää olla velkaantumisesta huolissaan mekin olemme velkaantumisesta huolissamme sen takia me otamme niin kuin huomenna tullaan näkemään vähemmän velkaa kuin tämä hallitus ottaa ensi vuodelle ja tämä hallitus ottaa enemmän velkaa kuin tänä vuonna on otettu siltä osin nämä puheet velkaantumisesta eivät oikein täsmää niihin tekoihin joita te teette mutta tämä velkaantumisen taso

kokonaan tämä keskustelu palaa jälleen tähän kilpailukykyteemaan joka tässä nousi jälleen esiin siellä se iso ongelma on se että vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattaseitsemän meillä oli poikkeuksellisen ylhäällä meidän hintakilpailukyky koska sekä nokian että kiinan

elektroniikkateollisuudesta noin kymmenentuhatta työpaikkaa ja totta kai se vaikuttaa tähän isoon kuvaan mutta ei meidän hintakilpailukykyongelma tule siitä

puhemies vielä edustaja arto satoselle toistan vihreiden keskeisimmän viestin talouspolitiikasta sen että kahden vaalikauden aikana tehdään sekä rakenne että suhdannetekoja tahdon vielä siteerata aikaisemmin pitämääni ryhmäpuhetta ja aalto yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professoria matti pohjolaa joka toteaa asiasta osuvasti myöskin valtiovarainvaliokuntaan

heikko heikko hintakilpailukyky ei ole suomen ongelmista suurin tuottavuuskasvun pysähtymisenä ilmenevä kasvukilpailukyvyn romahdus on vakavin ongelma julkisen talouden suunnitelman taustaoletuksena on että tämä ongelma ratkeaa itsestään vaikka koulutus tutkimus ja kehitysinvestoinneista leikataan tämä on se pihvi ja mitä tulee vielä itse euroalueeseen edustaja harakka toi hyvin esille jo aikaisemmin koko euroalueella finanssikriisin alkamisen jälkeen todella krooninen kysyntävaje ja se että voidaan katsoa näkyvän pientä kasvua jossain vaiheessa ei vielä kerro siitä että valtio olisi ikään kuin päässyt kuiville jos bkt tippuu niin on luonnollista että nähdään tiettyä kasvukäyrää se on ihan luonnollista se ei kerro siitä että se valtio olisi päässyt eteenpäin edustaja andersson sanoi aivan oikein tuossa aikaisemmin että kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin ensimmäistä kertaa tämä myötäsyklinen

puhemies hyvät kollegat

hallituksen ajatus parantaa suomen kilpailukykyä ja suomalaisten elämää on tässä kohtaa kyseenalaistettu aika monen asiantuntijan sanoilla kuulemisissa ja leikkaukset ja säästötoimenpiteet tulonsiirtoihin ja julkisiin palveluihin aiheuttavat kotimaisen kysynnän ja ostovoiman heikkenemistä ja siitä johtuen kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja talouskasvuun ihan toisinpäin tähän mennessä hallitus on luvannut suomalaisten luottamus tulevaisuuteen ja erityisesti turvallisuudentunne syntyvät monista asioista ja niiden pohjana on oikeudenmukaisuus ja siksi on perätty näitä tulonjakovaikutuksia ja laskettu erilaisia tilanteita erilaisille perheille mitenkä ihmisten elämä oikeasti muuttuisi ja sitä varten työllisyys ja terveyserojen

huolenamme suomessa on totuttu sopimisen kulttuuriin ja on totuttu siihen että niin työmarkkinoilla kuin politiikassa suuret asiat tehdään yhdessä ja siitä syystä parlamentaarinen valmistelu on se mihinkä on luotettu muutama asia valiokunnista ensimmäisenä suomalaisten turvallisuuteen liittyvät poliisit osalta huoli poliisien koulutuksesta on suuri sen takia me olemme ajatelleet että siihen on lisättävä voimavaroja niin koulutuspaikkoihin kuin poliisien toimintarahoihin tällä hetkellä eläköityy poliiseja sellainen määrä että vain puolet viroista tulee nykyisillä koulutusmäärillä täytetyksi tuleville vuosille ja kehyskauden aikana kahdeksansataakahdeksankymmentä poliisia vähenee kokonaisuudessaan ja kun tiedetään tilanne tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden osalta tässä terrorismin uhassa meidän rajojen osalta ynnä muuta niin poliisien määrää ei voi näin paljon leikata ja siitä syystä myöskin koulutuksen taso on pidettävä nykyisellään samansisältöinen asia liittyy myöskin tullin rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuslaitoksen toimintaan samalla myöskin harmaan talouden tutkinta niin poliisin puolelta kuin tullin osalta on ollut vaarassa heiketä nyt tänään täydentävässä talousarviossa tuli sitten lupaus poliisien puolelle mutta tullin osalta tilanne on yhä edelleen kesken sitten on tietysti toinen puoli joka liittyy meidän turvallisuuteen eli kun katsotaan kriisinhallinnan kautta tällä hetkellä ollaan vähentämässä kriisinhallinnan resursseja niin että niitä paikkoja joissa suomalaisia rauhanturvaajia on siviilikriisinhallinnassa tai sotilaallisessa kriisinhallinnassa ei tule olemaan kuin murto osa tämän kehyskauden jälkeen samanaikaisesti tasavallan presidentti on sitä mieltä että meidän tulee olla yhä edelleen vahvasti mukana kriisinhallinnassa ja nytkin viimeisimpänä ovat keskustelut afganistanista että siellä jäädään yhä edelleen

suomen talouden turvaamiseksi sillä nämä taloudet ovat aika lailla kytköksissä toisiinsa ei voi ajatella niin että leikkaamalla toisesta päästä pelkästään parannetaan sitten suomen taloutta sillä niillä vaikutuksilla on nopeat seuraukset myös tänne sen takia toivonkin että hallitus ymmärtää

tasa arvon ja yhdenvertaisuuden päälle ja tekee lisää näitä peruutuksia jotta ensi vuodet päästään huomattavasti nykyistä suunnitelmaa paremmalla eteenpäin kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemän asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

herra puhemies kuten tässä salissa toisen lisätalousarvion yhteydessä kolmannen lisätalousarvion yhteydessä niin myös tässä neljännen lisätalousarvion yhteydessä oppositiopuolueista vihreät sdp ja vasemmistoliitto esittävät vakavan huolensa suomen työttömyystilanteesta ja ennen kaikkea kuntien maakuntien mahdollisuudesta

kahdeksan miljoonaa euroa julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden kaksituhattaviisitoista syyskuussa kaksisataakaksikymmentäviisituhatta ihmistä valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus syksylle kaksituhattaviisitoista toteaa että työttömyys lisääntyy selvästi tänä vuonna kuluvan vuoden työttömyysasteen arvioidaan olevan yhdeksän kuusi prosenttia vaikka hallitus on puhunut lisätalousarvioiden yhteydessä teknisistä lisätalousarvioista kyse on poliittisesta arvovalinnasta hallitus on tehnyt tietoisen valinnan siitä sekä toisessa että kolmannessa lisätalousarviossa että se maksaa mieluummin työttömyydestä kuin ihmisten työllistymisestä juuri nyt on äärimmäisen tärkeää lisätä kannustimia tukitoimia aktiiviseen työnhakuun arvoisa herra puhemies esitän vastalauseen lausumaehdotuksen yksi eduskunta edellyttää että hallitus tuo välittömästi eduskuntaan työllisyyttä tukevan lisätalousarvion ja kaksi eduskunta edellyttää että hallitus peruu ensi vuodelle kohdistetut työllisyysmäärärahojen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemies verotus on keskeinen väline yhteiskunnallisen tulonjaon oikeudenmukaistamiseksi ja oikeudenmukaisuus onkin vasemmistoliitolle aivan keskeinen yhteiskunnallinen arvo ja tavoite siksi haluan tehdä pöydälle jaetun mukaisen lausumaehdotuksen tämän asian yhteyteen

arvoisa puhemies kannatan edustaja anderssonin tekemää esitystä

arvoisa puhemies kannatan edustaja harakan tekemää vastalause esitystä ja myös toista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

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on kyllä opiskelijoiden ja koko opiskelijaliikkeen näkökulmasta erittäin surullinen opintotuen indeksisidonnaisuuden poisto tarkoittaa että me suomessa palaamme tilanteeseen jossa opiskelijat on ainoa väestöryhmä jonka ensisijaiseksi tulonlähteeksi tarkoitettu etuus ei seuraa elinkustannustason muutosta eli palataan tilanteeseen jossa opintotuen reaaliarvo ja ostovoima jatkuvasti laskevat näin kurjistaen jo valmiiksi pienituloisten suomalaisten tilannetta entuudestaan näistä syistä esitän että

puhemies kannatan edustaja anderssonin tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta on kyllä äärimmäisen valitettava olen itsekin opiskelijana aikoinaan ollut vaatimassa opintotukea indeksiin ja se on pitkän taistelun jälkeen saavutettu nyt tätä ollaan viemässä pois mikä on erittäin surullinen asia tämä kuvastaa sitä tietämättömyyttä tavallisten opiskelijoiden arjesta mitä oikeasti on elää erittäin pienillä tuloilla erityisen ongelmallista on

ole ollenkaan tarkistettu hyvin pitkään aikaan ja ne eivät ole todellakaan seuranneet asumiskustannusten nousua eivätkä muiden elinkustannusten nousua tämän vuoksi monet opiskelijat ovat pakotettuja tekemään esimerkiksi töitä opiskelujen ohessa meidän pitäisi parantaa opiskelijoiden toimeentuloa ei heikentää sitä sillä toimeentulon taso on todella pieni ja tämä hallituksen esitys kyllä johtaa nyt aivan päinvastaiseen lopputulokseen eli ollaan viemässä tämä pitkään taisteltu vihdoin saavutettu indeksisidonnaisuus pois mikä on todella todella kurja asia monen opiskelijan näkökulmasta ja myös tulevien sukupolvien näkökulmasta todella toivon että

arvoisa herra puhemies yhdyn tähän edellisten puheenvuoron käyttäjien erittäin tärkeään huomioon voin vain hämmästellen seurata kun hallitus esittää opintorahan poistamista kansaneläkeindeksistä sillä hallitus siis leikkaa jo tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella olevilta ihmisiltä ilman että hallitus on pystynyt perustelemaan mitä tämä esitys tarkoittaa koulutuksen tasa arvolle mitä tämä esitys tarkoittaa koulutuksen saavutettavuudelle näistä syistä kannatan myös edustaja anderssonin tekemää esitystä

puheenjohtaja kun täällä on nyt ilmeisestikin keskusteltu

poistamisesta tästä kansaneläkeindeksistä niin on varmasti nyt sitten hyvä muistaa se miten se indeksi on kehittymässä ensi vuonna eli muuttumassa miinusmerkkiseksi ja sehän tarkoittaa konkreettisesti opintotuen aivan todellisen rahasumman muuttumista eli opiskelija saisi ensi vuonna vähemmän rahaa tililleen jos pitäisimme tämän opintotuen edelleen sidottuna tähän indeksiin eli lyhyellä aikavälillä nimenomaan pidämme kiinni nyt siitä nykyisestä opintotuen tasosta se mikä sitten yhteisesti pitää vielä keskustella ja käydä läpi myöhemmin on nimenomaan se mikä on oikea indeksimuoto tälle opintotuelle jos tämä nykyinen taloustilanne on hyvin pitkään näin huono ennen kuin hallituksen esitykset rupeavat pureutumaan tähän taloustilanteeseen ja saamaan kansantaloutta nousuun ja indeksin plusmerkkiseksi silloin pitää katsoa sidotaanko opintotuki tähän indeksiin sitten takaisin ja tämähän voidaan tarkistaa sitten jokaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä mutta mikä keskustelu pitää myös käydä tämän opintotuen kehittämisen myötä on keskustelu tästä perustulosta sitähän hallitus aikoo kokeilla tällä vaalikaudella ja näen että kyllä opintotukikin olisi syytä muuttaa tähän tähän perustulomalliin jotta se kannustaisi opiskelemaan myös työllistymään siinä voisi paremmin opiskelija yhdistää erilaiset elämäntilanteet sen opiskelun ja mahdollisen työssäkäynnin ja perheen olen ymmärtänyt että lähes kaikissa puolueissa on vahvaa tukea tälle perustuloon siirtymiselle tai ainakin sen kokeilemiselle mutta tällä erää tämä opintotukiesitys itse asiassa pitää opintotuen määrän samalla tasolla tämä on opiskelijoille myönteinen esitys

arvoisa puhemies tähän edelliseen puheenvuoroon yhtyen lyhyellä tähtäimellä tosiaan tämä indeksin leikkaus ei sinänsä suoraan ainakaan huononna opiskelijoiden tilannetta toki samaan hengenvetoon täytyy myöntää että opiskelijoiden taloudellinen asema on on monesti erittäin vaativa eli eli nämä opintotuet eivät ole vuosikymmenien aikana juurikaan nousseet lieneekö kahdenkymmenen vuoden aikana nousua ollut karkeasti arvioituna noin prosenttiyksikön verran vuodessa nyt varmoja lukuja tähän tähän osaa esittää no joka tapauksessa omana opiskeluaikanani havaitsin monesti sen että työssäkäynti ei ollut hirvittävän hirvittävän kannustavaa opintojen aikana koska opintotuen tulorajat olivat olivat hyvin tiukat käytännössä monesti kävi niin että noin noin kuudensadan euron lisätuloista aiheutui noin kolmensadan viiva neljänsadan euron euron leikkaus opintotukeen asumislisineen eli itse katsoisin kyllä hyvänä vaihtoehtona jatkossa että kun tätä opintotuen kokonaisuudistusta tehdään niin kiinnitettäisiin huomiota näihin opintotuen tulorajoihin siten että ne toimisivat kannustavina työntekoon ja toisivat siten myös opiskelijoille työkokemusta mikä olisi jatkossa opintojen jälkeen työelämään siirryttäessä

yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tuomioistuinmaksujen korotuksessa on kyse periaatteellisesti erittäin merkittävästä asiasta ihmiset ovat perustuslain mukaan yhdenvertaisia lain edessä yhtäläinen oikeusturva on jokaisen perusoikeus niin kuin jo viime viikon puheenvuorossani toin esille tuomioistuinmaksujen korotukset ovat todella merkittäviä ja korotusten vaikutuksia ihmisten oikeusturvaan ei ole kunnolla selvitetty viime viikolla myös korkeimman oikeuden uusi presidentti timo esko oli huolissaan köyhien oikeusturvasta hän sanoi ylen haastattelussa seuraavasti kyllä varakkaan mahdollisuudet käydä oikeutta ovat köyhää paremmat mihinkään pääse tähän on helppo yhtyä tilanne on siis oikeusturvan toteutumisen kannalta epäreilu jo nyt ja maksujen korotukset vain pahentaisivat tilannetta miksi hallitus haluaa entisestään heikentää pienituloisten oikeusturvaa esitys ei myöskään paranna pienten yrittäjien asemaa sillä erityisesti markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden osalta kahdentuhannen euron oikeudenkäyntimaksu saattaa olla erityisesti heille suhteellisen korkea edellä mainituilla perusteilla teen vastalauseen numero kahden mukaisen esityksen että lakiehdotukset hylätään

kannatan edustaja hännisen tekemää esitystä

arvoisa puhemies

myös minä haluan kannattaa edustaja hännisen tekemää esitystä tämä on ollut meillä lakivaliokunnassa käsittelyssä ja nämä maksujen korotukset ovat todella suuria verrattuna tähän edelliseen tasoon ja me olemme siellä yhdessä sitten tästä asiasta tehneet vastaesityksen joka

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön yhdeksän pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta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

käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä

käsittelyssä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

toiseen käsittelyyn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

käsittelyssä

toiseen käsittelyyn

kuudestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia nyt päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä

sopimuksesta

asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on

lakiehdotuksen sisällöstä

kahdeskymmenes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

asia käsittelyn pohjana on maa ja kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä